keskustelu asiasta päättyi ensimmäinen kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on katja taimela katja hännisen kannattamana ehdottanut että

lakiehdotus hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia keskustelu asiasta päättyi ensimmäinen kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelun kuluessa mikaela nylander thomas blomqvistin kannattamana on tehnyt vastalauseen mukaiset lausumaehdotukset yksi viiva

yleiskeskustelun aloittaa edustaja gustafsson olkaa hyvä

arvoisa puhemies yliopistoväki osoitti eilen laajasti mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan näitä mielenosoituksia oli muun muassa helsingissä turussa tampereella jyväskylän yliopistossa sekä itä suomen yliopiston joensuun kampuksella eilen myöskin julkistettiin tieteentekijöiden liiton vuosittainen palkinto he kutsuvat sitä tieteenteon esteeksi kuka teki tieteenteon suurimman esteen tänä vuonna tämä nimitys annettiin pääministeri juha sipilän hallitukselle yliopistoja ja tutkimusta kurjistaville toimenpiteille tämän valinnan perusteena oli kuinkas muuten kolme
edustaja gustafsson odotatteko hetken niin saadaan sali rauhoittumaan pyydän edustajia siirtymään käymään keskustelut tuonne salin ulkopuolelle niin päästään täällä jatkamaan asioiden käsittelyä joo
erityisesti hallituspuolueitten kannattaisi kuunnella asiaa ja kritiikkiä joka viime viikkoina ja kuukausina on ollut poikkeuksellisen rajua toivon että tämä vielä kolkuttaisi teidän

tieteentekijöiden liiton palkintoa sitaateissa sanottuna perusteltiin kolmella asialla yliopisto ja tutkimusrahoituksen jättileikkaukset yliopistoilta ja tutkimukselta viedään yhteensä noin viisisataa miljoonaa euroa ja nyt käsitteillä on erityisesti tämä yliopistoindeksin jäädyttäminen koko hallituskaudeksi tämä koko hallituskaudelle ulottuva jäädyttäminen on nähty poikkeuksellisen vääränä signaalina yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa hallitus näyttää pitävän kynsin ja hampain kiinni yliopisto ja tutkimusrahoituksen leikkauksista hallitus on monista esityksistään jo joustanut ja luopunut kokonaan laajasti asiantuntijat suomessa kansainväliset tutkimusjärjestöt ovat hämmästelleet näitä hallituksen leikkauksia todella vahingollisia tässä tilanteessa en käy toistamaan nyt näitä käynnissä olevia yhteistoimintaneuvotteluja mutta jos helsingin yliopisto joka on ainoa yliopisto joka on sadan parhaan joukossa käy yt neuvotteluja koskien tuhattakahtasataa työntekijää tutkijaa professoria niin luulisi tämän jo

tutkimuksellahan on avainrooli innovaatiotaloudessa nyt hyötyajatteluun on ympätty ilmeisesti myös perustutkimus joka on minusta

kolmas peruste tieteentekijöillä oli nämä ovat minusta niin hyviä että minun on pakko nämä täällä todeta halveeraava kielenkäyttö tieteentekijöistä kuunnelkaapa tarkasti lausahdukset on kolme syytä olla professori kesä heinä ja elokuu täydellistä ymmärtämättömyyttä professorin työstä sen arvosta ja merkityksestä sitaatti mieluummin kuuntelen virkamiehiä kuin dosentteja kolmas sitaatti niukkuus lisää luovuutta vielä tämä opetusministerin patistuskirje hyvät kansanedustajat todella tässä nyt käsittelyssä olevassa hallituksen lakiesityksessä esitetään yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettavaksi väliaikaisesti siten että talousarviomäärärahaa ei korotettaisi yliopistoindeksin ja ammattikorkeakouluindeksin mukaista vuotuista kustannustasoa vastaavasti pidämme tätä esitystä täysin harkitsemattomana ja ja sitä ei voi perustella siinä syödään suomen tulevaisuuden oksaa tulen ja tulemme toisessa käsittelyssä esittämään näiden hallituksen esityksiin sisältyvien ensimmäinen

rouva puhemies tänään sosialidemokraatit ja muu oppositio vastustavat näitä yliopistoleikkauksia ja kertovat että sen alan asiantuntijat yliopistoihmiset professorit eivät pidä niitä järkevinä kukapa pitäisi mutta te kaikkina muina päivinä vastustatte kaikkia muita leikkauksia tämä on se todellinen ongelma eilen olin tutkaksen seminaarissa missä valtiosääntöoppineet sanoivat että heikoimmilta ei saa leikata jos me kaikki koulutus ja yliopistosäästöt jätämme tekemättä teemmekö me enemmän sitten sairaisiin vanhuksiin lapsiperheisiin

käytetty kovia puheita valtiovarainministeri stubbin sanomisista katsoin että edustaja alanko kahiluoto puhui valheesta tiedotustilaisuudessa tämän syksyn suurin valhe jota toistetaan jatkuvasti on vihreiden valhe siitä että heillä on korvaavat säästöt koulutusleikkauksille kun vain otetaan kilometrikorvauksista vielä kerran vihreät voisiko joku

viime päivinä ministeri stubbia on opposition toimesta erittäin rankasti syytetty vääristä tiedoista hän on tehnyt mokan hallintarekisteripuheenvuorossaan torstaina sen myöntänyt sitä pyytänyt anteeksi tämä ei oppositiolle riitä te jatkatte ministerin vastuuseen vaatimista ja olette liittäneet tähän keskusteluun myös tavallisia poliittisia puheenvuoroja joita on annettu esimerkiksi sdpn vaihtoehtobudjetista minä haluan vastata ex ex ministeri niinistölle teidän ryhmänne puheenjohtaja puhuu tässä yhteydessä valehtelemisesta mutta tämän syksyn suurin valhe on se että teillä on muka kilometrikorvausten kautta korvaavat säästöt opetus

tämä on täyttä humpuukia mutta tarjoan vielä kerran tilaisuuden kun täällä on useita vihreitä paikalla vääntäkää minulle rautalangasta miten niistä kilsakorvauksista se sataneljäkymmentä miljoonaa

arvoisa puhemies sdpn vaihtoehtobudjetissa esitetään näille koulutussäästöille vaihtoehto se on kiistaton fakta siitä löytyy mustaa valkoisella toisin kuin monista monista muista asioista joita on aikaisemmin väitetty mutta arvoisa puhemies tähän itse asiaan kun oppositio sdpn johdolla esitti tänä syksynä välikysymyksen koulutusleikkauksista silloin esitimme huolen että näillä päätöksillä suomen osaamistaso kääntyy laskuun silloin opetusministeri ja monet muut hallituspuolueista syyttivät täällä oppositiota pelottelusta nyt oecd on varoittanut siitä että suomen koulutus osaamistason kehitys pysähtyy oecd on varoittanut siitä että osaamistason kehitys suomessa pysähtyy arvoisa ministeri valtiovarainministeri stubb on pyytänyt anteeksi näitä koulutusleikkauksia mitä ajattelette siitä mitä itse ajattelette tästä anteeksipyynnöstä

oletteko ajatellut että teidän pitäisi toimia samalla tavalla mitä aiotte näille asioille tehdä

toisen asteen koulutukseen ja korkeakouluopetukseen tutkimukseen ovat hankalia ja ja niillä on oma oma vaikutuksensa se on se on ihan selvä asia on tärkeää että nyt seurataan näitä vaikutuksia mahdollisimman tarkkaan mutta me olemme siinä tilanteessa että suomessa joudutaan näissä suurissa pääluokissa säästämään minusta ei ole väärin sanoa että me tarvitsemme kuitenkin eurosta enemmän tämä ei tarkoita sitä etteikö arvostettaisi sitä tärkeää työtä mitä opetuksen ja tutkimuksen saralla tehdään minä olen huomannut että esimerkiksi sdpn vaihtoehtobudjetissa jota täällä niin tutkimusmyönteisenä mainostetaan otettaisiin puolet suomen itsenäisyyden juhlarahaston pääomasta suomen sadan vuoden itsenäisyyden kynnyksellä miten se edistää tutkimusta ja kehitystä jos

puhemies edustaja zyskowicz käänsi keskustelun ministeri stubbiin kun oli tarvetta ja syytä keskustella koulutuksen ja tutkimuksen asemasta suomessa odotin että tähän kokoomuksen niin nuoremmat kuin vanhemmatkin valtiopäivämiehet sanovat jotakin minun on on pakko toistaa nyt tämä ydinkysymys nämä leikkaukset korkea asteelle ovat niin suuria että

yliopisto ja korkeakoulutyöntekijän työpaikat siksi on vastuuntunnotonta ja järjenvastaista väittää etteivät tämän mittaluokan säästöt vaarantaisi koulutusta ja tutkimusta sen takia me olemme tästä niin huolissamme ja sitten mikä oli

arvoisa puhemies kyllä nyt on sosialidemokraattinen farisealainen sanahelinä huipussaan te olitte ministerinä edustaja gustafsson silloin kun tehtiin indeksileikkaus kaksituhattakaksitoista indeksin puolitus

ja listalla on vielä lisääkin pituutta on totta että korkeakoulukenttään tulee rajuja leikkauksia jotka jättävät jälkensä ja suomessa tulee mitä ilmeisemmin ainakin suotuisa kehitys pysähtymään mikäli ei kehitys pysähdy mutta joka tapauksessa sosialidemokraatit oletteko te tähänkin tarjoamassa autoveron leikkauksen peruuttamista niin kuin olette moneen muuhun asiaan sitähän te olette tarjonneet niin moneen kohtaan että kohta autoveron leikkauksen perumisen myötä meillä on jakovaraa

helsingin yliopiston oman tiedotteen mukaan heitä koskevat säästöt viime hallituskaudella olivat kolmetoista miljoonaa euroa tämän hallituksen säästöt ovat suuruusluokaltaan sata miljoonaa euroa me toki teimme koulutuksesta säästöjä viime hallituskaudella esimerkiksi itse jouduin perehtymään ammattikorkeakoulun tilanteeseen syvällisemmin kuin kukaan muu ja teimme korjauksia niin että ammattikorkeakouluista suurin osa oli varsin tyytyväisiä lopputulokseen silti tiedostimme sen että ne leikkaukset vietiin aivan äärirajoille johtuen myöskin ikäluokkien supistumisesta mutta se että nyt lyödään

kipeä ja vaikea tilanne tässä taloudellisessa tilanteessa on opetusministerille ja koko hallitukselle kun koulutuksen tontille on jouduttu leikkauksien osalta menemään toivon että vihreät todellakin avaisivat sen varjobudjettinsa ettei tule sellaista harhaluuloa muunneltua totuutta julkisuuteen kansalle että ikään kuin jossakin sitä rahaa olisi ja että on pahaa tahtoa kun koulutuksesta leikataan mutta haluan opetusministeriltä kysyä kun

budjettia näin voitaisiin välttyä tältä kohtuuttomuudelta esitän että näin todellakin tehtäisiin valtiovarainvaliokunnassa kyllä tarkkaan on käyty nämä säästöt läpi ja pidämme tärkeänä että hallitus ja opetusministeri tarkkaan katsovat että opetuksen ja tutkimuksen laatuun ei näillä säästöillä kosketa mutta se tulee olemaan todella todella vaikea

yliopistoihin on kohdistunut säästöjä yhdeksänkymmentä luvulta alkaen tiedämme sen hyvin että oli ensin tämmöinen valtiontalouden säästöohjelma jonka avulla on leikattu henkilöstöstä ja hallinnosta ja viime kaudella ja sitä edellisellä kaudella on on leikattu yliopistoilta mutta hyvä hallitus se mitä te nyt teette on se että te aiheutatte suomalaisille yliopistoille suurimmat yt neuvottelut kuin niissä on koskaan ollut itsenäisen suomen aikana yksin yksin pääkaupunkiseudulta joudutaan irtisanomaan tuhatviisisataa yliopisto opettajaa ei voi olla vaikuttamatta suomalaisen korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen laatuun ja kun ottaa huomioon että korkeatasoinen opetus ja tutkimus ja innovaatiot ovat kuitenkin se jolla pieni suomi voi maailmalla pärjätä niin täytyy sanoa että hallitus ei tee tässäkään kohtaa säästöistään vaikuttavuusarviointia te syöksette suomen luokkayhteiskunnaksi ja ja viette meiltä edellytykset pärjätä kansainvälisillä markkinoilla nämä ovat barbaarisia typeriä idioottimaisia säästöjä mitenkään ette voi niitä

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja kivelälle ja edustaja sarkomaalle se että suomen historiassa joskus on tehty huonoja päätöksiä ei ole mikään perustelu jatkaa huonoa ja sivistykselle tuhoisaa politiikkaa te te olette nyt jäädyttämässä nämä indeksit koko loppuvaalikaudeksi eli tämä on paljon radikaalimpi säästölaki kuin ovat olleet nämä aikaisemmat lait mihin tässä äsken on viitattu sitten ministerille minun mielestäni tälle hallitukselle voi antaa kunnian siitä että se on perunut aika paljon sen huonoja ja paljon kritiikkiä saaneita esityksiä nämä koulutukseen kohdistuvat jättileikkaukset ovat yksi eniten kritiikkiä saaneita esityksiä mitä tämä hallitus on antanut jopa ek ja tätä huonona arvovalintana mutta miksi hallitus koulutuksen kohdalla ei ole valmis pätkääkään muuttamaan kantaansa kaikesta tästä hyvin perustellusta kritiikistä huolimatta

puhemies ehkä on hyvä muistuttaa

edustaja kivelälle joka täällä näitä edellisen kauden päätöksiä kritisoi että on totta että perussuomalaiset vastustivat kaikkia näitä koulutussäästöjä mutta nyt kun he ovat päässeet valtaan ovat hallituksessa he eivät peru yhtään näistä päätöksistä yhtään viime kauden koulutussäästöä perussuomalaiset eivät peru päinvastoin he tekevät kolme miljardia säästöjä tämän lisäksi siis kolme miljardia tämän lisäksi mutta arvoisa puhemies päivän uutinen on se että nyt hallituspuolueista on tunnustettu että ne huolet jotka oppositio alkusyksystä esitti ovat oikeita kivelä äsken tunnusti että tämä vaikuttaa osaamistasoon nyt tulee kritiikkiä jopa kokoomuksesta joka aina on leikkaamassa piripintaan tappiin asti ja sen yli

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ymmärtää talouden tasapainottamisen tarpeen ja siksi olemmekin monissa kohdin tukeneet hallitusta myös näissä tavoitteissa mutta sellaisia leikkauksia sellaisia säästöjä ei kannata tehdä jotka syövät taloudellisen kasvun edellytyksiä ja samalla vaikeuttavat tosiasiallisesti kestävyysvajeen taittamista varmasti korkeakoulukentässä ja yliopistoista löytyy tehostamisen tarvetta sitä sitä täytyy etsiä mutta kyllä on rehellisyyden nimissä sanottava että kyllä nämä leikkaukset jotka korkeakoulukenttään osuvat ovat ylimitoitettuja sen takia kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on omassa

hallituksen esittämään verrattuna suurempaa määrärahaa yliopisto ja korkeakoulukenttään ja toivon että hallitus vielä harkitsisi hyvin vakavasti tätä ettei tehdä karhunpalvelusta tulevaisuudelle

siinä mielessä me olemme tässä salissa samassa veneessä että kaikki eduskuntapuolueet ovat viime vuosina osallistuneet koulutusleikkauksiin ja olleet niitä tekemässä entinen ministeri gustafsson ja entinen ministeri kiuru te te olitte oikein urakoitsijoita tässä koulutusleikkausten suhteen mistä tunnen teitä kohtaan sympatiaa koska tämä taloustilanne suomessa on erittäin vaikea me kaikki tiedämme sen vuosia olemme keskustelleet siitä että tarvitaan isoja ratkaisuja isoja päätöksiä joilla tasapainotetaan suomen taloutta ja joilla saadaan suomen velkaantuminen pysäytettyä ja joilla saadaan suomi käännettyä terveen talouden tielle ja talkoissa ja tällä matkalla me nyt olemme tässä hallituksessa itse olen lukuisia kertoja edustaja lindtman eri yhteyksissä ollut erittäin pahoillani ja olen tänäänkin siitä että joudumme tekemään koulutukseen isoja leikkauksia ja ne tuntuvat erittäin vaikeilta myös itselleni siitäkin syystä että olen koulutuksen puolesta puhunut koko poliittisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen urani

muuttuvat jos ne tehdään juustohöyläperiaatteella ja sieltä täältä joudutaan kuristamaan toimintaa paljon järkevämpää olisi se että kykenisimme tekemään toimintatapojen ja rakenteiden uudistuksia joilla rakennettaisiin vahvempia osaamiskeskittymiä selkeämmän työnjaon korkeakouluja selkeämmän profiilin korkeakouluja joissa osaaminen tuotaisiin yhteen ja sitä kautta löydettäisiin muun muassa yhteistyön kautta sellaisia rakenteellisia säästöjä jotka eivät vahingoittaisi tai vahingoittaisivat mahdollisimman vähän sitä ydintä eli korkeakoulutusta

eli että saisimme tätä rakenteellista kehittämistä eteenpäin ja siinä on edettykin nyt kun tilanne on erityisen vaikea on tärkeää ottaa entistä suurempia harppauksia eteenpäin siinä työssä ja tätä arvokasta työtä tehdään korkeakouluissa nyt ympäri suomea hallitus on pyytänyt esitykset helmikuuhun mennessä tästä kehittämistyöstä toivon myös oppositiolta tukea tähän kehittämiseen ja tähän tärkeään tehtävään jossa suomen tutkimuksen laatua tässä vaikeassakin tilanteessa pyritään nostamaan en sano että tilanne on helppo mutta minä uskon että tässä on paljon mahdollisuuksia meidän edessämme yhdenkään tutkijan työpanosta minä en halua vähätellä yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa työskentelevien henkilöiden siellä tehdään aivan erinomaisen hyvää työtä ja monesti vielä paljon pidempää työpäivää kuin keskimäärin se mihin haluan kiinnittää huomiota on näiden korkeakoulujen toimintatavat ja se toiminta ja jonka ohjaamisen tehtävä opetus ja kulttuuriministeriöllä on tähän olen kiinnittänyt huomiota ja pyytänyt myöskin viimeksi viime perjantaina professoriliiton valtuustossa sekä useissa keskusteluissa joita olen käynyt yliopisto ja ammattikorkeakouluväen kanssa esityksiä siitä mitä voisimme ministeriössä tehdä enemmän ja myöskin siitä millä tavalla voitaisiin byrokratiaa purkaa niin että tutkijoiden työaikaa käytettäisiin entistä enemmän siihen itse ydintoimintaan eli siihen tutkimukseen ja vapautettaisiin heidät ylimääräisestä

täytyy kyllä todeta heti alkuun ministerille me emme ole samassa veneessä me emme todellakaan ole samassa veneessä koska tässä juuri kävi ilmi että helsingin yliopistolle kohdistuvat säästöt koko viime kautena olivat kolmetoista miljoonaa euroa te langetatte sadan miljoonan säästöt samalle porukalle me emme ole todellakaan samassa veneessä viime hallituskaudella tehtiin välikysymys kahden pilkku seitsemän miljardin koulutusleikkauksista jotka todella kipein sydämin tehtiin mutta kun te ette peru niistä mitään vaan sen sijaan langetatte kolmen miljardin koulutusleikkaukset siihen päälle niin voin todeta että me emme ole samassa veneessä minusta on hirvittävän tärkeää todeta että

vakavoidutte tämän uhan alla oecd todisti että suomen kilpailukyky on parhaiten rakennettu osaamisella jonka te nyt panitte päreiksi sitä

vastustavat todella koulutusleikkauksia sosiaaliturvan leikkauksia työllisyysmäärärahojen leikkauksia ja suunnilleen kaikkia muitakin samalla he esittävät mittavaa investointipakettia homekouluihin ja niin edelleen erittäin hyviä asioita mutta sitten te vielä lupaatte yli kolmekymmentäviisituhatta työpaikkaa ilman että veroaste

velkamäärä ei kasva siitä mitä hallitus on ilmoittanut tai talousarvioonsa ottanut tämä on sellainen täysin käsittämätön kokonaisuus joka ei voi olla toimiva jos olisitte viime kaudella saaneet näillä omilla toimenpiteillänne aikaan käännöksen suomen taloudessa niin kiittäisin teitä mutta nyt sitä ei voi tehdä koska otitte viime kaudella kaksikymmentäviisi miljardia lisää velkaa ja sadantuhannen työttömän määrä oli se mikä kasvoi viime kaudella teidän on syytä kyllä nyt käydä ihan alkeista lähtien tämä politiikkanne uusiksi

luomme kasvua puhemies minä en nyt kuullut ministerin puheenvuorossa valitettavasti sitä että hän olisi millään tavalla ollut katuvainen sen suhteen että luvattiin että koulutuksesta ei leikata ja kuitenkin kolmen miljardin jättileikkaukset nimenomaan tämä hallitus on tekemässä perumatta niitä edellisiä tämä on todella iso asia sen sijaan ministeri keskittyi taas kerran kritisoimaan edellistä hallitusta oppositiota ja minä en näe tässä ratkaisua valta on nyt teillä arvoisat hallituspuolueet täällä on tunnustettu se että nämä leikkaukset ovat vahingollisia sen tekivät muun muassa edustaja sarkomaa helsingin yliopiston kohdalta ja edustaja kivelä nyt kun te te olette näitä katumusviikkoja viettäneet ihan oikein peruneet

puhemies ei ole mikään uutinen jos minä sanon tai meidän eduskuntaryhmämme jäsenet sanovat että nämä koulutusleikkaukset ovat vaikeita totesimme sen jo viime eduskuntakaudella mielestämme nyt meidän pitäisi olla yhdessä veneessä ja etsiä ratkaisuja siihen että suomeen syntyisi uusia työpaikkoja ja yrittäjyyttä lisää verotuloja jotta me emme olisi tässä vakavassa tilanteessa että me joudumme tekemään myöskin budjettileikkauksia pidän erittäin tärkeänä että eduskunta antaa vahvan näkemyksensä esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnössä että hallitus myöskin katsoo millä tavalla voidaan turvata koulutuksen ja ja tutkimuksen laatu ja siinä on varmasti paljon

todella että erityisesti vihreät avaisivat nyt sitä varjobudjettiaan ja kertoisivat mistä ne rahat sitten löytyvät koulutuksen säästöihin jos sieltä oikeasti löytyy niin kyllä vielä luetaan budjetti ei ole kiinni mutta eipä näyttänyt löytyvän niin että olen siitä aidosti hyvin pettynyt

kyllä hämmentävää nyt kuulla etteivät hallituspuolueiden edustajat ole löytäneet varjobudjeteista lainkaan mitään vaihtoehtoja kävimme tässä salissa niitä kyllä juurta jaksain viime viikolla läpi kävimme läpi myös tätä vihreiden vaihtoehtobudjetissaan esittämää relevanttia vaihtoehtoa koulutusleikkauksille kilometrikorvausten ylikompensaation pienentämisestä ja avasimme sitä rautalangasta vääntäen olen valmis tekemään sen vielä mutta siihen ei ehkä minuutti tunnu riittävän koska hallituspuolueiden edustajat eivät vieläkään ymmärrä mistä on kyse mutta sataneljäkymmentä miljoonaa siellä on esitetty vaihtoehtoisena säästöjen kohdentamiskohteena

fru talman on kyllä erikoista että vielä joudutaan kuulemaan tässä sanoja joudutaan leikkaamaan on pakko viime viikon keskustelun jälkeen jossa viisi oppositiopuoluetta eri tavoin esitti että näihin leikkauksiin ei ole pakko mennä asia voidaan ratkaista toisella tavalla eli nyt jotta tämä keskustelu olisi rehellistä ehdottaisin että hallituspuolueiden edustajat poistavat nyt nämä sanat vokabulääristään ja käyttävät vaikka sanaa valinta me valitsimme näin vaikka niin että sanotte että teidän mielestänne professorit professorit ovat laiskoja tai että opettajat pyörittävät peukaloitaan

tähän ei jouduttu millään tavalla hoskonen kysyi tästä kasvun synnyttämisestä on verrattain suuri yksimielisyys siitä että jos koulutuksesta leikataan niin niin kasvun edellytyksiä siinä leikataan myös ja sarkomaalta vaihtoehtobudjetteja arvoisa
puhemies on totta että yliopistoindeksin soveltaminen on ollut vaihtelevaa viime kaudellakin kuten näistä lakiesityksen perusteluistakin käy ilmi nyt esitetään kuitenkin aikaisempaa paljon pidemmälle meneviä toimenpiteitä elikkä yliopistoindeksiä esitetään jäädytettäväksi kokonaan

hyvin surullinen

arvoisa rouva puhemies minä olen kyllä hyvin pahoillani siitä että täällä hallituspuolueiden edustajat erityisesti kokoomuksen edustajat ovat käyttäneet hyvin provokatiivisia puheenvuoroja opposition vaihtoehtobudjeteista opposition vaihtoehdoista ja sen jälkeen kävelleet tästä salista ulos täältä ovat niin edustaja zyskowicz niin ministeri grahn laasonen kuin nyt tuoreimpana edustaja sarkomaakin eli tämä keskustelu on nyt jälleen hyvin yksipuolista aivan kuten se oli silloin kun kävimme täällä tätä vaihtoehtobudjettikeskustelua myös silloin hallituspuolueiden edustajat ja ministerit

rouva puhemies minä komppaan edustaja marinia on kansanedustajan kannalta todella todella hämmästyttävää olla tilanteessa jossa puhuu melkein tyhjille hallituspuolueiden riveille eikä ole ministeriä

se ei ainakaan edistä tätä keskustelua mietitään miten suomi voisi nousta tästä me tarvitsemme uusia työpaikkoja miten niitä työpaikkoja saadaan me saamme innovaatioilla me saamme osaamisella me saamme sillä että me keskitymme siihen minusta edustaja adlercreutzin puheenvuoro oli aivan loistava ei enää joutumisesta vaan pitää puhua siitä että te teitte arvovalinnan ja kun puhutaan siitä että nämä asiat ovat pakko niin se ei vain pidä paikkaansa

puhemies täällä varmaan sen takia on osa osa hallituspuolueen jäsenistä poistunut kun teillä ei ole antaa mitään hyviä lääkkeitä työllisyyteen ja kasvuun te vain vastustatte kaikkea on totta että koko suomi kipuilee työttömyyden kanssa se heijastuu myös julkiselle sektorille tämä on erittäin ikävä asia aalto yliopiston rehtori tuula teeri sanoo että on tutkimusalueita jotka olivat ajankohtaisia kolmekymmentä vuotta sitten mutta eivät ole enää nyt tarvitaan tulevaisuuden osaamisen ennakointia ja nyt yliopistojen on pakko tehostaa minä en en tiedä missä veneessä edustaja kiuru istuu mutta suomi veneessä ei ole rahaa nyt on pakko tehostaa ja tehdä asioita toisella tavalla ja on todella ikävää että säästö suomi kohdistaa leikkauksia myös koulutukseen

arvoisa puhemies se on juuri näin niin kuin täällä jo jo useammat kollegat ovat sanoneet että aina ensin hallituksesta vaaditaan vaihtoehtoa oppositiolta ja sitten kun oppositiosta esitetään toinen porukka lähtee salista ulos ja se porukka mikä tänne näköjään jää ei sitten ole kuunnellut niitä vaihtoehtoja

tehtiin toisenlainen valinta ja hallitus tämän arvovalinnan teki nyt teidän pitäisi kyllä täällä perusteella sitä sen sijaan että lähdetään luikertelemaan jonnekin muualle toinen asia on se että kyllä tämän meidän taloudellisen kasvumme kannalta nämä ovat juuri niitä tulevaisuusleikkauksia joista edustaja marin tässä puhui nyt me leikkaamme sitä tulevaisuuden menestystä suomi on aina nojannut korkeaan osaamiseen ja tällä sitä murennetaan sitten vielä viimeiseksi kun täällä aina puhutaan että ei ole mitään rakenteellisia uudistuksia

arvoisa rouva puhemies edustaja räsäsen puheenvuoroon on helppo yhtyä tosiaankin eilen ja tänään studia messuilla monet nuoret miettivät minkälainen tulevaisuus heillä on suomessa valitettavasti näiden nuorten tulevaisuus tätä menoa on hyvin näköalatonta näiden päätösten ja näiden vaikutusten johdosta täällä on paljon puhuttu rakenteellisista uudistuksista kyllä yliopistot ymmärtävät mitä rakenteellinen uudistus tarkoittaa kyllä ammattikorkeakoulut ymmärtävät mitä rakenteellisella uudistuksella tarkoitetaan mitä yhteistyöllä tarkoitetaan he ovat valmiita tekemään tätä yhteistyötä mutta sitä yhteistyötä ja sitä uudistusta ei pysty tekemään jos matto vedetään pois alta lähes kolmen miljardin leikkaukset

nuoret

sdptä jolla on kokemusta budjettien ja vaihtoehtobudjettien rakentamisesta pyytäisin kertomaan meille mitkä teidän menolisäyksistänne hallituksen esitykseen verrattuna ovat niitä jotka te valitsette poistettaviksi vuoden päästä jos mentäisiin teidän varjobudjetillanne koska tässähän oli neljäsataa miljoonaa ihan selvästi sellaisia kertaluontoisia sitraa joka muuten myös aiheuttaisi yt neuvottelut siellä ja niin poispäin ja toiset neljäsataa miljoonaa rahoitusveroa ja höttöä joka tulisi harmaan talouden tuloista joihin ei kukaan sillä kerroinprosentilla minkä te esititte usko eli kahdeksansataa miljoonaa euroa on hyvin ilmassa valitettavasti nämä

täytyy kertoa mitkä säästöpoistot te palauttaisitte vuoden päästä jos mentäisiin teidän mukaanne hankala on koulutuksen tilanne kaikkien mielestä sen näkee ehkä myöskin tässä osassa salia tämän osanottajaprosentin osalta mutta kyllä samalla myös on niin kuin tässä mainittiinkin että kyllä toki paha paikka opettaa myös viilaamaan sieltä missä vähiten sattuu eli kyllä minä uskon esimerkiksi helsingin yliopiston hyvin tuntien että täällä pitää pystyä tekemään muuta kuin juustohöylää ja ministeriä ohjaamaan tässä säästöä arvoisa
puhemies todellakin kysymys on siitä miten me ajattelemme että suomessa saadaan syntymään kasvua ja uusia työpaikkoja siitä tämä koko on kiinni meidän pitää saada tuloja verotuloja meidän pitää saada uskottavuutta siihen että että suomi menestyy sen vuoksi koulutus on aivan keskeinen asia jotta me voimme tarttua niihin asioihin mitä tulevaisuudessa tarvitaan meillä on nyt ilmastokokous menossa pariisissa jos se onnistuu ja kun se onnistuu ilmaston myötäiset investoinnit nelinkertaistuvat maailmassa tähän tarvitaan osaamista jotta pääsemme mukaan näihin investointeihin eli kysymys on siitä että meidän täytyy ymmärtää ja nähdä mihin panostamalla suomi selviää ja ja suomalaiset selviävät

indeksikorotusten jäädyttäminen on kipeä asia eihän kukaan halua koulutuksesta leikata mutta taloustilanne on vakava ja se pitää ymmärtää edellisellä kaudella leikattiin rajusti se on pohjana valitettavasti näille leikkauksille vaihtoehtobudjeteista on jäänyt mieleen energiaveron raju kiristys se vie viimeisetkin työpaikat realismia niissä oli hyvin vähän mutta miten rahoitustilannetta sitten voitaisiin parantaa jos ajatellaan koulutusta koulutusvienti on yksi suuri mahdollisuus haluaisin opposition mielipiteen siitä muun muassa jos mennään vaikka uuteen seelantiin siellä viidenneksi suurin vientiala on koulutusvienti miljardien tuotto tulee siitä se on yksi semmoinen valopilkku mitä voidaan tulevaisuuteen ajatella meidän ei pitäisi vain pelkästään olla toistemme kimpussa täällä salissa vaan vaan yrittää löytää näitä valopilkkuja miten saadaan lisää rahaa koulutukseen ja suomen taloutta virkistämään

jotenkin tuntuu niin kovin pahalta tuntuu juuri sen takia pahalta että täällä ne ihmiset jotka tekevät päätöksiä eivät kanna niistä minkäänlaista vastuuta hallituksessa työskenteleminen ja oleminen tarkoittaa sitä että teillä on kaikki mahdollisuudet tehdä poliittisia päätöksiä ja poliittisia arvovalintoja ja opposition tehtävä on kertoa ovatko nämä arvovalinnat oikeita vai vääriä meidän näkökulmastamme ja sitä kritiikkiä pitää kestää koska sitä varten teillä on valta että te olette kansalle myöskin velvollisia avaamaan näiden päätösten pohjia kyllä me nyt kysymme teiltä mitä järkeä on näin laajamittaisissa koulutusleikkauksissa kun kaikki kilpailukykyselvitykset näyttävät päinvastaista niin kuin oecdn selvitys yhdeksänkymmentä luvun alun

vaihtoehtobudjetti lähtee siitä yksinkertaisesta reseptistä että osaamisella luodaan kasvua sen takia me emme näitä koulutusleikkauksia hyväksy ja olemme ne rahoittaneet osana tätä budjettia arvoisa
puhemies edustaja kiuru täällä hiljattain sanoi ja jotkut muutkin sanoivat että koulutuksesta leikataan kolme miljardia se ei ole oikea luku ja se on väärä

puhemies me nyt tällä hetkellä otamme velkaa jokaista syntyvää lasta kohden vuodessa lähes satatuhatta euroa minusta se on ihan liikaa jos me haluamme katsoa tätä velkaa myöskin yliopistonäkökulmasta voisimme järjestää opintomatkan kreikkalaiseen yliopistoon tai kriisimaiden yliopistoihin siellä ei paljon kysytä kun kun salkkumiehet tulevat eusta ja sanovat kuinka paljon tästä pitää leikata eli suomen on välttämätöntä tutkimuksen ja kehityksen kannalta saada meidän me voinemme myöskin yliopistoissa tehdä uudistuksia meillä on esimerkiksi itä suomen yliopistossa turussa hyviä kokemuksia yhteistyöstä jopa yhdistymisestä varmaan helsingin yliopiston vastapainoksi on syytä katsoa länsi suomessa lapissa itä suomessa korkeakoulujen yhteistyötä se ei tarkoita kampusten lakkauttamista vaan yhteistyötä ja uudistamista sillä tavalla että saadaan myöskin lisää vaikuttavuutta ja taloudellisuutta minä uskon että kun suomen talous saadaan

arvoisa rouva puhemies on kuitenkin tarpeellista pitää tiettyä perspektiiviä tässä asiassa surullista on tietysti tehdä kaikki nämä leikkaustoimenpiteet erityisesti koen kipeästi sen helsingin yliopiston kohdalla joka on minun oma rakas alma mater mutta muistetaan kuitenkin tämä perspektiivi kun sanotaan että kaksikymmentäviisi vuotta on yksi sukupolvi noin kaksikymmentäviisi vuotta sitten valmistuin itse kuinka paljon volyymit ovat siitä kasvaneet ei silloin osattu nykyisen kaltaisista unelmoidakaan korkeakoulutuksen budjetti on käytännössä lähes kaksinkertaistunut kaksituhatta luvulla se on hieno asia mutta koska yliopistojen kehittäminen korkeakoulujen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä niin kyllä tämä vaikuttaa siihen että jämähdetään että jämähdetään paikalle ja kehitys pysähtyy

arvoisa rouva puhemies on todella surullista kuunnella miten hallituspuolueiden jäsenet yksi toisensa perään antavat todistusta siitä miten he eivät ymmärrä tiedepolitiikasta eivätkä eivätkä yliopistoista yhtään mitään keskustan ala nissilä sanoi täällä että yliopistoissa täytyy tehdä rakenteellista uudistamista ja että nyt ei leikata vaan tehdään rakenteellisia uudistuksia ihan tiedoksi teille että että suomalaisissa yliopistoissa ollaan niin pahassa tilanteessa että siellä ollaan yhdistämässä oppiaineita kokonaisia tieteenaloja tulee häviämään suomesta lähtee ulkomaille enemmän tutkijoita enemmän professoreita enemmän opiskelijoita kuin koskaan suomessa on meneillään kovemmat yt neuvottelut yliopistoissa ja korkeakouluissa kuin ikinä

arvoisa puhemies kun tässä näistä vaihtoehdoista on puhuttu niin minun mielestäni olisi hyvä palauttaa mieleen myöskin mikä on tämä hallituksen vaihtoehto jolla me saamme työllisyyttä ja kasvua aikaiseksi kun oppositiopuolueet näissä eri vaihtoehtobudjeteissa ovat esittäneet lisäpanostuksia koulutukseen työllisyyden hoitoon investointeihin niin hallitus esittää siis että me leikkauksilla ja palkanalennuksilla saamme suomeen työllisyyden kuntoon ja talouden kasvamaan on aika selvää mikä näistä vaihtoehdoista on uskottavampi tapa lisätä työpaikkojen määrää sitten kun ministeri ja ja myös muut edustajat täällä ovat perustelleet näitä koulutusleikkauksia valtiontalouden säästöillä ja sillä että pitää saada velkaantuminen taittumaan niin suurin osa tästä kritiikistä mikä on esitetty näitä leikkauksia kohtaan on esitetty juuri talouspoliittisesta näkökulmasta on sanottu että nämä leikkaukset ovat uhka meidän kilpailukyvylle nämä uhkaavat leikata talouskasvua nämä muodostavat esteen uusien työpaikkojen ja uusien yritysten synnylle eli tuo argumentti ei kanna

täällä keskustelun loppuun
arvoisa puhemies edustaja alanko kahiluoto jos tuo puheenne on kuva siitä mikä on kunnioituksen taso hallituksen edustajia kohtaan niin ei voi sitten välttämättä ihmetellä että kaikki eivät paikalla ole itse silti olen edustaja adlercreutz piti kyllä ihan hyvän puheenvuoron kyllä minä näen että yliopistot tekevät arvokasta työtä tämä näin myös turun ja helsingin yliopiston kasvattina mutta toisaalta olen kyllä hieman hämmästynyt jopa surullinen sosialidemokraattien täällä esittämistä puheenvuoroista teidän mielestänne ei pidä kohtuuttomasti leikata pienituloisilta siitä olen samaa mieltä keskituloiset olisi mielellään jätettävä rauhaan no näinhän se on mutta on se kumma että hyvätuloiset akateemikotkin ovat täysin koskemattomia työväenpuolueelle ja kehitysapuakin pitäisi kasvattaa on se erikoista sosialidemokraatit ovat nykyään tämmöinen punainen ei puolue kaikissa asioissa perustuslaissa määritellään että sivistykselliset perustehtävät pitää yliopistojen hoitaa jos ja kun se toteutuu minä olen tyytyväinen että jatkossakin pienituloisenkin perheen lapsi voi päästä yliopistoon ja sivistykselliseen
en olisi kyllä uskonut että perussuomalaiset täällä nyt tällä tasolla puhuvat sosialidemokraattinen vaihtoehdosta jossa me puolustamme koulutusta laajasti me puolustamme yliopistoja ja olemme todella huolissamme näistä yt menettelyistä ja siitä että väkeä pistetään pois tämä on todella vakava asia ja hallituspuolueen luulisi olevan hivenen nöyrempi näissä kysymyksissä ei se vastaus arvoisat edustajat tule siitä että oppositiota haukutaan rätkäytetään täällä vaan kyllä täytyy kantaa itse vastuu hallituksen oman vaihtoehdon iso ongelma on se että hallitus ei tee yhtäkään tointa jolla lisätään työpaikkoja tässä ja nyt ainoa mihin te uskotte on pakkolait joilla väen väen vängällä työmieheltä naiselta leikataan palkkoja ja jotka voisivat vaikuttaa

työpaikkojen eteen tässä yhteydessä toinen iso iso ongelma leikkaamalla koulutuksesta te hidastatte talouskasvua te hidastatte talouskehitystä ja ja kaiken kukkuraksi tarjoatte erittäin epätasa arvoisen tulevaisuuden suomalaisille lapsille ja nuorille

kuka kantaa vastuuta on selkeä vastaus hallitus kantaa vastuuta hallitus kantaa vastuuta myöskin koulutuksesta ongelma opposition varjobudjeteissa on tulorahoituksen epärealismi tämä on se juttu että kyllähän me kaikkea hyvää voimme laittaa menopuolelle mutta pitää olla realismia myöskin tulopuolella ja se on poikkeuksetta niin vihreillä kuin sosialidemokraateilla aivan utopiaa tämä on ongelma tästä keskustelusta kyllä kieltämättä tulee deja vu mehän kävimme tätä keskustelua kesäkuun alussa huomasin tässä tämmöisen nettilehden otsikon kuulinko oikein että sdp leikkasi toisen asteen koulutuksesta enemmän kuin hallitus tämä on otsikko tässä näin ministeri grahn laasonen ihmetteli tätä kesäkuun alussa kun täällä selvisi että keskiasteen koulutuksesta demarit leikkaavat enemmän kuin hallitus kiuru sanoi täällä että hallituksella on kaikki mahdollisuudet tehdä ratkaisuja niin oli muuten viime hallituksellakin sosialidemokraateillakin teillä oli työryhmä jonka johdossa oli demari muistaakseni oliko niin edustaja gustafsson johti tätä

puhemies tuossa edustaja turusen puheenvuorossa tuli hyvin paljon asiaa asian sivusta ja väärää tietoa itse asiassa se mitä ajattelin sanoa edustaja elomaalle sopii hyvin sanottavaksi perussuomalaisille ja laajemminkin edustaja elomaa totesi että valtiontalous on ongelmissa niin on mutta meillä on se ero että sosialidemokraatit ja oppositio näkevät tieteen opetuksen ja investointina eivät kulueränä tämä on ihan olennainen ero ja kun me samanaikaisesti tiedämme että saksassa lisätään panostuksia tieteeseen ja tutkimukseen myös pohjoismaissa niin nyt tällä teidän väärällä politiikallanne me jäämme jälkeen meidän keskeisistä kilpailijamaistamme keskeisen tuotantopääoman tutkimuksen ja koulutuksen leikkausten johdosta

puhemies sanon vielä kerran sen mikä täällä on toistettu monta kertaa perussuomalaiset eivät nyt peru yhtään niistä päätöksistä joita he viime kaudella kritisoivat kun he ovat saaneet valtaa sen lisäksi te teette kolme miljardia päälle ja moninkertaistatte helsingin yliopiston säästöt näistä vaihtoehtobudjeteista jotta tulee kirjatuksi vielä kerran nostan hattua että kai mykkänen on ainoa kokoomuslainen joka on salissa silloin kun puhutaan koulutuksesta ja sivistyksestä nostan mykkäselle tästä hattua että hän on ainoa kokoomuslainen joka on täällä salissa mutta on sanottava viime vuonna viisitoista miljoonaa ylijäämää jos vain puolet otetaan laitetaan tase töihin ja laitetaan kertaluontoisiin menoihin kertatulot kertamenot ne löytyvät meidän vaihtoehtobudjeteistamme tase töihin mutta arvoisa puhemies tämän keskustelun suurin uutinen on se että täällä hallituspuolueen edustajat tunnustavat että näillä päätöksillä niin kuin kivelä totesi osaamistason nousu pysähtyy eli hallitus siis tekee tietoisesti sen valinnan että suomen osaamistason nousu pysäytetään miettikää mikä

arvoisa puhemies edustaja gustafssonkin omassa puheenvuorossaan totesi tieteentekijöiden liitto eilen valintansa vuoden tieteenteon esteeksi tänä vuonna tämän kyseenalaisen kunnian sai tämä hallitus ja tämän hallituksen esittämät toimenpiteet jotka kurjistavat yliopistoja ja tutkimusta niistä yksi merkittävimmistä on juuri korkeakoulujen ja perustutkimuksen rahoituksen jättileikkaukset hallituksen esitys korkeakoulujen indeksin jäädyttämisestä koko vaalikaudeksi on yksi keskeinen tapa jolla tätä sivistykselle ja tutkimukselle tuhoisaa politiikkaa toteutetaan vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista indeksien jäädyttämisen yhteenlasketun vaikutuksen arvioidaan olevan noin satakuusikymmentä miljoonaa koko korkeakoulukentällä näiden säästöjen lisäksi korkeakouluihin iskee ensi vuoden talousarvioon sisältyvät leikkaukset apteekkimaksun kompensoinnin poisto sekä tekesin rahoitukseen tehtävät isot leikkaukset tämä hallitus on nyt kerralla esittämässä indeksien jäädyttämistä koko vaalikaudeksi se tarkoittaa sitä että säästöt jäävät voimaan vaikka taloustilanteessa tapahtuisikin myönteinen muutos mikäli talous elpyy kustannustaso nousee mutta korkeakoulujen asema vaikeutuu entuudestaan jos indeksijäädytykset ovat voimassa oikeudenmukaisempi tapa säästää jos säästöjä haluaa tehdä olisi jäädyttää indeksit joka vuosi erikseen tätä on myös sivistysvaliokunta omassa mietinnössään painottanut sellainen toimintatapa antaisi korkeakoulukentälle edes jonkunlaista toivoa paremmasta professoriliiton mielestä indeksien jäädyttäminen

arvon edustajat ja

edustaja ala nissilä voi varmaan myös tulla pönttöön jotain sanottavaa

viime kädessä koko yhteiskunnalle viesti on että valtiovalta ei enää halua uskoa pitkäjänteisyyttä edellyttävään yliopisto opetukseen ja tutkimukseen arvoisa puhemies eilen eri puolilla suomea osoitettiin mieltä koulutukseen kohdistuvia leikkauksia vastaan tuhannet ihmiset olivat taas kerran lähteneet liikkeelle tämän hallituksen korkeakoulupolitiikkaa protestoimaan tämä hallitus on tähän mennessä jo muuttanut tai vetänyt takaisin useita esityksiä jotka ovat saaneet paljon kritiikkiä julkisuudessa uskallan väittää että koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat eniten kritiikkiä saaneita säästöesityksiä sen lisäksi että se sivistyksellisestä näkökulmasta on tuhoisaa se on myös talouspoliittisesti haitallista jopa elinkeinoelämän keskusliitto ja elinkeinoelämän tutkimuslaitos ovat kritisoineet ylisuuria leikkauksia koulutukseen tästä laajasta kritiikistä huolimatta hallitus ei ole muuttanut kantaansa koulutusleikkauksiin pätkääkään minusta se osoittaa että tässä on aidosti kyse tietoisesta poliittisesta valinnasta tämä hallitus ei arvosta eikä ymmärrä tieteen ja tutkimusten merkitystä ei sivistyksellisessä eikä taloudellisessa mielessä perustuslakivaliokunta esitti omassa lausunnossaan poikkeuksellisen kovaa kritiikkiä tätä lakiesitystä kohtaan perustuslakivaliokunnan mukaan valmisteluun liittyy vaikutusarvioiden osalta vakavia puutteita ja näiden puutteiden vuoksi valiokunnan mielestä on välttämätöntä että opetus ja kulttuuriministeriö seuraa huolellisesti yliopistojen perusrahoituksen leikkausten tosiasiallisia vaikutuksia yliopistojen toimintaan ja mahdollisuuteen suoriutua tehtävistään arvoisa puhemies me olemme suomessa nyt tilanteessa jossa ei enää ole varmuutta siitä onko korkeakouluilla mahdollisuuksia hoitaa perustehtäviään ja suoriutua niistä nyt ei puhuta mistään rakenteellisista uudistuksista ei puhuta tehostamisesta vaan leikkauksista jotka aidosti uhkaavat murentaa suomalaisen koulutusjärjestelmän ja tutkimuksen perustaa
arvoisa puhemies

nämä yliopistojen rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset vaikuttavat merkittävästi yliopistojen perustehtäviin opetukseen ja tutkimukseen useiden yliopistojen perustoiminnot ovat lamautumassa lisäksi useat yliopistot ovat aloittaneet yt neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi samaan aikaan yliopistoilta vaaditaan muun muassa ympärivuotista opetusta ilman lisärahoitusta indeksikorotusten tekemättä jättäminen ammattikorkeakouluille vaarantaa niiden lakisääteisten perustehtävien laadukkaan ja tuloksellisen toteuttamisen ammattikorkeakoulut ovat parhaillaan toteuttamassa toteuttamassa monivuotisia sopeuttamisohjelmiaan ne ovat perustehtävässään kuitenkin sitoutuneet kantamaan vastuunsa suomen talouden uudistamisesta profiloitumalla sekä tiivistämällä yhteistyötä eri korkeakoulutoimijoiden sekä työ ja elinkeinoelämän kanssa ja monet ammattikorkeakoulut tekevät erittäin erittäin vaikuttavasti tätä toimintaa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista jos taloudellinen perusta ei ole pitkäjänteinen nyt tämä kaikki on on vaarassa erityisen ikävää tässä se että nämä vaikutusarvioinnit puuttuvat lähes lähes kokonaan tähän jopa perustuslakivaliokunta puuttui ja sen mielestä vaikutusarvioinnin puutteiden takia on välttämätöntä että okm seuraa huolellisesti yliopistojen perusrahoitusten leikkausten tosiasiallisia vaikutuksia yliopistojen toimintaan ja mahdollisuuteen suoriutua tehtävistään erityisen tärkeää on seurata myöskin sitä miten perusrahoituksen merkittävä väheneminen vaikuttaa tutkimuksen laatuun ja toteuttamisedellytyksiin sekä tutkimukseen perustuvan opetuksen tasoon ja saatavuuteen minä toivonkin kovasti että hallitus olisi valmis korjausliikkeisiin vaikka sitten tulevissa budjeteissa sillä on on ihan selvää että nämä vaikutukset suomen tulevaisuuteen ja

arvoisa rouva puhemies

juuri päinvastoin hallituksen valitsema suunta on aivan jotain muuta kuin sen asettamat tavoitteet ja myös ne vaalilupaukset joista aina välillä on hyvä muistuttaa täällä hallitus väittää että leikkaukset pakottavat yliopistot kehittämään ja uudistumaan arvoisa hallitus josta nyt tässä kovin montaa ei ole enää paikalla todellisessa maailmassa kehittämistä ja uudistamista ei voi tehdä olosuhteissa joissa leikkaukset romuttavat suomalaista koulutusjärjestelmää olosuhteissa joissa joudutaan epäilemään ylipäätään sitä pystyvätkö korkeakoulut suoriutumaan edes niistä perustehtävistä tämän huolen on esittänyt myös samoin siitä on keskusteltu paljon meillä sivistysvaliokunnassa hallitus ei ole kunnolla arvioinut indeksien jäädyttämisen todellisia vaikutuksia tällä hetkellä arvio on vain vuodesta kaksituhattakuusitoista mutta se ei kerro koko totuutta koko kaudesta kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista se ei kerro kuinka suuren sosiaalisen velan ja sivistyksen kuilun hallitus on jättämässä jälkeensä yliopistojen leikkaukset vaikuttavat suoraan opetukseen ja tutkimukseen sekä niiden molempien laatuun lisäksi monet yliopistot joutuvat vuoksi vähentämään henkilökuntaansa jota ei ole todellakaan ollut tähän mennessä kovin paljon liikaa ammattikorkeakouluissa toteutetaan tällä hetkellä monivuotista sopeutumisohjelmaa ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet uudistamiseen ja parempaan yhteistyöhön toisten yksiköiden sekä työ ja elinkeinoelämän kanssa joten on turha täällä sanoa että ei haluta tehdä uudistusta tai niitä rakenteellisia muutoksia

jos jatkuvasti leikataan eikä olla valmiita panostamaan uudenlaiseen koulutukseen sitähän me haemme tässä valtavan kokonaisuudessaan yli kahden miljardin kokoisen negatiivisen signaalin jättäminen ja lähettäminen korkeakouluille tutkimukselle opetukselle nykyisille opiskelijoille ja tulevaisuuttaan vielä etsiville nuorille on lyhytnäköistä se on yksinkertaisesti lyhytnäköistä

arvoisa puhemies

on todennut että yhdeksänkymmentä luvun lama ja sinä aikana tehdyt poliittiset päätökset olivat juuri niitä jotka todellisuudessa toivat suomelle paljon enemmän kilpailukykyä kuin toisin toimimalla olisi tapahtunut yhdeksänkymmentä luvun syvän laman aikana kun raha oli loppu silloinen pääministeri lipposen hallitus päätti tukea rakennemuutoksen läpivientiä ja uuden kasvun synnyttämistä juuri panostamalla osaamiseen ja innovaatioihin suomi kävi samaan aikaan läpi isoa elinkeinorakenteen muutosta mutta kasvu alkoi kun sitä aidosti vauhditettiin osaamiseen panostamalla uuteen kasvuun panostaminen kannatti sillä huonoja taloudellisia aikoja seurasi kasvun ja taloudellisen vakauden aika ja juuri tuosta ajasta me olemme kovin kiitollisia kun takaisin menneeseen nyt katsomme arvoisa puhemies on totta että edelliset hallitukset niin pääministeri kataisen kuin stubbinkin hallitukset joutuivat tekemään säästöjä koulutukseen se tässä vain ihmetyttää että kun näitä säästöjä myös kritisoitiin silloisen opposition johdolla eli keskustan ja perussuomalaisten johdolla ja silloin pidettiin tehdyn välikysymyksen mukaan yhden pilkku seitsemän miljardin säästöjä kohtuuttomina ja sellaisina säästöinä jotka rapauttavat kansallista osaamispohjaa olemme täällä istuntosalissa toteamassa että näitä säästöjä ei peruttu vaan uusi hallitus päätti että tehdään kolmen miljardin säästöt siihen päälle on hyvä todeta että valtiovarojen sivistysjaostossa olemme todenneet jo meidän omassa työssämme että opetusministeriöön kohdistuvat kahden pilkku neljän miljardin säästöt plus siihen päälle ne muut säästöt jotka koskevat tieteen ja tutkimuksen ja innovaatioihin käytössä olevaa rahoitusta johtavat siihen että kolme miljardia säästetään kumulatiivisesti vaalikauden loppuun mennessä arvoisa puhemies on hyvä todeta myöskin se että nyt ollaan aika kovassa tienhaarassa täällä ei auta hallituspuolueen todeta että ajat ovat vaikeita säästää pitää kun osaamisella on nimenomaan luotu kasvua jos me ajattelemme että kolmetuhattakolmesataa työpaikkaa vähemmän tieteestä tutkimuksesta korkeakouluista siis yliopistoista ja ammattikorkeakouluista tulevalla vaalikaudella luo enemmän kasvua kuin se että ja säilyttäneet nämä työpaikat niin varmaan sillä logiikalla kovin pitkälle ei pötkitä siis sillä että tämä suuri muutos jonka te viette nyt läpi tällä hallituksen esityksellä olisi toivottava siksi minusta olisi tärkeää että me myöntäisimme että virhe on nyt tapahtumassa viisautta on olla viisas ajoissa ei viisas myöhemmin

nyt pitäisi perua tämä indeksien jäädyttäminen kokonaan ei ole oikea signaali meidän korkeakouluväelle että kun heidän pääomallaan sillä henkisellä viisaalla pääomalla saataisiin suomelle uusia kasvun alkuja niin samaan aikaan me kaikilla mahdollisilla tavoilla annamme ymmärtää että ei täällä eduskunnassa ymmärretä mitään tästä asiasta on hyvä todeta että olli rehn teki sen omalla ulostulollaan yle uutisissa joissa hän kertoi että hän ei ymmärrä perustutkimuksesta mitään stubb on kertonut lausahduksillaan on kolme syytä olla professori kesä heinä ja elokuu ja mieluummin kuuntelen virkamiehiä kuin dosentteja tai niukkuus lisää luovuutta ja samalla linjalla jatkaminen myöskin opetusministerin tontilla ovat niitä tekoja jotka lisäävät entisestään epävarmuutta ja lisäävät myöskin tutkimuskentässä

arvoisa puhemies valiokunta korostaa mietinnössään että indeksikorotusten jäädyttäminen vuonna kaksituhattakuusitoista koskee laajasti koko opetus ja kulttuuritointa ehdotukset osoittavat osaltaan maamme taloudellisen tilanteen vakavuuden ja erityisesti tarpeen tasapainottaa julkinen talous perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan että esityksen vaikutusarvioihin liittyy vakavia puutteita tämän vuoksi on tärkeää seurata huolellisesti perusrahoituksen leikkausten vaikutuksia tutkimuksen sivistysvaliokunta esitti mietinnössään uudelleen että kuluvan hallituskauden loppuvuosien taloudellinen toimeliaisuus ja ja inflaatio voivat olla arvioitua suurempia jolloin indeksin jäädyttäminen voi aiheuttaa suurenkin määrärahojen jälkeenjääneisyyden tämän vuoksi on tärkeää seurata indeksin jäädytyksen seurauksia vuosittain on hyvä virkistää muistia ja ja huomioida että edellisen hallituskauden aikana ammattikorkeakoulun uudistuksen myötä leikattiin noin kaksisataa miljoonaa euroa tämä vastaa kahtakymmentä prosenttia kokonaisrahoituksesta nyt tehtävät säästöt ovat pitkälti edellisen hallituksen leikkausten vuoksi niin kipeitä säästötoimenpiteet edellyttävät korkeakouluilta rakenteiden ja toimintatapojen uudistuksia korkeakoulut voivat helpottaa rahoitustilanteen kireyttä rahoituspohjan laajentamishankkeilla pääomituksen mahdollistama lisätuotto suunniteltu lahjoitusten verovähennysoikeus sekä erittäin keskeinen koulutusviennin edellytysten parantaminen voivat tuoda merkittävääkin helpotusta lopuksi totean vielä että valiokunnan lausumaehdotuksen mukaisesti on tärkeää että hallitus kattavasti seuraa korkeakoulujen rahoituksen riittävyyttä suhteessa korkeakouluille osoitettuihin tehtäviin ja vielä edustaja gustafsson kyllä koulutus ylipäätään voidaan lukea investoinniksi tulevaisuuteen eikä

arvoisa rouva puhemies hallitus perustelee näitä omia esityksiänsä aina pakolla ja velkapelottelulla tästä edustaja ala nissilä käytti tänään puheenvuoron jossa hän vetosi näihin samoihin perusteisiin hallituksen ei ole kuitenkaan pakko tehdä massiivisia koulutusleikkauksia jotka vaarantavat tulevan kasvun osaamisen ja suomen kilpailukyvyn me olemme täällä useaan otteeseen kuulleet näitä erilaisia puheenvuoroja joissa esimerkiksi on viitattu siihen että suomi murtaa tällaisen ikään kuin maagisen sadan miljardin velkarajan ja kuitenkin on osoitettu että näin ei ole käynyt vaikka siihenkin on useaan otteeseen tässä salissa aiemmin viitattu näitä leikkauksia kuitenkaan ei ole pakko tehdä sillä nämä ovat juuri niitä leikkauksia jotka vaarantavat meidän tulevaisuuden kilpailukyvyn nämä korkeakoululeikkaukset indeksien jäädyttäminen koko eduskuntavaalikaudeksi ovat selkeä arvovalinta se on valinta hallitukselta joka päättää että se haluaa tasapainottaa taloutta nimenomaan leikkaamalla tulevaisuudesta nämä eivät kuitenkaan ole kauhean järkeviä leikkauksia sen takia että kun me leikkaamme tulevaisuudesta niin me leikkaamme siitä potentiaalisesta kasvusta meidän olisi mahdollista saavuttaa jos me tässä ajassa uskaltaisimme tehdä järkeviä päätöksiä ja investoisimme esimerkiksi koulutukseen korkeakoulutukseen osaamiseen ja tutkimukseen me elämme merkittävää elinkeinorakenteen muutosta ja murrosta samoin me elämme merkittävää työelämän ja työn muutosta ja murrosta me olemme keskellä isoja muutoksia esimerkiksi digitalisaation robotisaation ja muiden tällaisten isojen trendien osalta nimenomaan se että me panostaisimme tässä ajassa koulutukseen osaamiseen ja tutkimukseen auttaisi meitä vastaamaan esimerkiksi näihin murroksiin tulevaisuudessa kyse on siis tulevaisuusinvestoinnista kun me laitamme rahaa koulutukseen ja sen takia täältä leikkaaminen on vaarallista tässä taloustilanteessa

arvoisa rouva puhemies kaikkien näiden maailmanlopun maalausten äärellä on kuitenkin muistettava että suomi on jatkossakin koulutukseen panostava yhteiskunta suomalainen menestystarina on huikea ja se ajatus on edelleen johtotähtenä jo snellmanilta syntynyt ajatus että pienen kansakunnan voimavara on koulutuksessa osaamisessa sivistyksessä tämä on aivan varmasti johtotähtenä myös vastaisuudessa siitä huolimatta että joudutaan kipeisiin leikkauksiin tämä lakiehdotus hyväksyttäessä se ei suinkaan tule merkitsemään sitä että korkeakoulu ja yliopisto opetus ja tutkimustyö tässä maassa loppuvat päinvastoin niitä tullaan tekemään edelleenkin laadukkaalla tavalla toki leikkaukset ovat kipeitä ja ikävä viestihän yliopisto ja korkeakoulukentälle nämä leikkaukset ovat mutta yhtä lailla on äärimmäisen tärkeää että yhteiskunnassa säilyy tieteen harjoittamisen into tieteen harjoittamisen intohimo vain uskolla asiaansa ja tekemisen ilolla ja intohimolla saadaan uutta innovatiivista ja luovaa aikaiseksi pelkästään rahan vähyys tai paljous ei siihen auta on tärkeää että tämä oikea henki intohimo ja ilmapiiri varmistetaan ja turvataan

arvoisa rouva puhemies suomi on jämähtämässä euroopan reunalle euroon liittyminen aikoinaan on syönyt suomen kilpailukykyä on pidettävä huoli että esimerkiksi tutkivan lääketeollisuuden työpaikat eivät siirry pois suomesta ruotsiin tai tanskaan tai lopulta eurooppaan kilpailukykyisempiin maihin koska juuri tutkimuksen ja innovaatiokehityksen kentällä meillä olisi mahdollisuus pärjätä elinkeinoelämän valtuuskunnan mukaan suomen tieteen ja tutkimuksen taso on kaksituhattakymmenen luvulla rapautunut ja kansainväliset kilpailijat ohittaneet suomen etenkin innovaatiokyvykkyydessä kiuru ja gustafsson vaikka sdp on ollut viime kaudella hallituksessa menestyminen kansainvälisessä kilpailussa edellyttää elinkeinoelämän yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä kansainvälistä verkostoitumista verkostoitumista innovaatioidemme kaupallistaminen vaatii vielä paljon työtä elinkeinoministeri olli rehn on todennut että tekesin rahoitusinstrumentteja uudistetaan tukemaan tutkimuksen ja kaupallistamista hallitus panostaa myös koulutusvientiin esteitä puretaan kaikilta koulutusasteilta ja otetaan käyttöön lukukausimaksut eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta suomen yliopistoille tulee nyt mahdollisuus tarjota maksullisia opintoja raha jää yliopistojen omaan käyttöön kansainvälinen tutkimusrahoitus on myös hyvin kilpailtu suomen tulisi aktiivisesti hakea rahoitusta muun muassa kansainvälisistä säätiöistä

koska minusta täällä eduskuntasalissa pitäisi puhua niin kuin asiat ovat ja nyt täällä edustaja huhtasaari totesi että meidän tutkimuskenttämme on rapautunut se on todella posketon väite koska satuin olemaan vielä silloin asiasta vastaava ministeri kun tehtiin suomen tutkimuksen ja tieteen tilasta tutkimus ja se tutkimus ei kyllä kerro siitä mistä äsken te kerroitte on hyvä todeta että suomella on paljon vahvuuksia joihin panostamalla me voisimme olla vielä paljon parempia ja me satsaamme innovaatioihin ja tutkimukseen merkittävästi rahaa me olimme vielä tässä pari vuotta sitten noin kolmantena innovaatiopanostuksissa mutta tosiasia on se että me voisimme saada vielä enemmän kun me tekisimme tätä systemaattisemmin ja suunnitellummin mutta suomalainen tutkimus on erittäin hyvää tasoa tästä on tehty tutkimus ja toivon että edustaja pitäytyisi tältä osin faktoissa

arvoisa rouva puhemies elinkeinoelämän tieteen ja tutkimuksen siihen että koska kaikki muut ovat meidät ohittaneet kaikki muut ovat menneet eteenpäin me olemme jämähtäneet siihen tässä viitattiin innovaatiokyvykkyydessä ruotsi ja etenkin tanska ja hollantihan ovat jo pitkään olleet meidän edellämme

arvoisa rouva puhemies itse olen perustuslakivaliokunnan jäsen ja haluaisin muistuttaa tähän keskusteluun lisämausteeksi siitä että perustuslakivaliokunta on yksimielisesti antanut lausunnon tästä perustuslainmukaisuudesta ja siellä on ollut harkinnassa sivistykselliset oikeudet ja yliopistojen itsehallinto ja jos tämä lainsäädäntö olisi ollut perustuslain vastaista niin tämä olisi tarvinnut sitten perustuslain säätämisjärjestystä tälläkin on merkitys arvioitaessa näitä asioita kiitos kiuru kommenteista mutta jos minä saisin puhua tämän puheenvuoroni te te voitte varmaan pyytää kohta puheenvuoroa sivistykselliset oikeudet tuovat meille sen että valtiovallan tulee varmistaa että saamme tietyntasoisen opetuksen ja valtiolla on sitten velvollisuus rahoittaa nämä lakisääteiset tehtävät perustuslakivaliokunta toteaakin että valtiontalouden säästötavoitteet ovat vakiintuneesti taloudellisen laskusuhdanteen aikana muodostaneet hyväksyttävän syyn ja perusteen puuttua jossain määrin perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin ja niiden tasoon

perustuslakiasiantuntijoita ja pohdimme tätä

oli että vaikka ehdotettu indeksijäädytys on vähäistä suurempi sitä ei kuitenkaan valiokunnan mielestä yksittäisiin budjettivuosiin kohdistuvana toimena voida pitää perustuslaissa turvatun yliopiston itsehallinnonkaan vastaisena tämän halusin tuoda lisäksi tähän keskusteluun mitä kuuntelin tuossa tuossa aikaisemmin niin niin jotenkin minua hieman huvittaa se että täällä on sillä lailla että kaikki aina sanovat että pitää saada puhua ja halutaan puhua ja joku ei ole paikalla ja miksi joku ei ole paikalla tänään täällä kerrottiin että ei saa puhua historiasta että nyt hallituksella on se on totta mutta me emme ole varmaan syntyneet tänä kesänä vaan tämä maailma on on ollut vuosituhansia jo jo pystyssä jos ajattelee että minulla on yritys ja se on konkurssin partaalla ja minä aloitan sen yrityksen tervehdyttämisen tervehdyttämisen ja saneeraamisen niin minun täytyy varmaan tehdä joitain toimenpiteitä ja täytyy voida katsella sitä historiaa mitä virheitä silloin on tehty ettei niitä toisteta uudestaan että minusta on hyvä puhua myös historiasta ei sitä tarvitse täällä

ei se mikään uutuus ole täällä sitten li andersson totesi että hallitus ei ymmärrä koulutusta ja koulutuksen merkitystä no en voi kaikkien puolesta puhua mutta tunnen hyvin paljon ihmisiä yliopistomaailmasta ja olen itsekin opiskellut helsingin yliopistossa ja arvostan suuresti koulutusta niin että se on aika kova väite ettei ymmärrä se on eri asia sitten mitä joudutaan tekemään käytän tätä sanaa

hallitus irtisanoo ihmisiä yliopistoista tietääkseni me emme ole semmoista ehdotusta tehneet että me irtisanomme ihmisiä totta kai on eri asia mikä voi olla vaikutus ja päätökset yliopistoissa mutta emme me me täällä ole ketään ketään irtisanomassa ja minusta oli aika hauskaa kun perussuomalaisten ryhmästä oli täällä todella paljon paikalla että täällä puhutaan että hallitus luikertelee ja ei kanna vastuuta hallituksessa on kolme puoluetta on ikävää jos kokoomus ei ole paikalla mutta muistetaan kaikissa puheenvuoroissa sitten ettei ovat kiltisti ja kuuliaisesti täällä kertomassa ja ottamassa vastaan tätä palautetta voin todeta että tämä tämä tilanne on suomessa tosi vaikea ja ei tämä ole kenellekään meistä helppoa uutena kansanedustajana olen miettinyt että varmasti olisi ollut mukavampikin aika aloittaa aloittaa tämä poliittinen poliittinen ura että ei ei tässä kukaan ole niin kuin ylimielinen eikä kiittämätön eikä mitään muuta mutta kyllä tässä täytyy voida keskustella

jaha täällä näköjään riittää vielä kommentteja edustaja gustafsson

mielenkiintoista kuunnella uusien edustajien puheenvuoroja edustaja meri on minulle sillä tavalla uusi että en ole kovin paljon häntä kuunnellut olin yhdessä asiassa samaa mieltä kahdessa jyrkästi eri mieltä minulle sopii aina se että puhutaan ja on hyvä puhua historiasta mahdollisimman syvällisesti mielestäni tässä talossa puhuta liikaa historiasta sitten tämä kun viittasitte että joku puhuu siitä että hallitus irtisanoo no tämä on akateeminen kysymys ei tietysti sipilän hallitus suoraan irtisano mutta jos tiedeyhteisö toteaa että nämä säästöt leikkaukset ovat niin isoja että todennäköisesti joudutaan yli kolmetuhatta ihmistä irtisanomaan niin totta kai se johtuu hallituksen päätöksistä

puhemies olen täysin samaa mieltä edustaja gustafssoin kanssa kyllä minun mielestäni historiasta on hyvä puhua jotta voidaan välttyä tekemästä aikaisempia virheitä uudestaan jotta on tietoisuutta siitä mitä on jo tehty ja miten nämä jo tehdyt päätökset vaikuttavat mutta aikaisemmassa puheenvuorossani painotin sitä että se että joku muu on tehnyt huonoja päätöksiä joskus ei ole mikään perustelu jatkaa sitä huonoa politiikkaa samaa mieltä olen myöskin siitä että ei kukaan täällä ole väittänyt että hallitus suoraan irtisanoisi mutta äärimmäisen keskeistä että hallituspuolueiden edustajat ymmärtävät mitkä nämä seuraukset ovat nyt tehtävistä leikkauksista ja säästöistä ne pakottavat valitettavasti korkeakoulut hakemaan säästöjä myöskin henkilöstön kustannuksella sitten lopuksi näistä pakoista ja valinnoista ehkä keskeisin arvovalinta minkä tämä hallitus on tehnyt oli hallitusohjelmassa kun te linjasitte että veroaste ei saa nousta sampo terho sanoi että tämä oli perussuomalaisille tärkeä arvokysymys että verot eivät nouse se tarkoittaa sitä että te valitsitte sen että te sopeutatte julkistaloutta puhtaasti leikkauksilla

puhemies pyysin vastauspuheenvuoroa silloin kun edustaja meri totesi että että tämä esitys ei ole perustuslain

haluan korjata sen että tämä ei siis ole perustuslain vastainen mutta olemme erityisessä tilanteessa kun indeksileikkauksiin ottaa perustuslakivaliokunta kantaa sen takia tämä on minusta keskeinen asia josta syytä syytä on kyllä täällä keskustella on hyvin kiinnostavaa että kun perustuslakivaliokunta on arvioinut siis niin kuin yliopistolaki lähteekin siitä että yliopistot ovat autonomisia ja heidän autonomiaansa kuuluu riittävä rahoitus niin nyt perustuslakivaliokunnassa on tätä kulmaa arvioitu suhteessa näihin tehtyihin aika massiivisiin indeksileikkauksiin ja todettu että näitä vaikutuksia ei ole tarpeeksi arvioitu ja sen takia näitä vaikutuksia on syytä arvioida minusta kun korjasitte tätä linjaa ja kävitte

ottaa näihin kantaa koska muuten tulisi helposti keskusteluun täällä että tämä on perustuslain vastaista ja miksi tästä ei ole perustuslakivaliokunnan kannanottoa me aidosti kyllä perustuslakivaliokunnassa näistä käymme keskustelua yritän minäkin saada siellä tämän oman poliittisen minäni ulos ja miettiä näitä perustuslain kannalta mutta kukaanhan ei tietenkään pysty täysin siitä irrottautumaan vaan oma arvomaailma kuitenkin jossain määrin ehkä vaikuttaakin

arvoisa rouva puhemies

se mahdollisuus on edelleen olemassa olen siitä hyvin pahoillani että tämän päivän tietojen mukaan tämä yhteiskuntasopimus kaatui pidän sitä päätöstä työmarkkinajärjestöjen osalta arveluttavana olisin toivonut hartaasti että kyseiset organisaatiot olisivat ymmärtäneet tilanteen vakavuuden tilanne on sen verran vakava nyt että meitä seurataan koko ajan ulkomailta miten meidän luottokelpoisuuden käy jos sitten se luottokelpoisuus heikkenee se näkyy joka päivä meidän suomalaisten arjessa opiskelijoissa lapsiperheissä eläkeläisissä koko suomessa sen takia tämä asia on kerta kaikkiaan saatava loppuun eikä perustelu joillekin käytetään joitakin autoveron leikkauksia täyttämään niitä vajeita joita budjettiin on syntynyt on taidettu käyttää se autoveron leikkaus jo niin monta kertaa että siitä ei ole jäljellä enää edes sitä edustaja kivelän mainitsemaa jakovaraa sekin on mennyt jo juurimultineen toivoisin että tämä keskustelu olisi hieman realistisempaa ja ymmärrettäisiin että missä me menemme arvaa oma tilasi anna arvo toisillekin sanoi tasavallan presidentti mauno koivisto aikanaan ja toivoisin että tätä samaa viisautta olisi nyt meissä kaikissa tässä maassa velkaantuminen jatkuu edelleen noin viiden miljardin euron vauhtia ja se mikä on kaikista huolestuttavinta on se että investointien määrä laskee jos tähän maahan ei investoida ei tule uusia työpaikkoja eikä tule valtiolle verotuloja nämä kulkevat käsi kädessä ensiluokkalaiset koulutielle juuri näin jos ei investointeja tule niin valtion verotuloja ei tule eikä tule valtion kassaan eikä kuntien kassaan työpaikoista maksettavia palkkaveroja eikä sitten kyseisten henkilöiden eläketurvakaan parane jos me emme tätä täällä tässä talossa pikkuhiljaa ala ymmärtää niin sitten on aika kummallinen tilanne silloin olemme ainakin oman tehtävämme ymmärtäneet väärin ja emme ole tehneet sitä mitä olemme luvanneet

juuri nämä käsittelyssä olevat leikkaukset jotka keskittyvät opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaan rahoitetaan näillä äsken mainituilla toimenpiteillä jos me emme pysty sitä tekemään se johtaa hyvin äkkiä siihen että opetuspuolella ja kulttuuripuolella joudumme tekemään supistuksia se on kieltämättä kirpeä vaihtoehto se on todella huono vaihtoehto mutta se on kuitenkin parempi vaihtoehto että tiedämme mitä teemme me tarvitsemme tässä maassa hyvää opetusta ministeri sanni grahn tässä hetki sitten joku aika sitten että tarvitsemme myös rakenteellisia uudistuksia ja tehostamistoimenpiteitä se tekee myös opetus ja kulttuuriministeriön puolella hyvää sitä me olemme omassa taloudessamme joutuneet joutuneet tekemään viime vuosina jokainen ihan varmasti sama tekee hyvää opetus ja kulttuuripuolella aivan varmasti toivon että tässä asiassa löytyy yksimielisyys ja että näemme sen että opetus tarvitsee hyvät olosuhteet mutta jos me elämme velaksi se hyvä loppuu aikanaan ja siihen ei ole enää pitkä aika

arvoisa rouva puhemies

minä tulkitsen tämän niin että ei ole ollut uskallusta katsoa esitettyä vaihtoehtobudjettia tarkemmin lainkaan koska silloin on oltava valmis myöntämään ettei koulutusleikkauksia pakkosaumalla voi perustella siksi nyt siteeraan tätä vaihtoehtobudjettia hieman työnantaja siis voi maksaa työntekijälle korvausta kun työntekijä tekee työmatkan omalla autollaan ja tässä puhutaan verottomana maksettavasta kilometrikorvauksesta tämä määrä määritellään verohallinnossa vuosittain tänä vuonna se on ollut nolla pilkku neljäkymmentäneljä euroa per kilometri verottomana omalla autolla tehtävistä työmatkoista tulee maksaa työntekijälle korvausta totta kai mutta nykyinen korvaustaso on sellainen että tulee korvatuksi paljon yli sen mitä oman auton käyttäminen työajoihin maksaa toisin sanoen korvaukset ylittävät oman auton käytöstä syntyvät todelliset kustannukset ja tähän on monta selitystä yksi ei oteta lainkaan huomioon yksityisajojen osuutta jota kuitenkin on valtaosa ajokilometreistä kaksi auton hankintaa korvataan senkin jälkeen kun kiinteät kustannukset on jo kertaalleen korvattu kolme kustannukset on arvioitu verrattain korkeiksi kun lähtökohtana pidetään uutena myytyjen autojen keskihintaa joka on liki kolmekymmentätuhatta euroa kun näitä verovapaita kilometrikorvauksia sen ylikompensaatio osan osalta pienennetään jää se verollinen summa joko sinne työnantajan pussiin josta työnantaja maksaa veroa tai jos kyseessä on valtion virasto työnantajana jää se summa säästönä suoraan valtiolliseen kassaan tai mikäli yksityinen tai valtiollinen työnantaja maksaa veronalaista kilometrikorvausta työntekijälleen silloin se työntekijä maksaa siitä summasta veron

kyllä perustelin tätä millä ne yliopistolakileikkaukset voitaisiin korvata arvoisa puhemies kokoomuslainen opetusministeri sanni grahn laasonen lähestyi suomalaisia korkeakouluja avoimella kirjeellä jossa hän vaati parempia tuloksia yhä pienemmillä resursseilla talouskurimuksessa kamppailevat yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat todellisuudessa kiristäneet vyönsä jo äärimmäisen tiukalle esimerkiksi oulun yliopistossa on toteutettu jo yt neuvottelut joissa vähennettiin satakaksikymmentäkaksi työpaikkaa helsingissä tuhatkaksisataa aalto yliopistossa hallinnosta ei voida enää leikata seuraavaksi leikataan opetuksesta ja sen laadusta tähän suomella ei ole varaa tulevan kasvun eväitä ei kannata syödä nyt hallitus on jo perunut joukon huonosti harkittuja esityksiään tässä on yksi sellainen vetoankin juha sipilän johtamaan hallitukseen ja myös opetusministeri grahn laasoseen tehkää samoin myös koulutussäästöjen kohdalla säilytetään suomen asema koulutuksen kasvatuksen ja sivistyksen edelläkävijänä

juuri koulutuksesta ja tutkimuksesta olisi uskottavampi elleivät vihreät suunnilleen samoilla sanoilla olisi vastustamassa täällä salissa kaikkia muitakin hallituksen säästöjä ei ole montaa päivää siitä kun kuulimme edustaja alanko kahiluodon johdolla vihreiden arvostelevan sitä että hallitus leikkaa nimenomaan ja juuri pienituloisilta eläkeläisiltä ollessaan yhdistämässä eläkeläisten asumistukea yleiseen asumistukeen ei ole kovin kauan siitä kun kuulimme vihreiden arvostelevan että hallitus nimenomaan ja juuri leikkaa lapsiperheiltä puuttumalla lasten päivähoitoon ryhmiä suurentaen ja subjektiivista päivähoito oikeutta rajaten ei ole kauan siitä kun vihreät täällä ilmoittaneet vastustavansa sairaisiin kohdistuvia kohdistuvia säästöjä koska kaikkein haavoittuvimmassa haavoittuvimmassa asemassa olevilta ei pidä leikata ja jokainen me tiedämme että vihreät aivan julmetusti vastustavat sitä että kaikista köyhimmiltä ihmisiltä maailmassa leikataan säästämällä kehitysavusta eli edustaja halmeenpää tämä on täyttä bluffia tämä teidän puheenne siitä että hallitus olisi juuri ja nimenomaan siis teidän mielestänne juuri ja nimenomaan leikkaamassa koulutuksesta ja tutkimuksesta tilanne on siis se että te vastustatte kaikkia käytännöllisesti katsoen kaikkia ilmeisesti pitää olla aika tarkka näissä sanoissa hallituksen säästöjä ja eri päivinä kerrotte täällä aina sen mukaan mitä on käsittelyssä että juuri siitä hallitus haluaa leikata ja tämä on hallitukselta kauhistuttava arvovalinta se arvovalinta hallitukselta on se että me emme voi jatkaa velkaantumista nykyistä tahtia vihreiden mielestä me voimme jatkaa ja me voimme ottaa ensi vuonna lisää velkaa enemmän kuin mitä hallituksen budjetissa joudutaan ottamaan mutta nimenomaan se tie että me vain velan päälle elämme tulee tuleville sukupolville kalliiksi totta kai minäkin olen sitä mieltä että nämä koulutuksesta ja tutkimuksesta tehtävät säästöt ovat hyvin onnettomia ja en todellakaan usko että niillä on mitään myönteisiä vaikutuksia enkä todellakaan haluaisi niitä tehdä mutta silloin kun ollaan vastuussa niin kuin edustaja gustafsson viime vaalikaudelta hyvin tietää omakohtaisesti silloin joudutaan tekemään sellaisia hyvin vaikeitakin säästöpäätöksiä joita todellakaan ei haluttaisi tehdä on kyse esimerkiksi juuri näiden nyt puheena olevien yliopistoihin ja laajemmin koulutukseen tai tutkimukseen tutkimukseen kohdistuvien säästöjen kohdalla vihreät ovat väittäneet koko syksyn että heillä on vaihtoehto näille koulutukseen tehtäville säästöille vaihtoehto on kuulemma se että pääosin koulutukseen tehtävät säästöt katetaan nipistämällä kilometrikorvauksista minä annan tunnustusta edustaja edes yritti perustella miten tämä sataneljäkymmentä miljoonaa euroa joka täällä vihreiden vaihtoehtobudjetissa on kerrottu ensi vuotta saatavan kilometrikorvauksista nipistämällä muka saataisiin annan tunnustusta siitä että edes yrititte mutta juridiikassa on sellainen termi kuin kelvoton yritys ja menemättä sen syvemmälle siihen mitä se tarkoittaa haluan kuitenkin sanoa että tämä teidän yrityksenne oli niin sanottu kelvoton yritys

katsotaan miten te arvelitte että tämä koostuu ensinnäkin oli se että pienennetään näitä kilometrikorvauksia kun tänä päivänä on neljäkymmentäneljä senttiä kilometriltä niin jos verohallitus päättäisi että se on esimerkiksi kolmekymmentäviisi senttiä kilometriltä mikä voi olla muuten ihan perusteltua siis itse olen sitä mieltä että kilometrikorvauksissa on ylikompensaatiota olen siis henkilökohtaisesti sitä mieltä

niin käytännössä juuri kukaan yksityinen työnantaja ei maksaisi neljäkymmentäneljä senttiä vaan maksaisi sen kolmekymmentäviisi senttiä ja julkinen työnantaja myös no kuinka paljon tästä miljardista joka menee kilometrikorvauksiin on virkamiesten ajoja tuskin kovin paljon eli se säästö mikä näin syntyy syntyy yksityiselle työnantajalle silloin teidän ajattelunne mukaan tästä kertyy valtiolle verotuloja no lasketaanpa jos ollaan neljästäkymmenestäneljästä menossa esimerkiksi kolmeenkymmeneenviiteen niin se taitaa olla noin kahdenkymmenen prosentin leikkaus ja jos nyt sitten tällä kahdellakymmenellä prosentilla leikattaisiin niin miten saataisiin kahdenkymmenen prosentin yhteisöverokannalla noin sataneljäkymmentä miljoonaa tai vähän vähemmän jos ajatellaan että valtio säästää voisitteko ystävällisesti vielä rautalangasta vääntää tässä keskustelussa sikäli kuin puhemies tai jossain muussa keskustelussa miten oikeasti tätä kautta saadaan sataneljäkymmentä miljoonaa euroa minun mielestäni se on täysin haamurahaa sitä ei todellakaan saada sitten tämä että yritykset maksaisivat kuitenkin enemmän eli myös yli verovapaan menevää ja menevää ja nämä työntekijät maksaisivat siitä tuloverossaan kuten sanoin en usko että juuri mikään yritys tai julkinen valta sen jälkeen maksaisi enempää kuin

toteamalla että kun edustaja marin täällä arvosteli sitä että olin arvostellut opposition vaihtoehtoja mutta sitten kun oli vastausten aika en ollut paikalla niin tämä hänen arvostelunsa oli perustelua olin toisessa erittäin tärkeässä kokouksessa mutta pyydänkin että edustaja marin ystävällisesti toistaa ne vastaväitteet jotka hän minulle esitti jos mahdollista minä mielelläni niihin vastaan

arvoisa puhemies luulenpa että edustaja zyskowiczin kanssa tässä salissa meidän on turha jatkaa tätä keskustelua mutta jatkan sitä mielelläni ja ohjaan teidät seuraavallekin taholle keskustelemaan tästä esittämästämme vaihtoehdosta jotta ymmärrätte mistä se summa koostuu koska näin on sen arvioitu koostuvan tämä laskelma perustuu siihen mitä valtiovarainministeriö on vuositasolla arvioinut sitä ylikompensaatiota syntyvän ja miten se sieltä saataisiin valtion tulopuolelle takaisin emme suinkaan ole esittäneet että hallitus leikkaa vain ja ainoastaan koulutuksesta enkä äskeisessä puheenvuorossanikaan niin vaan totesin että koulutusleikkaukset ovat erittäin massiivisia ja se on valinta että hallitus kohdentaa yhden kaikkein suurimmista leikkauspaketeistaan juuri koulutukseen ja näinhän se on kun niitä leikkaussummia katsoo se on totta että hallitus kohdentaa leikkauksia kaikkiin niihin tahoihin jotka heikosti itseään voivat puolustaa niin pienituloisiin lapsiperheisiin kuin eläkeläisiinkin sitä on syytä kritisoida olemme esittäneet vaihtoehdon että leikkauksia tehtäisiin pidemmällä aikavälillä ja

arvoisa puhemies minua hiukan hämmensi kyllä se edustaja zyskowicz että te ulkoistitte itsenne näistä hallituksen tekemistä päätöksistä mutta sen ymmärrän kunnioitan teitä minusta viisaana pitkän linjan kansanedustajana että näette itsekin että kaikille päätöksille ei ole perusteita jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen se minua häiritsee tässä koko keskustelussa että jotenkin ajatellaan että tämä eduskunnan päätöksenteko perustuu hallituksen esityksiin olisi palapeli jossa nämä palapelin palaset olisivat ikään kuin jo ennalta määrättyjä näinhän tämä ei ole ja siksi minusta on tärkeää kuulla miten me tämän palapelin leikkaisimme palasiksi ja kokoaisimme jotta se kantaisi mahdollisimman pitkälle sen takia minusta on sääli että ei aidosti nähdä tätä perustuslaillista kulmaa kun perustuslakivaliokunnastakin huomautetaan että näitä vaikutuksia ja niiden

rouva puhemies edustaja zyskowicz toi tähän tämän autokeskustelun joka ei nyt ihan suoranaisesti liittyy siihen että vihreät ovat esittäneet vaihtoehdon näille leikkauksille haluan kuitenkin muistuttaa että minä haluan aina pyrkiä näkemyksessäni eteenpäin enkä vanhojen muisteluun mutta jos edustaja zyskowicz sanoo että tämä on kelvoton esitys niin haluan kyllä palauttaa mieliin viime kauden ja sen hallituksen jossa oltiin hyväksymässä näitä rakenteita joilla matkustuskustannuksia ollaan leikkaamassa ja sopeuttamassa siihen todelliseen kustannusrakenteeseen ylikompensaation leikkaamista itse ollessani hallituspuolueen vasemmistolainen kansanedustaja en hyväksynyt koska pidän

arvoisa puhemies olisin halunnut käyttää sen puheenvuoron minkä aikaisemmin tässä salissa käytin vastatakseni edustaja zyskowiczin sarkomaan ja ministeri grahn laasosen puheenvuoroihin mutta valitettavasti sitten se vastauspuheenvuoro olisi kaikunut kuuroille korville kun te täältä salista marssitte aikaisemmin ulos teille olisin halunnut esittää vastauksen liittyen siihen kun te täällä veitte keskustelun pois näistä korkeakouluihin kohdistuvista leikkauksista tähän ministeri stubbin asemaan olisin kyllä toivonut että te kävisitte tätä keskustelua myös hallituksen sisällä nimittäin oppositiohan on on vaatinut täältä että että me haluaisimme pääministerin ilmoituksen näistä keskusteluista mitä ministeri stubb on täällä salissa kertonut ja mikä ei sitten ole pohjautunut välttämättä

arvoisa herra puhemies on pakko todeta että kun tuolla työhuoneessani seurasin tätä keskustelua että nyt ehkä vältyn provosoitumasta mutta enpäs välttynytkään ja se on hyvä että kerran päivässä verenpaine nousee tekee miehen terveeksi ja tuntee itsensä tarpeelliseksi on aivan totta että leikkauksia tehdään ja viime hallituskaudella vasemmistoliitto oli siinä hallituksessa joka joutui tekemään opetusministeri gustafssonin näkemysten mukaisia tiettyjä leikkauksia ja ne olivat kipeitä mutta kaikki näkivät eduskuntavaalien alla että nyt tämä latu on käyty loppuun tässä salissa niin moni on ollut todistamassa sitä itselleen minä toivon ainakin että joku on nähnyt edes pieniä painajaisia siitä mitä tuli sanottua vaalien alla kun minä valokuvan otatin itsestäni ja laitoin lapun rintaan ei koulutusleikkauksia nyt ollaan sen arvovalinnan edessä kunnioitan kyllä edustaja turusen kääntymistä siihen että ei puhuta että on pakko tämä on arvovalinta nyt tehdään niitä toimenpiteitä jotka eivät pakota minä minä käytän nyt täällä omaa tulkintaani ja hyvässä paikassa vielä kaiken hyvän päälle on äärimmäisen ristiriitaista että korkeakouluilta ja ollaan leikkaamassa esimerkkinä on se että hallituksen kärkihankkeen kuusisataa miljoonaa euroa on tähdätty biopuolelle sieltä odotetaan

no juu mutta suurin osa siitä teknologisesta odotuksesta ja lisähyvinvoinnista joka tuottaa hyvinvointia teollisessa muodossa on

on biosektori olisin odottanut jos enää korkeakoulu ja tutkimuksen ja kehityksen innovaatioita ei tarvita tähän maahan että hallitus olisi luetellut mitä sillä rahalla tehdään että nyt meillä tutkimuksessa on saatu tällaisia ja tällaisia innovaatioita me toteutamme tällä rahalla näitä hankkeita mutta kun ne eivät ole vielä valmiina silloin tarvitaan tutkimusta ja jotta tutkimusta voi syntyä me tarvitsemme korkeakouluopetusta joka mahdollistaa niitten ihmisten tulemisen näille sektoreille jotka mahdollistavat niiden

halvaannuttaa juuri sen sektorin tutkimusta joka mahdollistaisi tämän kärkihankkeen toteutumisen biotalouden puolella hallitus puolustautuu sillä että siirrämme varoja akatemiaan jos nyt jokainen hallituspuolueen kansanedustaja käy katsomassa minkälaisia hankkeita akatemiassa on nyt tämän hallituskauden käynnistetty niin yksikään näistä hankkeista ei tue hallituksen kärkihanketta yksikään käynnistetty hanke ei toteuta hallituksen kärkihanketta on mielestäni käsittämätöntä ruudin tuhlaamista että hallitus ei johdakaan omien päätöksiensä seuraamuksia vaan antaa rahaa johonkin joka ei toteuta heidän mielestäni erittäin hyvää

tarttua biopuolelle siinä mielessä on minun mielestäni oikeutettua arvostella ja kritisoida hallituksen leikkausta korkeakoulun sekä ammattikorkeakoulun sektoreille näin rankalla kädellä hallitus ampuu itseään polveen ja sanoisin että melkein sydämeen

kyllä siitä että mielellään ei käytetä sitä pakko sanaa koska siinä on niin paljon negatiivista latausta puhutaan mieluumminkin valinnoista minä en puhunut missään tapauksessa arvovalinnoista koska arvovalinnat eri juttu kuin valinnat kyllä että näitä säästöjä joudutaan katsomaan vähän joka paikasta ja käytännöllisesti katsoen hallitus on tehnyt valinnan että kaikki osallistuvat taloustalkoisiin silloin se tarkoittaa osaltaan myös koulutusta edellisestä puheesta täytyy oikaista kyllä yksi yksi asia se kun puhuin siitä että edustaja gustafsson on vetänyt tätä työryhmää on valitettavaa etten saanut tuota vanhaa sähköpostia tästä ipadista auki mutta kun edustaja gustafsson sanoi ettei hän tiedä mistä puhun niin niin olen tässä nyt yrittänyt sitä muistella ja varmasti hän on oikeassa

oli muistini varassa niin että nimen otin päästä olen pahoillani jos olen ollut tässä väärässä ja pyydän anteeksi edustaja gustafssonilta sitä että liitin sinut tämmöisellä varmalla puheella tämän työryhmän johtoon mikä ilmeisesti sitten ei pitänyt paikkaansa jos tämä olisi tällä kuitattu

luken rahoituksen leikkauksesta niin minä kyllä yhdyn tähän

pääpaino olisi voinut kyllä olla henkilökohtaisesti minun mielestäni niin sykeä ja lukea ajatellen että enemmän niitä säästöjä olisi voinut sinne syken puolelle laittaa kuin luken puolelle mutta näin nyt tehty mutta hallituksen kärkihankkeista edustaja myllykoski ei kannata olla huolissaan se on hyvällä mallilla ne etenevät ja voimistuvat koko ajan ensi keväänä ruvetaan näkemään konkreettisia esimerkkejä
ja listalla on edustaja zyskowicz ja jos zyskowiczin jälkeen vielä on aihetta lyhyeen debatointiin niin se tietysti käydään nyt listan mukaan edustaja zyskowicz

arvoisa herra puhemies

minä olen sitä mieltä myös että hallitus leikkaa paljon koulutuksesta palaan kohta siihen ulkoistanko itseni näistä säästöistä en ulkoista eli paljon leikkaa ja voi sanoa että liian paljon totta kai me kaikki tässä salissa toivomme että oltaisiin voitu välttyä mutta edustaja halmeenpää kun te vastustatte myös kaikkia muita säästöjä niin kysymys teille kuuluu jos koulutussäästöjä olisi onnistuttu pienentämään vaikka sadalla miljoonalla eurolla niin mihin te olisitte suunnanneet nämä näin puuttuvat säästöt kun te vastustatte myös sitä että säästetään vanhuksilta ja eläkeläisiltä ja lapsiperheiltä ja ja päivähoidosta ja kaikesta mihin hallitus säästöjä esittää vai onko niin että te olette sitä mieltä että vaikka me elämme äärimmäisen haasteellisia aikoja suomen taloudessa vaikka meillä on huikea julkisen talouden alijäämä jo monetta vuotta peräkkäin niin meidän ei tarvitse tehdä mitään säästöä riittää kun otetaan se kaksikymmentä miljoonaa sieltä yksityislääkäreiden kela korvauksista joita käyttävät lähinnä keskituloiset naiset käydessään esimerkiksi kerran vuodessa gynekologilla sieltä pitää leikata sekö riittää niin ja viisi miljoonaa armeijalta se oli myös teidän vaihtoehtobudjetissanne oletteko te oikeasti sitä mieltä että tämmöisenä aikana kun mennään miljardin alijäämää vuodesta toiseen riittää että tehdään nämä muutaman kymmenen miljoonan säästöt ehkä olette edustaja krista kiuru sanoi kiuru sanoi että vähän niin kuin ulkoistin itseni näistä säästöistä en todellakaan tee sitä kannan vastuun kaikista hallituksen hallituksen säästöistä puolustan niitä äänestän niitten puolesta ja ja miekkailen niiden puolesta vaikka millä foorumeilla sanoin vain mikä on totuus että itse olisin toivonut että olisi voitu joiltakin osin näitä välttämättömiä säästöjä painottaa toisin totta kai näistä käytiin neuvotteluja ja itse olin mukana mutta sen enempää niitä ei tietysti ole mahdollista lähteä avaamaan totta kai näitä aina voi painottaa vähän toisin mutta tämä sdpn vaihtoehto että kun ei oikein mistään tarvitse säästää ei ole mikään vaihtoehto edustaja marin hallituksen sisällä on keskusteltu mainitsemastanne aiheesta aiheesta ja hallitus ei tule antamaan tiedonantoa eikä pääministerin ilmoitusta valtiovarainministeri stubbin hallintarekisterilausunnosta olen mediasta lukenut että te siellä sosialidemokraateissa harkitsette asiasta välikysymystä sanoisin että siitä vaan silloin viimeistään jokainen suomalainen näkee että teille on tässä asiassa iskenyt täydellinen vauhtisokeus mutta kun puhutaan koulutuksen leikkauksista arvoisa herra puhemies niin on pakko vielä lopuksi kiinnittää huomiota siihen mitä sdp esitti ennen vaaleja puheenjohtaja antti rinteen suulla esittelitte puolueenne talousohjelmaa ja siinä te esititte neljän miljardin euron sopeutusta vaalikaudella kolme miljardia pitäisi päättää heti eli näinä aikoina ja miljardi sitten myöhemmin ja tästä kolmen miljardin sopeutuksesta kaksi miljardia sdp olisi hoitanut sillä että menoja leikataan ja miljardin sitten veroja kiristämällä nyt on pakko kysyä mistä te ne kaksi miljardia olisitte säästäneet ja leikanneet kun olen teidän vaihtoehtobudjettianne selannut niin en ole löytänyt sieltä näitä kahden miljardin euron säästöjä vuositasolla mistä te edustaja krista kiuru tämän teidän vaalien alla kansalaisille kertoman ohjelman mukaisesti olette nyt vaatimassa näitä kahden miljardin euron säästöjä olisi todella mielenkiintoista kuulla ja olisi mielenkiintoista nähdä miten te te edes teette kahden miljardin säästöjä ilman että koulupuolelta tarvitsee mitään säästää vai olisitteko te valmiita koulupuolelta säästämään nimittäin tässä puheenjohtaja rinteen esittelemässä vaaliohjelmassa te olitte sitä mieltä että miljoonaa euroa säästettäisiin viime hallituskaudella kaatuneesta toisen asteen koulutuksen uudistuksesta nyt en tiedä kysyn ihan vilpittömästi oletteko tämän säästön kannalla jos olette niin kertokaa se jos ette ole niin hyvä on sekin tietää eli jopa vaalien alla koitte että kansalaisille pitää sen verran kertoa missä mennään että tekin esititte kahden miljardin euron säästöjä edustaja krista kiuru valottakaa nyt meille mistä ne kaksi miljardia euroa säästetään ja puhun säästöistä en veronkorotuksista vaan säästöistä

puhemies no nyt on niin että edustaja zyskowiczkin on ruvennut huomaamaan että omassa paketissa ei ole sosialidemokraatit kysyimme jo kesäkuussa missä ovat kaikki ne rakenteelliset uudistukset joilla olisi voinut tasapainottaa tätä taloutta pitkällä juoksulla ymmärrän sen että ei vielä ensi vuonna kaikkea voi ladata pöytään niin se meilläkin on että ei ihan näin nopeasti taivu porukka siihen että aitoja rakenteellisia uudistuksia tehdään mutta teillä ei ole esimerkiksi työllisyysastetta nostavia esityksiä ollenkaan tässä sen takia on jouduttu niin kipeästi kun etupainotteisesti halusitte tehdä nämä säästöt tekemään niin rankkoja leikkauksia tästä syystä me olemme haastaneet teidät niin että tässä vaihtoehto ohjelmassa me olemme peruneet tämän hallituksen esityksen josta tänään puhutaan eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen indeksijäädytykset koko hallituskaudelle ja me pystymme tekemään taloudellisesti tasapainotetun esityksen koska tänään puhutaan yliopistoista minä toivon edustaja zyskowicz että me emme täällä sumuta

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz en minä suinkaan kiistänyt äsken puhumiani sanasta sanaan totesin että on hämmästyttävää että hallitus on valinnut juuri koulutuksen ja tutkimuksen yhdeksi suurimmista leikkauskohteistaan näinhän se on en minä tätä kiistänyt

juha tervala on esittänyt että hallituksen leikkauspolitiikka hidastaa talouden kasvua noin nolla pilkku seitsemän prosenttia vihreiden

hallituksessa siis yhtään edustajaa joka kannattaisi näitä koulutusleikkauksia nyt esitetyssä muodossa tekin sanoitte nyt tässä että nämä ovat teidän mielestänne ylimitoitettuja minä en ole vielä törmännyt yhteenkään hallituspuolueen edustajaan joka olisi sitä mieltä että nämä koulutusleikkaukset nyt esitetyssä muodossaan

kun te kaikki olette samaa mieltä siitä että näitä on ylimitoitettu kun nämä ovat saaneet valtavasti kritiikkiä myöskin elinkeinoelämän keskusliitolta ja etlalta niin miksi te ette ole valmiita edes maltillistamaan näitä koulutukseen tutkimukseen kohdistuvia leikkauksia miksi te pidätte kiinni sellaisista linjauksista joita kukaan edes hallituspuolueiden edustajista ei ole valmis suoraan kannattamaan ja puolustamaan tässä salissa mitä tulee edustaja turusen puheenvuoroon näistä valinnoista niin toistan vielä kerran että perussuomalaiset tekivät keskeisen arvovalinnan kun te linjasitte että veroaste ei saa nousta ei osallisteta suurituloisia näihin talkoisiin lainkaan

edustaja zyskowicz on kyllä pikkunäppäryyden mestari kaksi tuntia sitten täällä kun keskusteltiin yliopistoista ja ammattikorkeakouluista te käynnistitte keskustelun stubbin ja opposition välisistä suhteista sitten te te tulette kahden tunnin päästä tänne ja käynnistätte keskustelun vihreiden vaihtoehtobudjetin kilometrikorvauksista

melkoisen häikäilemätöntä keskustelukulttuuria mitä te harjoitatte täällä

tietysti täällä viitataan myös teidän koska kyllähän nämä rahat on jostakin otettava tämä on aika hämmentävää keskustelua kun mistään ei saisi ottaa ja velkaakaan ei ei voisi oikein ottaa

lisää taas syödään enemmän kuin tienataan jotta meillä tulevaisuudessa voi olla niin laadukasta koulutusta kuin mitä muuta tahansa tässä yhteiskunnassa niin kyllä meidän on tämä talous saatava oikaistua jos jotain olisin toivonut tältä viime päivien ajalta niin sitä että te vasemmisto oppositio olisitte vaikuttaneet teidän vahvoihin etujärjestöihinne pääasiassa nyt akthen että yhteiskuntasopimus oltaisiin saatu aikaan kyllä se olisi edesauttanut myös muuta talouskehitystä nyt joudutaan sitten tekemään leikkauksia ja hakemaan

arvoisa puhemies edustaja turunen käytti täällä aiemmin puheenvuoron että kaikki osallistuvat säästötalkoisiin ja talouden tasapainottamiseen näinhän ei kuitenkaan oikeasti ole te olette kyllä valinneet että tähän talouden tasapainottamiseen osallistuvat kaikista pienituloisimmat

että edustaja zyskowicz ei halua tästä puhua mutta kuitenkin minusta tämä on osa tätä talouden kokonaisuutta

arvoisa puhemies

uskon aidosti siihen että meidän kannattaa yhdessä keskustella läpi ne huolet jotka yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väki on julkisuuteen esittänyt minä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt tällaista aikaa kuin nyt kun valtiovarainministeri stubb meni helsingin yliopistolle tutustumaan ja oli mielenosoittajat vastassa minä en ole koskaan nähnyt aikaa jossa yliopistoissa kiertää adressi jonka allekirjoittamalla liittyy joukkoon jossa yliopistoväki menee lakkoon tätä hallitusta vastaan minä en ole koskaan todistanut sellaista aikaa jossa tieteentekijöiden liitto joutuu laittamaan kannanoton siitä millä tavalla hallituksen keskeiset opetukseen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät tahot ajattelevat tutkimuksesta ja tieteestä minusta oli erittäin pelottavaa se että tieteentekijöiden liitto joutui kertomaan julkisuuteen että valtiovarainministeri stubb ja hänen arvolatautuneet kannanottonsa eivät anna kyllä parasta kuvaa siitä miten tutkijoita tässä maassa arvostetaan tieteentekijöiden liitto on meille sivistysvaliokunnan jäsenille myöskin suoraan suoraan todennut että ministerin paimenkirje jossa hän kertoo että niukkuudella voidaan rakentaa parempaa luovuutta ei ollut oikein valittu tässä ajassa ja kyllä tämä sama tieteentekijöiden porukka ja yliopistoväki ammattikorkeakouluväki ovat erittäin huolissaan siitä olemmeko me näiden lakiesitysten vaikutukset nyt käsittelyssä oleva laki ammattikorkeakoulujen yliopiston rahoituksen muuttamisesta ja indeksiin puuttumisesta on vaikutuksiltaan erittäin merkittävä kolmetuhattakolmesataa korkeakoulutettua työpaikkaa katoaa tämän esityksen hyväksymisen myötä siihen kiinnittää perustuslakivaliokuntakin huomiota että nyt aletaan olla niillä viimeisillä vesillä joista nämä vaikutukset on todella aidosti selvitettävä ja mitä tekee tämä hallitus minun on pakko kysyä missä on ollut se mersu kavalkadi joka ajaa näihin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin pahoittelemaan ja miettimään minkälaista muutosohjelmaa tehdään tälle korkeakouluväelle että he voisivat tämän näin merkittävän rakenteellisen uudistuksen ylipäänsä kestää missä on esimerkiksi työministeri korkeakoulutettujen työpaikkoja menetetään tutkimuksesta ja opetuksesta näin paljon hän ei ole millään työpaikalla vielä vieraillut silloin kun puolustusvoimilla jouduttiin tämä iso puolustusvoimien reformi muistatteko kuinka monta mersu jonoa meni tätä tilannetta aina joka paikkaan avaamaan minä en ymmärrä sitä miksi yhteiskunnasta puuttuu välittäminen tämä on uskomaton juttu että tämä korkeakouluväki miettii puhummeko me täällä ollenkaan samaa kieltä minä olen erittäin pahoillani siitä että tuntuu että täältä puuttuu täysin näköalallisuus korkeakoulukenttään meillä on kuitenkin tosiasia joka puoltaa sitä oecd teki selvityksen yhdeksänkymmentä luvun alussa siitä että tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostettiin ja lopputulos on on ollut se aivan objektiivisen faktan mukaan että se kannatti meidän kilpailukykyloikkamme perustui osaamiselle mutta mitä tämä hallitus tekee heillä on tekeillä aivan oma joka ei edes perustu siihen että meillä olisi objektiivisesti arvioiden huonompi hintakilpailukyky kaksituhatta luvun alkuun nähden ja verrattuna muihin pohjoismaihin silti tämä osaamisloikka jätetään tekemättä samaan aikaan se isoin ristiriita on se että hallituksen oman työn lähtökohta ja isoin tavoite on juuri se että osaamisella suomea nostetaan sen takia nämä todelliset toimet eivät ollenkaan kyllä korreloi korreloi siihen minkälaisia tavoitteita hallituksella on sen takia minä olen hyvin huolissani siitä onko nämä vaikutukset todella ymmärretty kun perustuslakivaliokuntakin joutuu näihin vaikutuksiin ottamaan tällä tavalla kantaa jos ajatellaan että joskus noin kymmenentuhatta työpaikkaa menetettiin esimerkiksi nokialta niin muistakaa kuinka suuri yhteiskunnallinen murhe tämä rakennemuutoksen kestäminen on ollut me menetämme koulutuksesta enemmän työpaikkoja eikä kenelläkään ole ollut mitään murhetta minä olen todella huolestunut siitä olemmeko me ymmärtäneet mitä tämä käytännössä tarkoittaa vielä kertauksena näillä rakenteellisilla uudistuksilla ole minkäänlaista ohjautuvuutta se minua vielä erityisesti ihmetyttää miksi ben zyskowicz esimerkiksi te puolueena ette voi kannattaa sitä että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen duaalimallia voidaan tarkastella ei tietenkään sehän jäi vallan pois tästä hallituksen ohjelmasta minun on pakko sanoa että on se vain niin ihmeellinen juttu että jos rakenteita halutaan katsella niin katsellaan vain osarakenteita mutta kokonaisuutta ei katsota koska tämä ei sovi ideologialtaan kokoomukselle ja nyt sitä ei ole tässä ohjelmassa koko tutkimus ja tiedeväki teki tiekartan maaliskuussa rakenteellisia muutoksia voitaisiin ajaa jos joudutaan säästämään mutta kun se ei käynyt kokoomukselle niin se ei ole tässä paketissa mukana en minä yhtään enää ihmettele että tieteentekijöiden liitto on on aivan hämmentynyt siitä miten tämä voi olla mahdollista ja on hyvä vielä todeta että ei tämä voi mennä näin että me ajattelemme että me vähennämme maisterikoulutusta kahdellakymmenellä prosentilla ilman että sillä olisi minkäänlaista merkitystä tässä maailmassa siitäkään ei kukaan ajattele onko tämä edes tästä maailmasta että me lyhennämme osaamisen hankinnan

edustaja zyskowicz kysyi olemmeko me valmiita rakenteellisiin uudistuksiin me olemme me olisimme olleet viime hallituskaudella valmiita jo esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämiseen joka olisi ollut merkittävä rakenteellinen uudistus ja olisi tuonut erittäin paljon säästöjä toinen juttu me olisimme olleet valmiit siihen että opiskelijasumaa todella pienennetään opiskelijasuman pienentäminen olisi ollut merkittävämpi nuorten työuria pidentävä projekti kuin se että me leikkaamme kaksikymmentä prosenttia maisteriohjelmasta toisesta päästä eli kyllä tämä hölmöläisten hommaa on ja akateemiselle väelle on hyvin vaikea selittää

ja tässä tilanteessa he eivät voi ymmärtää sitä mihin me olemme menossa varsinkin kun oecd on todennut että suomalainen koulutustaso tulee pysähtymään nythän meidän pitäisi tehdä kiireesti toimenpiteet joilla tämä pysähdys estetään mutta sen sijaan me varmistamme että tämä pysähdys tulee mahdollisimman nopeasti tekemällä näitä omia yksipuolisia päätöksiä joita eivät voi

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat alkuun ilmoitan tämä on tästä asiasta viimeinen pitkä puheenvuoro jonka täältä pöntöstä pidän tämän sanon lohdutuksena teille ja myös itselleni koska ei aina voi olla ihan varma että itsekuri pitää mutta kun kertoo muillekin mitä aikoo niin se vahvistaa mahdollisuutta onnistua edustaja kiuru minä kerroin edellisessä puheenvuorossani että sdp esitti ennen vaaleja kolmen miljardin sopeutuksia ja että ne pitäisi päättää heti hallitustaipaleen aluksi eli näinä aikoina syksyllä ja edelleen että sdp hoitaisi leikkaamalla menoja kaksi miljardia kysyin teiltä edustaja krista kiuru mistä te sen kaksi miljardia leikkaisitte selväksi tuli että ette leikkaisi nyt puheena olevista korkeakoulurahoista mutta kysyin teiltä mistä te sen leikkaisitte ja vaikka käytitte yhden vastauspuheenvuoron ja yhden pitkän puheenvuoron täältä pöntöstä ja puhuitte paljon niin minä en kuullut teidän vastaustanne en tiedä kuuliko kukaan muu täällä salissa mistä te sen kaksi miljardia leikkaisitte vastatkaa edustaja kiuru on paljon helpompi sanoa edustaja gustafsson mistä ei leikata tästä nyt puheena olevasta asiasta mistä edustaja gustafsson tietysti haluaa mieluummin puhua te ette leikkaa hän on aivan oikeassa mutta kun te ette tästä nyt puheena olevasta kohdasta halua leikata ja käytitte monta minuuttia sen kertomiseen niin käyttäkää nyt edes yksi minuutin vastauspuheenvuoro sen kertomiseen mistä te ne kaksi miljardia leikkaisitte te olisitte paljon uskottavampi vastustaessanne tätä leikkausta kun kertoisitte jo vaaliohjelmassanne lupaamastanne tai tai uhkaamastanne kahden miljardin euron säästöistä mistä te ne otatte kertokaa meille täällä on uteliaita kuitenkin salissa vielä jonkun verran paikalla edustaja halmeenpää teillekin piti jotain vastata mutta nyt en muista mitä mutta totean vain sen että teidän jonka olen lukenut tarkkaan löysin kela säästön löysin armeijan

en löytänyt muita säästöjä en isompia enkä pienempiä eivät veronkiristykset ole säästöjä niitäkin voidaan tehdä jos katsotte että se on isänmaan etu ja näin ilmeisesti katsotte ei niitä säästöjä kyllä ole löytynyt kuten jo aikaisemmin sanoin tämä sadanneljänkymmenen miljoonan euron säästö haamurahaa ja vaikka se tulisi veronkiristyksillä niin kuten yritin jo edellisessä puheenvuorossa osoittaa näin kertomallanne tavalla ei todellakaan tulisi edustaja andersson kysyi löytyykö ketään joka kannattaa näitä hallituksen koulusäästöjä nyt puheena olevaa yliopistosäästöä tai yleensä hallituksen koulusäästöjä en ole mikään suomen kielen maisteri mutta luulen että tässä joudutaan vähän pohtimaan mitä kannattaa tarkoittaa jos tarkoititte sitä esimerkiksi itseni niiden kansanedustajien joukosta jotka ovat sitä mieltä että tämä on hyvä juttu että koulutuksesta ja yliopistolta joudutaan näin paljon säästämään ja että siitä seuraa kaikkea hyvää meidän koulutukselle ja menestykselle muutoin niin en tässä näin ymmärretyssä mielessä tietystikään kannata näitä säästöjä siis en usko en ajattele että ne ovat hyvä juttu en usko en ajattele että niistä seuraa kaikkea hyvää mutta jos kysyitte kannatanko näitä siinä mielessä että kun me olemme erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja kun me joudumme tekemään miljardien menosopeutuksia vuositasolla

tässä sopeutuskokonaisuudessa myös nämä säästöt jotka

tehdään niin kyllä kannatan jos pystytään yhdessä hallituspuolueiden kesken sopimaan vielä jotain esimerkiksi helsingin yliopiston apteekkikorvaukseen liittyen niin katsotaan sitä mutta kyllä ellei toisin hallitusryhmien kesken sovita kannatan hallituksen esittämiä säästöjä vaikka minun mielestäni ja uskon että jokaisen myös hallituspuolueen kansanedustajan mielestä ne ovat valitettavia

haluan vain sanoa että kun nyt puhutaan säästöistä joita kohdistetaan korkeakoululaitokseen ja kun te niitä vimmatusti vastustatte niin kyllä minun mielestäni tähän kontekstiin kuuluu myös sen peräänkuuluttaminen että mistä te sitten ne vaaliohjelmassanne mainitsemat kaksi miljardia vuositasolla säästätte kun yliopistoihin ja korkeakouluihin ja kouluihin ja koululaitokseen ei säästöjä suunnattaisi

nyt lopussa olevan muutama varsinainen puheenvuoro jäljellä puheenvuoron jälkeen en myönnä vastauspuheenvuoroa oikea debatti oikea eduskuntakeskustelu pitää sisällään sekä aitoa debattia että myös tilaa ja sijaa oikeille varsinaisille puheenvuoroille tämän kerran edustaja krista kiuru

sitä pelätä mutta sen totean

keskustellaan aidosti siitä vakavasta huolesta minkä takia ihmiset keräävät yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa listaa lähteäkseen lakkoon tätä hallitusta vastaan on aito huoli siitä riittävätkö yliopistojen ja rahoituspohjat tulevaisuuteen ja toivoisin että me emme vääristele tätä keskustelua yhdyn siihen edustaja gustafssonin kritiikkiin jonka hän äsken esitti ja sitten minä totean että me emme sosialidemokraateissa usko ettei meidän tarvitsisi taloutta tasapainottaa me tasapainotamme taloutta mutta tavalla jolla me velkaannumme vähemmän kuin tänä vuonna velkaannutaan eli käytännössä se tarkoittaa että emme velkaannu niin paljon kuin nyt mutta velkaannumme vielä vähemmän kuin hallitus ensi vuonna

arvoisa puhemies edustaja kiuru käytti tämän vastauspuheenvuoronsa mutta uskon että tämän lyhyen jämäkän oman puheenvuoroni jälkeen edustaja kiuru olisi varmasti halunnut käyttää sen vastauspuheenvuoron koska keskityn tässä puheessa aika pitkälle nimenomaan edustaja kiuruun kun kuuntelin hänen puheenvuoronsa niin tavallaan tämäkin varsinainen puheenvuoro on niin sanottu vastauspuheenvuoro mutta ihan ensin tässä nyt taisi olla edustaja andersson joka moitti siitä että perussuomalaiset eivät halua korottaa veroja

emme ole nostamassa minun mielestäni tämä ei ole ollenkaan huono asia meidän kokonaisveroaste suomessa on jo tällä hetkellä ihan kärkiluokkaa siinä ei ole varaa paljon korottaa ja kyllä kaikki osallistuvat talkoisiin sitten edustaja andersson väitti että tämä kaikki rahoitetaan sitten pienituloisilla mutta tässä salissa käytiin keskustelua myöskin ansiotulovähennyksestä joka on neljäsataaviisikymmentä miljoonaa ja joka kohdistetaan pieni ja keskituloisille sekään ei käynyt vasemmistolle ihmettelen mutta kun edustaja kiuru omassa puheenvuorossaan maalaili mielikuvia ministeri stubbista kuinka hänen kaulassaan roikkuu jotain lappuja ja mielenosoittajat joo anteeksi se tuli aikaisemmassa puheenvuorossa sanoitte että ministeri stubb joutui kohtaamaan mielenosoittajia ja ja kerroitte sitten omista peloistanne ja tieteentekijöiden liiton voimakkaista kannanotoista ja ja puhuitte sivistysvaliokunnan jäsenenä tieteentekijöiden liitolta informaatiota puhuitte mersu jonoista ja näinpäin pois maalailitte tällaisen kuvan mutta unohditte kyllä oikeastaan sen että te olitte hallituksessa viime kaudella ja olitte linjaamassa myöskin tälle tälle hallituskaudelle asioita palaan niihin hiukan myöhemmin kyselitte myöskin että missä on työministeri lindström koska kysymys on tutkimuksesta ja innovaatiopolitiikasta näin muistaakseni sanoitte näitä asioita kokonaisuutena kun katsoo aiemmin tänään puhuin siitä tutkimuksesta tutkimuksesta ja valitettavasti väärällä tiedolla sitten leimasin edustaja gustafssonin tämän työryhmän puheenjohtajaksi minulla oli tässä aikaa nyt omalla paikallani tarkistaa tämän työryhmän puheenjohtajuus ja se oli pääministeri alexander stubbilla siinä työryhmässä olitte te silloinen ministeri kiuru mukana siellä oli sosialidemokraateista myös antti rinne ja te allekirjoititte tämän työryhmän tuloksen

uudistava suomi tutkimus ja innovaatiopolitiikan suunta käytännöllisesti katsoen tässä puheenvuorossa en voi avata koko tätä työryhmän työtä mutta tämä linjaus oli vuodesta kaksituhattaviisitoista vuoteen kaksituhattakaksikymmentä eli yli tämänkin hallituskauden ja lyhyesti sanottuna näistä työryhmän tuloksista ne ovat erittäin merkittäviä koulutuksen säästöjä esimerkiksi vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakaksikymmentä tämän työryhmän tuloksena haluttiin yhdistää korkeakouluja ja yliopistoja lakkauttaa liian pieniä yksiköitä alkaa periä lukukausimaksuja lukukausimaksuja ulkomaalaisilta opiskelijoilta lyhentää opintojen kesto yllyttää tutkijoita yrittäjiksi mikä no joku sanoi sen siellä ettei puheenvuoron pitäjän tarvinnut sitä sanoa käytännössä tarkoittaa sitä että jos tutkijat toimivat yrittäjinä tippuvat tutkimuksen kelkasta mutta eivät kuitenkaan ole sitten yrittäjinä

käytännöllisesti katsoen ja kuitenkin he ovat jo tälläkin hetkellä yrittäjiä sillä tavalla että joutuvat hakemaan tutkimusapurahansa pieninä palasina pitkin maailmaa raportissa priorisoidaan tutkimuksen rahoitus ja tuki vain tietyille aloille on myöskin mielestäni selkeä virhe raportti käyttää sanoja luopumisosaaminen ja poisvalinta joilla se kiertää lakkauttamisen ja käytännöllisesti katsoen säästöt ei kuulosta ollenkaan pahalta jos vahvistetaan luopumisosaamista ja poisvalitaan tiedekuntia ja yksiköitä vai kuulostiko pahalta edustaja kiuru kun te te olitte allekirjoittamassa tämän työryhmän tuloksen onko oikein että te täällä hyökkäätte nyt tätä hallitusta ja ministeri stubbia vastaan tässä kun olette allekirjoittaneet saman paperin

arvoisa puhemies

luvun tapahtumista ei ole osattu ottaa oppia ei tarvitse olla kovinkaan etevä ennustaja kun voi väittää että nykyhallituksen päättämät leikkaukset tutkimukseen kehittämiseen ja innovaatioihin tulevat olemaan tuhoisia suomalaisen osaamistason kannalta jo lähitulevaisuudessa pääministeri sipilän hallitus on joustanut jo kovin monista esityksistään mutta koulutuksen ja tutkimuksen suhteen on oltu tinkimättömiä vaikka juuri nämä leikkaustoimet ovat alusta saakka herättäneet eniten kritiikkiä sekä kotimaassa että esimerkiksi oecdn piirissä suomen tieteen taso ei ole viime vuosina noussut verrokkimaiden vauhdissa ja suunnitelluilla voimavaraleikkauksilla jäämme niistä pysyvästi jälkeen satojen miljoonien eurojen leikkaukset näkyvät väistämättä työmarkkinoille tulevan korkeakoulutetun työväestön osaamisessa leikkausten kohteeksi ovat joutuneet korkeakoulujen lisäksi tekes ja suomen akatemia jotka rahoittavat muun muassa patentoimista ja perustutkimusta onko todella niin ettei suomen hallitus ole täysin ymmärtänyt tutkimuksen kehityksen ja innovaatioiden perustavaa roolia suomen on syytä epäillä hallituksen kykyä tulevaisuuteen katsovaan päätöksentekoon voisi sanoa että hallituksen omaksuma politiikka on yhtä järkevää kuin merihätään joutuneen laivan kapteenin päätös heittää pelastusveneet yli laidan aluksen keventämiseksi ja merikelpoisuuden parantamiseksi myös opetus ja kulttuuriministeriön yliopistoille suosittelemia lääkkeitä voi pitää vähintäänkin kyseenalaisina yliopistojen johdolle lokakuussa lähettämässään avoimessa kirjeessä opetus ja kulttuuriministeri sanni grahn laasonen leimaa maamme korkeakoululaitoksen sirpaloituneeksi ja toteaa tutkimuksen jakautuneen liian moniin resursseiltaan ja vaikuttavuudeltaan keskinkertaisiin yksiköihin ja toteaa kansainvälisen vertailun osoittavan että resurssien puute ei ole suinkaan keskeisin ongelmamme vaan niiden tehoton hyödyntäminen

kehä kolmosen sisäpuolella toimiminen eivät aina kulje käsi kädessä tämä tulee hyvin esiin opetus ja kulttuuriministeriön tuoreesta tilastosta vuodelta kaksituhattaneljätoista käytettäessä tehokkuusmittarina ylempien korkeakoulututkintojen määrää suhteessa opetus ja tutkimushenkilöstön määrään esimerkiksi turun yliopisto menee helsingin yliopiston ohi niin humanististen tieteiden kasvatustieteiden luonnontieteen lääketieteen oikeustieteen kuin psykologiankin alalla kauppatieteiden alalla turun yliopisto lyö samassa vertailussa aalto yliopiston ja tekniikan alalla niin aalto yliopiston kuin kaikki muutkin suomessa teknistä tutkimusta ja opetusta harjoittavat yliopistot

pelastaa suomen koulutus tutkimus ja opetus erityisellä tulevaisuuspaketilla ja tämä paketti on kohdistettava myös kehä kolmosen ulkopuolelle yliopistot ovat aluekehityksen vetureita ja siksi hallituksen tulee ohjata voimavaroja yliopistoille myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella etenkin kun ne tunnetusti myös ovat menestyksekkäitä

tässä on keskusteltu sekä korkeakouluihin kohdistuvista leikkauksista että tästä yleisestä taloustilanteesta pakottaako se tekemään tällaisia valintoja vai ei minusta tämä hallitus on tehnyt ainakin kolme aivan selvää arvovalintaa suhteessa talouspolitiikkaan ensimmäinen on sopeutuksen kokoluokka kokonaisuudessaan jossa kyllä sekä perussuomalaiset että keskusta puhuivat vielä vaalien alla huomattavasti pienemmistä säästöistä kuin kymmenen miljardin kokonaisuudesta joka sitten otetaan neljän miljardin leikkauksilla jo tällä hallituskaudella toinen arvovalinta ovat nämä sopeutuskeinot joissa tämä hallitus tosiaan on linjannut että veroaste ei saa nousta ja sitten on myöskin rajattu pois nämä verotukselliset keinot joilla olisi osallistaa myöskin suurituloiset suomalaiset näihin talkoisiin kolmas arvovalinta on se mihin sitten nämä leikkaukset kohdistetaan ja hallitus valitettavasti on päättänyt kohdistaa merkittävän osan juuri osaamiseen ja koulutukseen siitä huolimatta että kaikki puolueet vielä vaalien alla puhuivat toista nämä koulutukseen ja korkeakouluihin kohdistuvat leikkaukset ovat herättäneet erityisen paljon keskustelua juuri siitä syystä että näitä on kritisoitu ennen kaikkea talouspoliittisesta näkökulmasta minun mielestäni sivistyksellä on itseisarvo tämä on sivistyksellisestä näkökulmasta huonoa

minä haluaisin että hallitus vielä ottaisi kantaa tähän kritiikkiin jos hallituspuolueiden sisälläkin on laajaa ymmärrystä siitä että nämä leikkaukset saattavat olla haitallisia kasvulle niin miksi siitä huolimatta tehdään tällaisia linjaratkaisuja tämäntyyppisiä päätöksiä

arvoisa puhemies sinänsä olen pahoillani siitä että edustaja zyskowicz on pyrkinyt aktiivisesti ohjaamaan tätä keskustelua pois itse asiasta eli siitä mistä me tänään keskustelemme yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta eli indeksien jäädyttämisestä mutta hän kuitenkin vaati puheenvuorossaan vastauksia nimenomaan sosialidemokraateilta liittyen siihen mistä ennen vaaleja puhuimme ja mitä nyt olemme puhuneet esimerkiksi tässä meidän vaihtoehtobudjetissamme voin sanoa että näistä molemmista löytyy aivan samankaltaisia toimia eli siitä mitä olemme ennen vaaleja puhuneet ja siitä mitä nyt tästä meidän vaihtoehtobudjetistamme sieltä löytyy esimerkiksi sellainen säästökohde kuin työttömyydestä säästäminen sitä kautta työllistetään enemmän ihmisiä meidän vaihtoehtobudjetissamme on esitelty rinteen työllistämismalli ja eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan sen piiriin saataisiin noin viisitoistatuhatta ihmistä työllistettyä työllistämissetelin avulla ja se tasapainottaisi julkista taloutta sataneljäkymmentä viiva kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa tällaisista toimista olemme puhuneet ennen vaaleja ja näitä toimia nyt tässä meidän vaihtoehtobudjetissamme olemme konkreettisesti esittämässä emme suinkaan pohjaa näitä omiin laskelmiin vaan olemme eduskunnan tietopalvelulta nämä laskelmat saaneet ja siellä

kun me nyt säästämme koulutuksesta näin merkittävästi kuin mitä hallitus tekee kun me leikkaamme sieltä niin se on suoraan leikkaus tulevaisuudesta esimerkiksi nämä yliopistoihin korkeakoulukenttään kohdistuvat säästöt heikentävät meidän perustutkimuksen tekemisen edellytyksiä ja monet merkittävät innovaatiot ovat juuri syntyneet esimerkiksi perustutkimuksen pohjalle eli vaikka me emme vielä tiedä mihin se tutkimus mitä esimerkiksi yliopistokentässä tehdään tulevaisuudessa johtaa niin se on ollut edesauttamassa monia niitä innovaatioita

rakentavalla tavalla sitä palautetta tältä osin ajattelin etten käy enää hirveästi muiden aikaa tuhlaamaan mutta sen totean että minä juuri yritin omassa puheenvuorossani sanoa että korkeakoulukentällä on tehty arvokasta työtä siinä millä tavalla rakenteita voitaisiin kehittää yksi hyvä esimerkki siitä on tämä duaalimalli jonka nostin jo äsken esiin kai me nyt olemme sitä mieltä että naapuritonteilla sijaitsevat ammattikorkeakoulu ja yliopisto voisivat jotain yhdessä tehdä

lasista seinää joka siinä välissä on ei voi suomen valtiossa purkaa ennen kuin kokoomus tulee järkiinsä tämä on hyvä esimerkki siitä että koko tuo korkeakouluväen kanssa yhteistyössä tehty tiekartta tulevaisuuteen lähtee siitä että teetettiin maaliskuussa valtavan iso tutkimus jossa lähdettiin juuri siitä että tämäntyyppistä tiekarttaa haettaisiin jossa tehtäisiin järkevämmällä tavalla tätä tehostamistyötä nyt tehostamistyössä lyödään valtava summa tehostamista niille yksiköille jotka ovat tehneet sitä koko ajan tämä on mahdoton ajatus että me ajattelisimme että ihmiset kouluttautuvat alempaan korkeakoulututkintoon jota tämä niin sanottu ammattikorkeakoulututkinto on ulkomailla suomessa se ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen siihen mitä sitten yliopistossa kun opintoja jatkaa voi saada vastineeksi meillä menee valtavasti työaikaa opetusta ja myöskin tutkimusaikaa hukkaan siinä että näitä rakenteita ei ole tämän osalta pystytty millään tavalla järkevöittämään insinöörit ovat kautta linjan jo opiskelleet ensin insinööriksi ja sitten sen jälkeen diplomi insinööriksi siinä ei ole ollut mutta jostain syystä tätä ei saada koko korkeakoulukentälle tapahtumaan sen takia minusta on aika erikoista että edustaja turunen ei sen vertaa viitsinyt selvittää perehtyä mistä tässä tiekartassa oli kysymys se oli väen kanssa yhdessä tehty

arvoisa puhemies sipilän hallitus on päättänyt indeksikorotusten jäädyttämisestä opetus ja kulttuuritoimen hallinnonalalla vuosina kaksituhattakuusitoista osana valtioneuvoston päättämiä valtiontalouden sopeutustoimia kaikki indeksijäädytykset ja indeksikorotuksia vastaavat säästöt esitetään tehtäväksi pysyviksi museoille teattereille ja orkestereille kohdistetut vuosien kaksituhattakaksitoista ja kaksituhattaviisitoista säästöt sekä vuoden kaksituhattaneljätoista indeksijäädytys muutettaisiin pysyviksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että vapaan sivistystyön oppilaitosten yksikköhintoihin määrättäviin ja kansalaisopistojen osalta säädettäviin keskimääräisiin yksikköhintoihin tehtäisiin vuoden kaksituhattakuusitoista indeksikorotusta vastaavat vähennykset arvoisa puhemies indeksien jäädytys murentaa osaltaan suomalaisen koulutuksen sivistyksen ja kulttuurin korostan nyt tässä yhteydessä tämän kulttuurinkin merkitystä kun se tahtoo jäädä liian vähälle perustusta esityksen vaikutukset kohdistuvat kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien rahoitukseen ja toimintaan tavalla jonka edellyttämien

ja vaikutusten laajempi analysointi edesauttaisi koulutuksen järjestäjien varautumista muutokseen esimerkiksi opetushallitus on kiinnittänyt huomiota näitten toimenpiteitten ja aikaisempien säästöpäätösten kumulatiiviseen vaikutukseen sekä heijastumiseen koulutuksen laatuun ja kehittämisen pitkäjänteisyyteen myös ammatillisen koulutuksen rahoitus vähenee merkittävästi ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat muuttamaan toimintatapojaan ja saneeraamaan koulutukseen tarkoitettujen kiinteistöjen verkkoa

ja rahoituksen leikkaukset pakottavatkin koulutuksen järjestäjiä keskittämään toimintaansa harvempiin yksiköihin

muuttuneessa tilanteessa palautusvelvollisuus on kohtuuton koulutuksen järjestäjien on voitava luopua näistä kiinteistöistä myymällä vuokraamalla tai purkamalla ilman luovutetun arvon takaisinperintää valtio voi helpottaa ja pitäisi helpottaa tilannetta siten että ammatillisen koulutuksen järjestäjät voisivat realisoida näitä kiinteistöjä ilman valtionosuuksien takaisinpalautusvelvollisuutta tästä ei syntyisi valtiolle kuluja

kaksituhattayhdeksäntoista kehyspäätösten mukaisen säästön vuodelle kaksituhattakuusitoista ja vuoden kaksituhattakuusitoista indeksitarkistusta vastaavat säästöt taidelaitosten osalta indeksin jäädytys sekä muut vähennykset tulevat näkymään taidelaitosten

negatiivisesti ja eivät nyt kunnatkaan pysty tällä hetkellä kompensoimaan vajetta minun on pakko tässä yhteydessä todeta tamperelaisena kansanedustajana esimerkkinä tampereen työväen teatterin ongelmat samat ongelmat ovat myöskin tampereen teatterissa valtionosuutta vähennetään merkittävästi samaan aikaan johtuen kansalaisten ostovoiman heikentämisestä lippujen myynti takkuilee ja niinpä näissäkin taidelaitoksissa joudutaan käymään henkilöstön yt neuvottelut säästöjen kumuloituminen kumuloituminen vaikeuttaa myös vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien toimintaa pidempään jatkuvana vapaan sivistystyön aleneva määrärahakehitys voi heijastua toimintamahdollisuuksiin sekä koulutuksen saavutettavuuteen kielteisesti vastustamme indeksijäädytyksiä sivistysvaliokunnan oppositio on on näihin vahvasti tarttunut kiinni koska nämä nakertavat tärkeiden peruspalveluiden rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen monet leikkaukset kohdistuvat myös syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin tulemme kakkoskäsittelyssä esittämään ykkös ja kakkoslakiehdotusten hylkäämistä näillä perusteilla mitkä kävin äsken vähän nopeastikin lävitse

arvoisa puhemies

ja orkestereiden museoiden ja teattereiden toimintaan mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa tämä tarkoittaa lomautuksia sijaiskieltoja yt menettelyjä suurempia ryhmäkokoja opetuksen määrän vähentämistä ja valinnaisuuden heikentymistä kulttuuripuolella tämä tarkoittaa henkilöstövähennyksiä ja sitä että orkesterit joutuvat supistamaan ohjelmistoaan ja jotkut teatterit joutuvat ehkä jopa lopettamaan toimintansa kokonaan

ja opetuksen resurssien vähentäminen ei ole osaamiseen panostamista taidelaitosten resurssien vähentäminen ei ole taiteen saavutettavuuden parantamista nämä säästöpäätökset ovat siis suoraan ristiriidassa hallitusohjelman kauniiden tavoitteiden kanssa ja sen lisäksi ne lisäävät suoraan työttömyyttä niin kulttuuri kuin opetusalalla arvoisa puhemies erityisen huolestuttavia ovat ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästöt jotka uhkaavat eriarvoistaa ammattiin opiskelevia entuudestaan jo edellisellä kaudella tehtiin isoja leikkauksia ammatilliseen koulutukseen ja tälläkin kaudella hallitus on indeksijäädytysten lisäksi kohdistamassa todella merkittäviä lisäleikkauksia kahdensadanneljänkymmenenkahdeksan miljoonan edestä juuri ammatilliselle puolelle oajn mukaan tämä vastaa kolmentuhannenyhdeksänsadan ammatillisen opettajan keskiarvoista vuosipalkkaa ammatilliseen koulutukseen tehdyt säästöt näkyvät jo nyt siinä että lähiopetusta on vähennetty merkittävästi mikä heikentää opetuksen laatua ja vaikuttaa opiskelijoiden motivaatioon ammattiin opiskelevilla pitäisi olla tasavertaiset oikeudet laadukkaaseen koulutukseen ja lähiopetukseen nämä jatkuvat säästöt tulevat eivät ehkä niin pitkällä vaan nopeallakin tähtäimellä näkymään suomalaisten nuorten osaamistason laskuna arvoisa puhemies minua surettaa ja paljon myös turhauttaa seisoa tässä taas kerran puhumassa siitä kuinka haitallisia nämä osaamiseen ja kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset ovat leikkaamalla koulutuksesta heikennetään koulutuksellista tasa arvoa ja viedään edellytykset uudelta talouskasvulta tämän lisäksi sivistyksellä ja taiteella on itseisarvo ja äärimmäisen tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä tämä maa ja sen kansalaiset tarvitsevat sivistystä taidetta ja kulttuuria ei leikata siitä tämän enempää

arvoisa puhemies keskeistä tässä nimenomaisessa säästölaissa on se että indeksijäädytykset ja muut valtionosuussäästöt säädetään nyt määräaikaisuuden sijasta pysyviksi

tehty vain vuoden kaksituhattakuusitoista tasolla ja tämä on se suuri ongelma mikä tässä esityksessä piilee erityisen suuri ongelma jopa opetushallituksen mukaan esityksen vaikutukset kohdistuvat kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien rahoitukseen ja toimintaan tavalla jonka edellyttämien sopeuttamistoimien ja vaikutusten laajempi analysointi edesauttaisi koulutuksen järjestäjien varautumista muutokseen indeksien jäädytys murentaa osaltaan suomalaisen koulutuksen ja sivistyksen perustusta kun se otetaan huomioon yhdessä koulutukseen tutkimukseen ja sivistykseen kohdistettujen miljardiluokan säästöjen kanssa esityksen vaikutukset kohdistuvat kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien rahoitukseen ja toimintaan tavalla

säästötoimenpiteen ja aikaisempien säästöpäätösten kumulatiiviseen vaikutukseen sekä heijastumiseen koulutuksen laatuun ja kehittämisen pitkäjännitteisyyteen oajn mukaan perusopetukseen kaavailtu neljän pilkku viiden miljoonan euron säästö on kestämätön kun valtakunnallinen tarve muun muassa lisäopetukselle ja maahanmuuttajien valmistavalle opetukselle ja niiden kehittämiselle on ilmeinen lisäksi ammatillisesta koulutuksesta kaavailtu säästö vastaa kolmentuhannenyhdeksänsadan ammatillisen opettajan keskiarvoista vuosipalkkaa näiden opettajien menettäminen on suuri menetys oppilaille jotka tarvitsevat lähiopetusta ammatillisen koulutuksen keskeyttää jo nyt kahdeksan prosenttia opiskelijoista eli kymmenentuhatta nuorta ja tämä tilasto tulee nyt nousemaan leikkausten seurauksena lukiot ovat jo viime hallituskaudella joutuneet vähentämään pakollisia kursseja mikä hidastaa opiskelijoiden valmistumista ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen vaatii sekin ylimääräisiä resursseja me kaikki tiedämme kuinka tärkeää vähintäänkin toisen asteen tutkinnon suorittaminen on ja se on ihan paras takuu työpaikan saamiselle nuoren tulevaisuuden suhteen ammatillisen koulutuksen rahoitus vähenee merkittävästi sekä edellisen että nykyisen hallituksen tekemien säästöpäätösten johdosta ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat muuttamaan toimintatapojaan ja saneeraamaan koulutukseen tarkoitettujen kiinteistöjen verkkoa lisäksi takuukorotuksen päättyminen heikentää ammatillisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia kiinteistöjen korjauksiin museoille teattereille ja orkestereille kohdistetut aikaisemmat säästöt ja indeksijäädytys esitetään nyt muutettavaksi pysyviksi tämän lisäksi hallitus aikoo toteuttaa vuosien yhdeksäntoista kehyspäätöksen mukaisen säästön vuodelle kaksituhattakuusitoista ja vuoden kaksituhattakuusitoista indeksitarkistusta vastaavat säästöt taidelaitosten osalta indeksijäädytys sekä muut vähennykset tulevat näkymään taidelaitosten toiminnassa negatiivisesti eivätkä kunnat pysty kompensoimaan tätä vajetta

kielteisesti aliedustettujen väestöryhmien koulutusmahdollisuuksiin koko maassa indeksijäädytyksiä ei tule tehdä sillä ne nakertavat tärkeiden peruspalveluiden rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen hallituksen esityksellä on suora kielteinen vaikutus koulutuksen laatuun ja sen ainoana tavoitteena on vähentää koulutuksen resursseja perusopetuksessa vapaassa sivistystyössä lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunnan jäsen viime kaudella ja olen myös tällä kaudella ja täytyy sanoa kuten edustaja zyskowicz aikaisemmin tänään jo puhui että ei ole kovin

leikkausten kannalla varsinkaan koulutuksen kohdalla kun olen vielä sivistysvaliokunnassakin jäsenenä mutta olen hänen kanssaan siinäkin samaa mieltä että oppositiopuolueiden edustajat esittäneet mitään sellaista millä he kompensoisivat tämän leikkauksen heidän

ei löydy asioita ja ja toimenpiteitä mitkä pelastaisivat tämän tilanteen hallitus ei missään nimessä haluaisi tehdä leikkauksia mutta niitä on on kuitenkin toimitettava koska taloustilanne on todella kurja kukkarossa ei ole valtiolla rahaa eikä ole paljon tulossakaan palvelut eivät silloin voi pelata joka suhteessa täysipainoisesti ja tästä tilanteesta pitää päästä eteenpäin ja katsoa tulevaisuuteen tämän vuoksi näitä pakollisia leikkauksia tehdään jotta tilanne parantuisi kaikki indeksijäädytykset ja indeksikorotuksia vastaavat säästöt on esitetty on esitetty pysyviksi esitys ehdottaa että ja orkestereihin kohdistetut säästöt ja vuoden kaksituhattaneljätoista indeksijäädytys muutetaan pysyviksi vapaan sivistystyön osalta yksikköhintoihin tehtäisiin vuoden kaksituhattakuusitoista indeksikorotusta vastaavat vähennykset nämä ikävät säästöehdotukset osoittavat osaltaan maamme taloudellisen tilanteen vakavuuden museoille teattereille ja orkestereille maksettavat valtionosuudet alenevat yhteensä kahdeksantoista miljoonaa euroa erityisenä huolena on nykyisten säästöjen ja jo edellisellä hallituskaudella tehtyjen säästöjen yhteisvaikutus opetus ja kulttuuritoimeen liittyvien perusoikeuksien toteutumiseksi eduskunta onkin jo vuonna kaksituhattaneljätoista hyväksynyt lausuman joka edellyttää että hallitus seuraa tarkoin säästöpäätösten tosiasiallisia vaikutuksia ammatillisen koulutuksen säästötoimenpiteiden vaikutukset riippuvat pitkälti ammatillisen opetuksen kokonaisreformin onnistumisesta tarkoitus on uudistaa ei vain säästää reformin toteuttamista helpottaisi huomattavasti se että valtio luopuisi pikaisesti eräistä oppilaskiinteistöihin liittyvistä sitovista velvoitteista ja edesauttaisi luopumista epätarkoituksenmukaisista oppilaskiinteistöistä tämä olisi tärkeää sisällyttää normienpurkutalkoisiin sivistysvaliokunnan lausumaehdotus painottaakin että hallitus selvittää mahdollisuuden poistaa ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen järjestäjien valtiolta saatujen kiinteistöjen luovutusrajoitukset ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset arvoisa puhemies säästötoimenpiteet vapaan sivistystyön kentällä ovat harmillisia sillä kansalaisopistojen kysyntä on kasvanut kantaväestön taholta ja turvapaikanhakijoiden määrien lisääntyessä säästöt kohottavat myös kurssimaksuja jolloin osa kansalaisista voi joutua jättäytymään koulutuksen ulkopuolelle olisi tärkeää että vapaa sivistystyö pystyisi edelleen tarjoamaan koulutusmahdollisuuksia kaikille kansalaisille kulttuuritoimijoihin kohdistuvien säästöjen osalta on että etenkin pienet toimijat ja kaupunkien ulkopuolella sijaitsevat teatterit ja museot joutuvat vaikeuksiin onkin olennaista että alueellisesti ja paikallisesti korostetaan keinoja kulttuurilaitosten toiminnan varmistamiseksi niiden merkitys paikkakunnan vireyteen identiteettiin ja vetovoimaisuuteen on keskeinen pienten teattereiden toiminta on tällä hetkellä kipurajoilla ne ovat arvokkaita työllistäjiä mitä ei aina huomioida kulttuurin merkitys taloudellisesti huonoina aikoina korostuu se on historiassa nähty jo moneen kertaan tosiaan nämä säästöt ja leikkaukset ovat kipeitä mutta toivon että myös oppositio osallistuu rakentavaan keskusteluun laitetaan mietintämyssy päähän hyvät ehdotukset otetaan vastaan hallitus tekee kaiken mahdollisen mitä näillä resursseilla tällä hetkellä voidaan kiitos

minusta tuo edustaja elomaan esitys oli ihan hyvä ja omalta osaltani ajattelinkin heti tuoda korteni kekoon nyt kun tätä koko kuntatalouden tilaa tarkastellaan ja siellähän opetuksen järjestäminen on yksi iso rahakysymys niin tältä osin kyllä se haaste on se miten seuraavat vuodet selvitään varsinkin kun tämä maahanmuuttajapaine kasvaa ja samaan aikaan kuitenkin resurssit ovat pikemminkin vähenemään päin perusopetuksen puolella haastetta tulee myös siitä että perusopetuksen opiskelijoiden koulua kohtaan tunnetut asenteet sekä motivaatio ovat nyt hukassa ja peruskoulun parissa yhdessä tehty parlamentaarinen työhän ollenkaan tulta alleen eli siltä osin on on sääli että meillä on paljon ratkaistavia asioita joita ei edes perusopetuksen laaturahoilla tai ryhmäkokorahoilla tueta siltä osin uskon että meillä on paljon vielä ratkaistavaa miten tämä peruspalveluiden

määräaikaista jatkamista joka oli viime hallituskaudella käytössä viiden prosentin korotuksen jatko ei ehkä ole realismia tänä aikana mutta voisiko pienempi olla olemme itse sitä myöskin esittäneet kuntatalouden tasapainottamiseksi

voisi hallitus ainakin harkita jos ei

tämä olisi varmasti yksi ihan käytännön avaus miten sitä kuntataloutta voisi helpottaa omalta osaltaan sitten arvoisa puhemies minä vielä kiinnittäisin huomiota ammatillisen koulutuksen asemaan nythän ammatillinen koulutus on paljon säästänyt ja tämä takuukorotus joka tälle tulevalle vuodelle on on osan näitä säästöjä tuonut aiheuttaa entistä tiukemman tilanteen siellä ennen kuin tämä suurremontti tulee sitä seuraavana vuonna kyllä tämän takuukorotuksen olisi pitänyt mennä samalla tavalla kuin meni ammattikorkeakoulujenkin takuukorotus mistä päätettiin että se raha säilytetään ammattikorkeakouluilla tässä tapauksessa sitä ei nyt säilytetä ammatillisessa koulutuksessa kun hallitus teki tällaisen valinnan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

kysymys hallituksen esityksestä joka tarkoittaa sitä että maakuntakaavoja ei enää saatettaisi ympäristöministeriön vahvistettavaksi myöskin sosialidemokraatit ovat sitä mieltä että tästä vahvistusmenettelystä voidaan luopua mutta meillä on tähän tähän vastalause sen vuoksi että emme saaneet kaikkia niitä asioita jotka meidän mielestämme tässä tilanteessa olisi pitänyt ottaa huomioon tähän valiokunnan mietintöön ensinnäkin on syytä kysyä miten tämä valtakunnallinen yhteensovittaminen tulevaisuudessa tapahtuu miten varmistetaan se hyvä ajatus joka täällä täällä hallituksen esityksen perusteluissa on että saadaan yhteensovitettua eri intressiryhmien näkemykset kaavatyön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tämä on hyvä tavoite mutta tässä herää kysymys siitä kun tämä vastuu näitten kuulemisten järjestämisestä on maakuntaliitoilla eivätkä ne ole riittävän määrämuotoisia miten varmistetaan sitten että tämä kuuleminen todella tapahtuu niin myöskin nämä valtakunnalliset intressit otetaan huomioon ja että kaikkien näkemykset tulevat tasapuolisesti huomioon otetuiksi on myös pidettävä huoli siitä että että nämä hyvät periaatteet siirtyvät myös tulevaisuudessa tähän kaavoitusprosessiin nythän maakuntaitsehallinto tulee merkitsemään sitä että elyjen toiminta tulee muuttumaan missä on ohjaus missä on valvonta miten nämä asiat asiat tullaan järjestämään tähän liittyy erittäin paljon epäselviä kysymyksiä tästä syystä olisikin ollut parempi miettiä sitä tämä oikea aika laittaa tämä asia liikkeelle vai pitäisikö tietää hieman enemmän siitä miten nämä hallinnolliset kysymykset sitten tullaan järjestämään tältä osin

arvoisa puhemies hallitus esittää maankäyttö ja rakennuslakia muutettavaksi siten että maakuntakaavoja ja myöskään kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei jatkossa tarvitsisi saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi tämän hallitus katsoo purkavan byrokratiaa ja jouduttavan maakuntakaavojen käsittelyä ympäristöministeriön suorittama maakunta ja yleiskaavojen vahvistusmenettely on kuitenkin tähän saakka toiminut erinomaisesti ja ministeriössä käytetty hallinnollinen työmäärä tähän nähden on ollut varsin pientä noin neljä kaavaa vuosittain ympäristöministeriö on tarkastellut tässä yhteydessä erityisesti isojen kaavallisten ratkaisujen ylimaakunnallisia vaikutuksia ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista ja käyttänyt valtaansa kaavoihin varsin maltillisesti ympäristöministeriön tekemistä kolmenkymmenenkuuden kaavan muutoksesta kolmekymmentä on pysynyt voimassa korkeimman hallinto oikeuden käsittelyssä kaavojen laillisuusvalvonta on siis toteutunut varsin tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti myös kaavoittajat ovat olleet menettelyyn tyytyväisiä ministeriön raportin mukaan maakuntaliittojen kaavoittajista kahdeksankymmentä prosenttia pitäisi nykyisen vahvistusmenettelyn voimassa miksi ihmeessä siis hyvin toimivasta menettelystä pitäisi nyt luopua kaavojen vahvistusmenettelyn poistuminen on varsin potentiaalinen ympäristön tilaa ja kaavoituksen laatua heikentävä tekijä ympäristöministeriön vahvistusmenettelyvaiheessa karsimat kaavoitushankkeet ovat tyypillisesti olleet voimakkaasti ympäristöön vaikuttavia laaja alaisia vaikutuksia sisältäviä ja pitkälle tulevaisuuteen maankäyttöä ohjaavia jolloin kaavoitusprosessin perustellusti tulee olla erityisen huolellista ja lainsäädännöllisesti tarkkaa lakimuutoksen valmisteluun nimetty selvitysmies haapanala ei kannata vahvistusmenettelystä luopumista joka selvityksen mukaan vain lisäisi kaavavalitusten määrää ja käsittelyaikaa koska maakuntakaavavalitusten käsittely siirtyisi hallinto oikeuksille ympäristöministeriö tuntee maakunnat ja niiden kaavoituksen hyvin pitkältä ajalta sitä vastoin hallinto oikeudet eivät tunne maakuntakaavoitusta koska ne eivät ole sitä koskaan käsitelleet arvoisa puhemies korkeimman hallinto oikeuden ympäristöministeriölle antaman lausunnon mukaan kaavojen vahvistusmenettelyn poistuminen merkitsisi maakuntakaavojen sisällön ja menettelyn laillisuuden kattavasta valvonnasta luopumista

ole tarpeeksi asiantuntemusta että hän osaisi esittää oikeat perustelut kaava vahvistetaan ja tulee lainvastaisenakin voimaan eivätkä sen paremmin hallinto oikeus kuin korkein hallinto oikeuskaan voi siihen puuttua mikäli ympäristöministeriön laillisuusvalvonnallinen rooli kaavojen vahvistajana poistuisi

esitetty kaavojen vahvistusmenettelyn muuttaminen on uudistus joka liittyy isompaan kokonaisuuteen itsehallintoalueista kokonaisratkaisu on olennaisilta osin auki ja tämäkin tulisi ratkaista vasta siinä vaiheessa kun kokonaisuus selviää tarkemmin samaan aikaan kun hallitus esittää kaavojen vahvistusmenettelystä luopumista ja näin heikentää kaavojen laadun ja laillisuuden valvontaa hallitus on myös ilmoittanut harkitsevansa kaavojen valitusoikeuden rajaamista nykyisestä jolloin muutosten yhteisvaikutus kaavojen laillisuuden valvontaan voi olla varsin radikaali

arvoisa herra puhemies tämän hallituksen esityksen tavoitteena on täsmentää ja selkiyttää valtion ja maakuntien liittojen välistä toimivallan jakoa kaavoituksia ja korostaa myös maakuntien itsehallinnollista päätöksentekoasemaa maankäytön suunnittelussa ja kun edellisessä väitettiin että tällä rajattaisiin jollain tavalla viranomaisten vaikutusmahdollisuuksia tähän prosessiin niin se ei pidä paikkaansa sillä suunnitteluprosessin kehittäminen erityisesti viranomaisyhteistyön osalta on yksi ehdotuksen selkeistä tavoitteista ja tätä vuorovaikutusta tuodaan aikaisempaan vaiheeseen nykykäytännössä on se ongelma että kun maakuntaliitot valmistelevat maakuntakaavoja ja sitten ympäristöministeriö tulee vasta siellä vahvistusvaiheessa mukaan niin tämä viranomaisyhteistyö

puhemies se että viranomaisyhteistyö tulisi nykymallissa kuvioon vasta silloin kun maakuntakaava tai kuntien yhteinen yleiskaava menee vahvistettavaksi ei pidä paikkaansa viranomaisyhteistyötä tehdään erittäin paljon kaavoittajan eli maakuntaliiton ja vaikkapa alueellisen ely keskuksen ja tietysti alueen kuntien välillä jo hyvin paljon kaavoitusvaiheessa ja siinä vaiheessa myös osallistetaan kaikki muut asianosaiset tahot ei tähän

arvoisa puhemies jäin kuuntelemaan tätä keskustelua sen takia että tunnustan heti me laitoimme tämän viime kaudella liikkeelle siltä osin asiat ovat tuttuja minä totesin että tällä asialla on kaksi puolta on ehdottoman tärkeää nähdä niin kuin mekin vastalauseessa esitämme että tämä valmistelutyö mitä tässä on tehty on ollut varsin puutteellista niiltä osin miten ihminen tulee kuulluksi ja miten nämä tahot tulevat kuulluksi miten valitusoikeus menee ja miten tämä liittyy aluehallintoon mutta itse tämä esitys joka tähän lakiin sisältyy on ollut kannatettava me olemme lähteneet siitä että tämä prosessi on aivan liian pitkä kestäen maakuntakaavan valmistumisesta siihen että vuodesta kahteen ministeriössä yksi tai kaksi virkamiestä tutkii tätä yhtä ainoaa maakuntakaavaa ja aina mennään kuitenkin sitten hallinto oikeuteen ja katsotaan kuka oli oikeassa kuka väärässä nyt ministeriövaiheen yli voidaan suoraan hypätä ja mennä hallinto oikeuteen kun riitaa jää
edustaja korhonen listapuheenvuoro

arvoisa puhemies kun itse tätä muutosta olen maakuntahallitusten puolesta ollut jo vuosia eteenpäin viemässä niin muutama sana tässä yhteydessä ensinnäkin täytyy kiittää hallitusta siitä että tätä muutosta nyt vihdoin ja viimein on lähdetty viemään eteenpäin ja ollaan ollaan tässä tilanteessa valiokunta on nyt tehnyt tiiviissä mietinnössään aivan oikeita johtopäätöksiä toki sen verran täytyy huomioida että täällä mietinnössä todetaan valiokunta korostaa myös että yhteistyön rooli on keskeinen kehitettäessä valtakunnallisten sisältöä huomioon ottamista ja edistämistä ympäristöministeriö huolehtii edelleen edelleen maankäyttö ja rakennuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän nojalla valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelusta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa no tämähän tietysti pitää paikkansa mutta luvalla sanoen tässä kyllä hiukan valiokunta on on oikaissut laissahan nimittäin edellytetään yhteistyötä muiden ministeriöitten maakuntien liittojen ja muiden viranomaisten ja tahojen kanssa joita tämä asia koskee eli tavoitteitten valmistelun on perustuttava eri tahojen vuorovaikutukseen eli eli kysymys ei ole vain viranomaisyhteistyöstä vaan vaan tässä kaavaprosessissa on otettava huomioon monet monet maakunnissa ja alueilla vaikuttavat tahot

tähän mietintöön

kaksi vastalausetta pohdiskellen muutama kommentti ensinnäkin tähän ensimmäiseen vastalauseeseen täällä todetaan että ympäristöministeriö on käyttänyt valtaansa varsin maltillisesti maakuntakaavoituksessa tämä on vastalauseen esittäjän mielipide rohkenen todeta että ehkä kentän mieliala on on jonkin verran erilainen etenkin kun huomioidaan kaikki tähän kaavatyöhön liittyvä ohjeistus mitä ympäristöministeriö kaiken kaikkiaan sen kaavatyön eri vaiheissa tekee ja ja kentällä on myös aika vahva näkemys siitä että ympäristöministeriö omassa ohjeistuksessaan menee myös myös välillä pidemmälle kuin lainsäädäntökään edellyttää tässä vastalauseessa myös todetaan että jos ministeriön vahvistuksesta luovutaan uhkana on kaavoituksen laadun ja ympäristön tilan heikkeneminen minä vain jään tästä miettimään miksi ihmeessä maakunnat tekisivät alueensa kannalta huonompaa kaavatyötä kuin mitä ympäristöministeriö sallii tehtävän minä ymmärrän sillä tavalla että eivät alueet tee oman kehittämisensä eteen ainakaan kuin ministeriöt täällä täällä helsingissä eli kyllä maakuntien liitot kaavatyössä myös pyrkivät tekemään tekemään parhaan mahdollisen lopputuleman oman alueensa hyväksi vastalauseessa myös ollaan huolissaan siitä että että uuden lain myötä lainvastaisia tai valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteitten vastaisia kaavoja tulisi käytännössä hyväksytyksi minä en jaksa uskoa siihen koska kyllä tässä uudessa kaavanlaadintaprosessissa on merkittävästi nykyistä enemmän vuorovaikutusta ja kaavan laatija on nykyistä aiemmin vuorovaikutuksessa myös muiden ministeriöitten kanssa ei pelkästään ympäristöministeriön eli myös muitten ministeriöitten kanssa jotka valvovat valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteitten toteutumista maakuntakaavoituksessa nythän käytännössä tilanne on se että nämä muut ministeriöt tulevat usein mukaan vasta pääosin kaavan vahvistamisvaiheessa nyt tällä uudella lailla lailla mahdollistetaan se että muutkin ministeriöt ovat tässä tässä mukana toisessa vastalauseessa todetaan että kuka vastaa kaavatyöohjauksesta kun ympäristöministeriö poistuu kuvasta tässä unohtuu se että ympäristöministeriön ja erityisesti muitten ministeriöitten ohjaus tehostuu tämän uuden lakiesityksen kanssa kun ne velvoitetaan olemaan mukana

vaiheessa

vastauspuheenvuoro myönnetään vielä tällä kertaa

arvoisa puhemies arvoisa edustaja korhonen minä kyllä totean että tämä kaavoitusta koskeva prosessi puhuttaessa maakuntakaavoista tai kuntien yhteisistä yleiskaavoista ei kyllä miltään osin ole luulon hyvän tahdon tai uskon varassa oleva asia kun puhutaan siitä syntyykö kaavoituksessa varmasti aivan tahattomasti mutta joka tapauksessa lainvastaisuuksia sinne kaavoihin ei se ei se ole uskon asia sehän on todennettavissa oleva asia kun katsotaan miltä osin ympäristöministeriö tässä vahvistusmenettelyssä on kaavoitukseen joutunut puuttumaan se on joutunut puuttumaan siihen kolmekymmentäkuusi kertaa maakunta tai yleiskaavaan joista kolmekymmentä on hallinto oikeudenkin mukaan ollut aivan aiheellisia puuttumisia kyllä minä silloin totean että tässä ei tarvitse uskotella että aina syntyisi priimaa olen samaa mieltä siitä edustaja korhosen kanssa että maakunnat totta kai pyrkivät aina parhaaseen ja ajavat alueensa etua mutta joskus saattaa käydä niin että aluepoliittisista tai muista syistä virheitä ja

nimenomaan kiinnitetään huomiota siihen miten voisimme varmistaa sen että tämä kaavaprosessi lähtisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa liikkeelle niin että kaikki intressitahot ja myös tämä ympäristöministeriöohjaus olisivat siinä selkeästi mukana tähän on kuitenkin esitetty esitetty varaumia esimerkiksi lapin ely on omassa lausunnossaan tästä sanonut

että ei ole riittävästi vuorovaikutukseen velvoittavia menettelyjä eli näitä tarvitaan lisää tähän lainsäädäntöön ja näitä asioista pitää seurata nyt kun tätä lakia viedään käytäntöön

minusta on hyvä että me kuitenkin keskustelemme siitä että jos kaavoitusta ja siihen liittyviä prosesseja kevennetään niin mistä päästä lähdetään liikkeelle minulle on selvää että tämä ehdotettu esitys voisi olla tällainen normitalkoo tässä ajassa ja sitä me voisimme kyllä kannattaa mutta se että opposition aitoja vilpittömiä huolia joita tässä keskustelussa esitettiin ei otettu kuitenkaan hallituksen toimintalinjaan minua ihmetyttää kyllähän meistä nyt kaikki haluavat että siellä alueella kaikkien osapuolten kuuleminen ja

varhainen puuttuminen on on mahdollista ja jos kerran arvio on että sillä puolella on vielä parannettavaa siltä osin minusta se olisi ollut kaikkien yhteinen etu että nämä puolet olisivat tulleet esille ja sitten tähän liittyy tietenkin se miten tämä uusi maakuntahallinto ja miten myöskin sitten valitusoikeus

arvoisa puhemies juuri se että nyt ympäristöministeriön rooli muuttuu enemmän neuvovaksi ja ohjaavaksi auttaa todella paljon sitä että tämän jälkeen niitä ongelmia ei siellä siellä alueella tule niin paljon mitä on tähän mennessä tullut eli todella hyvää edistystä ja kehitystä nytten tämä uusi säännös ja sitten jos mietitään valitusasioita ovathan siellä ihan nyttenkin asianmukaisesti valitusasiat toivon mukaan niitä valituksia ei muotovirheen takia tule sitten niin paljoa koska nyt jatkossa näitä maakuntia ja alueita neuvotaan
ja vielä kolme korhonen hoskonen ja

arvoisa puhemies yhteistyötä ja toistan jälleen sen että minä luotan maakuntien ja alueitten omaan harkintaan hyvässä kaavoituksessa tuohon edustaja halmeenpään kommenttiin kun vastalauseessa yhteen todetaan että valtaansa ministeriö on käyttänyt varsin maltillisesti toistan edelleen sen että minä totesin että on muunkinlaisia mielipiteitä kun kysyy kentän mielipidettä jossa huomioidaan kokonainen kaavaprosessi se millä tavalla tämänkin päivän maakuntakaavoituksessa ympäristöministeriö käyttää koko prosessin aikana valtaansa joko suullisesti tai kirjallisesti niin minä väitän että monesti törmätään myös siihen pohdintaan ovatko ympäristöministeriön ohjeet aivan lainmukaisia

puhemies on hyvä että tämä maakuntakaavan vahvistusmenettely ympäristöministeriöltä poistuu koska on tätä päivää tätä maailmaa että ihmiset saavat omalla alueellaan vaikuttaa omaan omaan elinympäristöönsä omaan rakentamiseensa omien alueiden käyttöön aidosti minusta tällainen tsaarinajan järjestelmä jossa joku ylin hyväksyy jotakin mitä esimerkiksi pohjois karjalan osalta ympäristöministeriön virkamiehet tietävät maakunnan erityisolosuhteista eivätpä juuri totta kai he ovat tietävinään kun heille on valta annettu he voivat jarruttaa hankkeita meillä on hankkeita jotka ovat kymmenen vuotta seisoneet erilaisten kaavoitusprosessien takia jos me haluamme tähän maahan aidosti uutta kasvua niin nyt on se aika että tämä turha byrokratia puretaan pois alamme rakentaa tätä maata taloja laitoksia voimalaitoksia kaikkea muuta että saadaan investoinnit liikkeelle suomalainen kansantalous kasvuun jos me pelkkään byrokratiaan tuudittaudumme niin toivotan kaikille jotka sen tien valitsevat onnea menestystä ja pitkää ikää

huomiota siihen että maijala otti esiin hyvän näkökulman jonka unohdin tässä sanoa menin varmaan niin suoraan asiaan kun minuutti on niin lyhyt siis tässähän on nyt kysymys siitä mihin yhteiskunnan hupenevat resurssit käytetään onko se ohjaukseen vai onko se valvontaan tällaiseen niin kuin jälkikäteiseen tarkastukseen minun ajatukseni oli aikoinaan se että emmeköhän me käyttäisi mieluummin tämän voisiko sanoa suurennuslasityön resurssin siihen että lähdettäisiin jo heti alkuun mukaan tähän ohjausprosessiin se on minusta tässä se suuri juttu että me pystymme nyt käyttämään tätä hupenevaa resurssia siihen että alusta pitäen tulee tämä valtakunnallinen ohjaus tähän kaavavalmisteluun mukaan sille on todellista tarvetta kaikki ei ole niin paraatikunnossa tässä maailmassa kuin hoskonen antoi ymmärtää kyllä myös sitä valtakunnallista ohjausta tarvitaan mutta sen pitäisi olla siellä alkuvaiheessa ja sitten loppuvaiheessa jos tulee riitaa niin suoraan mennään oikeuteen siinä on jotain järkeä jotta tämä

arvoisa puhemies se että totesin ja tässä vastalauseessakin todetaan ministeriön käyttäneen valtaansa maltillisesti perustuu tietysti siihen että katsoo lukuja mihin ministeriö on puuttunut ja onko se puuttuminen ollut aiheellista vai aiheetonta se on kyllä ollut yli yhdeksänkymmentä prosenttisesti aiheellista ei silloin vallankäyttö turhaa ole ollut tässä vahvistusmenettelyvaiheessa

että sitä neuvontaa tulisi olla hyvin varhaisessa vaiheessa valtakunnalliselta tasolta jotta lopputulos olisi varsin hyvä mutta sitä ihmettelen että eivät riitä hallituksen itse nimeämän selvitysmiehenkään kokoamat perustelut tähän nykyisen vahvistusmenettelyn säilyttämiseen tai uudistuksen toteuttamiseksi sillä tavalla että ympäristöministeriöllä säilyisi vähintäänkin eräänlainen otto oikeus tällaisiin vaikutuksiltaan hyvin laaja alaisiin ja mahdollisesti laillisuuspuutteita sisältäviin kaavaratkaisuihin

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava tällä täsmennetään sekä selkeytetään valtion ja maakuntien liittojen välistä toimintaa kaavoituksessa ja korostetaan myös maakuntien itsehallinnollista päätöksentekoa maankäytön suunnittelussa tämän jälkeen siis maakuntaliitot vastaavat maakuntakaavojensa prosessista kokonaisuutena jatkossa maakuntaliittojen tehtävänä on myös huolehtia eri ministeriöiden ja ely keskusten kanssa käytävistä käytävistä neuvotteluista ja niiden järjestämisestä jo kaavoitusprosessin alkuvaiheessa siitä tässä äsken jotkut olivat huolissaan mutta se on jo siellä alkuvaiheessa tällä hallituksen esityksellä menettely muuttuu myös ennakoivaan ja nykyistä vuorovaikutteisempaan suuntaan samoin nyt myös voidaan parhaiten huomioida maakuntien erityistarpeita ja ja erityisolosuhteita eri puolilla suomea kyllä siellä maakunnissa tiedetään parhaiten mitä siellä maakunnissa tarvitaan

puhemies kun kuuntelee tätä keskustelua ja on lukenut tuon vasemmistoliiton ja vihreitten vastalauseen niin ei kai siitä nyt voi oikein muuta ajatella kuin että kyllä se autonomian aikainen ajatusmaailma että helsingissä hallintovirkamiehet tietävät paremmin kuin maaseudulla ja maakunnissa oppimattomat ihmiset nämä asiat tulee mieleen tämä on erittäin hyvä aivan loistava esitys hallitukselta ja erittäin selkeä lyhyt hyvä mietintö valiokunnalta olen täysin tämän takana tiedän itsekin maakuntahallituksen jäsenenä mitä se realismi on kun maakuntaa kaavoitetaan siellä on virkavastuulla toimivia hyviä viranhaltijoita siellä on virkavastuulla toimivia hyviä luottamushenkilöitä nyt kun ympäristöministeriö ei ole enää se korkein sensori näitten maakuntakaavojen kohdalla voidaan aidosti päästä siihen tilanteeseen että ympäristöministeriö neuvoo keskustelee ohjaa on tasaveroisessa vuorovaikutuksessa alueitten kanssa

esitystä ja näitä tavoitteita mitä nyt tässä lakiesityksessä on tämähän on myöskin yksi merkittävä askel maakuntaitsehallinnon suuntaan kyllä vähän ihmettelen tässä keskustelun tiimellyksessä tullutta arvostelua ja kritiikkiä kuten tässä edelläkin kuultiin maakuntaliittojen päättäjien suuntaan siellä on eri puolilta maakuntia tulevia ja hyvinkin erilaista osaamista omaavia ihmisiä päättämässä loppuvaiheessa näistä kaavoista nykyisessä tilanteessa kyllä kyllä uskon vahvasti siihen asiantuntemukseen mitä meillä eri maakuntien liittojen niin palveluksessa kuin päätöksentekijöinäkin on ihmettelen kyllä tätä alueellisten päättäjien ja asiantuntemuksen demonisointia mitä tässä nyt on on harjoitettu omassa maakunnassani keski suomessa

tässä vanhassa ympäristöministeriön vahvistusmenettelymallissa on on kohdattu tiettyjä ongelmia muun muassa eräässä vaihemaakuntakaavaprosessissa taisi olla kolmas vaihemaakuntakaava ympäristöministeriön ohjeistus poikkesi siitä lopullisesta päätöksestä jonka ympäristöministeriö teki jossakin määrin tällaiset tilanteet ovat mielestäni kyllä kohtuuttomia maakuntien maakuntien päättäjille maakuntien omille tavoitteille sen lisäksi että nämä prosessit ovat aika ajoin kestäneet aika niin kuin tässä on jo tullut esille uskon kyllä vahvasti maakuntien päättäjien osaamiseen ja ja haluun aivan kuten tässä edustaja korhonen edellä totesi erittäin erittäin hyvin sen parhaan lopputuloksen saamiseksi oman maakunnan hyväksi maankäytön maankäytön ohjauksen osalta olen kyllä olen kyllä vahvasti tukemassa tätä lakiesitystä

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva maankäyttö ja rakennuslain muutos on mielestäni erittäin hyvä ja perusteltu ja sopii hyvin tähän nykyiseen maailmanmenoon elikkä pyritään hallintoa ja päätöksentekoa hajauttamaan niiden ihmisten lähelle jotka niiden päätösten kanssa joutuvat elämään tämähän on sitä kuuluisaa euroopan unionin yleistä periaatetta sitä subsidiariteettiperiaatetta jota totta vieköön kyllä viime aikoina ei euroopan unionin päätöksenteossa ole voinut millään löytää kaikki halutaan keskittää brysseliin jopa meidän valuuttapolitiikkamme ja kaikki muu päättäminen mutta ainakin kirjoissa lukee että subsidiariteettiperiaate on voimissaan ja elossa ja sitä lämpimästi kannatan hallituksen esitys on on erittäin hyvä ja perusteltu pari perustelua ensinnäkin kun luki nuo vastalauseet mitä tähän hallituksen esitykseen liittyy niin sieltä todella niin kuin edustaja antti kurvinen aivan oivallisesti kuvasi tätä tilannetta se vanha tsaarinvallan aikainen vallankäyttö jossa helsingissä päättäjä päättää mitä jossakin ilomantsissa saa tehdä eihän se ole tätä päivää kerron teille lyhyen esimerkin kun näitä luonnonsuojelualueita suunniteltiin niin ympäristöministeriön virkamies väitti erään erään eläkkeellä olevan mummon metsän kohdalta että tämän suo on rauhoitettava koska se on avosuota ja erittäin harvinaista luontotyyppiä tosiasiassa se on ojitettu suo missä kaksisataaviisikymmentä mottia hehtaarilla oli puuta osoittaa että kyseinen suunnittelija ei ollut koskaan käynytkään sillä alueella oli piirtänyt vain kartan pöydän ääressä tätäkö me haluamme hallituksen esitys tässä mielessä kaavoituksen ja maakuntiin siirtämisestä ihmisten lähelle on hyvä erittäin hyvä kaavoituksella tänä päivänä pyritään paremminkin joissakin tapauksissa jarruttamaan rakentamista maaseudulle ja maaseutukuntiin totta kai kaupunkejakin pitää kehittää suomea pitää kehittää jokaiselle neliölle jos me me haluamme tähän maahan kasvua ja toimeentuloa ja velanmaksua meillä ei muuta vaihtoehtoa enää ole kaikki muut keinot on käytetty velanotto on käytetty kaiken maailman elvytykset on käytetty mutta ei ole kukaan vielä huomannut sitä ihan tosissaan pitäisikö tätä maata ruveta oikeasti kehittämään ja rakentamaan nimittäin kymmenien miljardien investoinnit lepäävät sen takana että joku kaavamääräys tai rakennusmääräys estää sen ihmisillä on valtavat investointihalut rakentaa tai joku muu este tulee nämä tällaiset esteethän tulee heti poistaa yksi missä pitää este poistaa on näiden maakuntakaavojen vahvistaminen siirto siirto maakuntaan on erittäin hyvä asia mutta sen lisäksi pitää muuttaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

nykyisinhän siellä lukee että yhdyskuntarakennetta eheytetään mutta sinne pitää kirjata selvällä suomen kielellä että koko suomea rakennetaan yhtä lailla olkoon se sitten utsjoki kevolla tai helsingissä tai vaasassa tai ilomantsissa joka paikkakunnalle pitää pystyä rakentamaan ja kehittämään sitä talouselämää eiväthän kuntien palvelut eikä mikään tässä maassa pysy kunnossa jos emme pysty rakentamaan ja parantamaan tätä rakasta kotimaatamme esimerkiksi biotalouden tavoitteisiin pääseminen ei onnistu ilman olennaista parantamista nykyiseen infraan ja ilman elinolosuhteiden parantamista ei tule mistään tavoitteesta mitään totta kai koko maata pitää rakentaa se on pelkästään jo maanpuolustuksen kannalta aivan välttämätöntä

pahimmillaan käy niin että yksi viranomainen valittaa toisen viranomaisen päätöksestä hallinto oikeuteen ja se makaa siellä kolme neljä vuotta se kun on ratkaistu tulee uusi valitus ja uusi valitus ja taas uusi valitus eihän tämä ole tätä päivää kun me elämme kaksituhatta lukua ja olemme nykyaikainen yhteiskunta niin pitäähän nyt uskoa siihen että ihmiset haluavat aidosti kehittää tätä maata eivätkä vain jarruttaa kaikkea se että suomi on tällä hetkellä tässä tilanteessa toki johtuu monesta ulkopuolelta tulevasta uhasta sillehän me emme mahda mitään mitä ovat tällä hetkellä venäjän pakotteet sun muut mutta aika pitkälti johtuu siitä että me olemme tehneet investoinnit ja rakentamisen tässä maassa kannattamattomaksi jopa mahdottomaksi elikkä tämä hallituksen esitys on ensimmäinen askel siihen suuntaan millä hallituksen pitää jatkaa määrätietoisesti seuraava askel valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden muuttaminen koko maan huomioiviksi arvoisa puhemies missään nimessä en sano sitä enkä tule kannattamaan ikinä sitä että kysymys että kysymys olisi vain yhden alueen kehittämisestä siinä pitää huomioida koko maa olkoon se äsken mainittu utsjoki kevo tai helsinki molempia pitää pystyä kehittämään ei niin että joku ilomantsi tai utsjoki kevo menestyy

arvoisa puhemies tämä todella hyvä olen ympäristövaliokunnassa saanut kuunnella asiantuntijoita puhumassa tästä asiasta ja ja käsitykseni lain tärkeydestä ja ja tarpeellisuudesta on ehdottomasti koko ajan vain vahvistunut eteenpäin ensinnäkin tämä on todellakin ensimmäinen kunnollinen askel siinä miten näitä asioita on järkevä jakaa muualla kuin täällä pääkaupunkiseudulla tehtäväksi ja toiseksi meillä valtionhallinnossa pyritään tällä hetkellä aivan liikaa keskittämään asioitten hoitamista kyllä meillä maakunnissakin asioita pystytään hoitamaan ja varmasti me haluamme tehdä sillä tavalla että alueet pysyvät oikein elävinä ja pystytään huomennakin toimimaan tämä on todellista byrokratian purkamista tässä puretaan turhaa päällekkäistä byrokratiaa kun monessa eri paikassa tehdään sama työ moneen kertaan keskitymme siihen että työt tehdään yhdessä paikassa kunnolla kerralla

nyt sitten tämä ohjaaminen ja neuvonta olen todella iloinen siitä että ympäristöministeriö saa nytten keskittyä todellakin ohjaamaan ja neuvomaan tätä koko toimintaa

resurssit vähenevät koko ajan eikä siellä todellisuudessa kovin monta sellaista henkilöä ole joka näihin asioihin on pystynyt keskittymään oliko niitä kaksi vai kolme viisi vai kymmenen siitä meille ei oikeastaan tullut selvyyttä montako niitä henkilöitä oli mutta oli miten oli nämä

ja vähennetään päällekkäistä työtä tuossa aikaisemmin oli puhetta keskustelun aikana otto oikeudesta pitäisikö ympäristöministeriöllä säilyä otto oikeus tässä asiassa ei missään nimessä sillä jos ympäristöministeriöllä pysyisi otto oikeus tässä asiassa sehän tarkoittaisi että ympäristöministeriö olisi jatkossakin sitoutunut ja sidottu se ei pystyisi avoimesti neuvomaan ja ohjaamaan tätä koko toimintaa olen todella tyytyväinen siitä että otto oikeusasiaa ei laitettu sinne esityksen matkaan ympäristöministeriö on monelta osin tuolla maakunnissa hieman epäluottamuksen kohteena ei välttämättä aina luoteta siihen mitä sieltä ja pelätään sen toimintaa minusta on todella hyvä että tämä esitys auttaa ihmisiä sillä tavalla että alueillakin yhä enemmän voitaisiin luottaa ympäristöministeriöön tämä esitys todellakin kasvattaa luottamusta tai ainakin mahdollisuutta luottamuksen kasvamiseen tehtäisiin tätä asiaa sillä tavalla eteenpäin todellakin toivon että ympäristöministeriö jatkossa kokisi yhä enemmän sillä tavalla että he ovat lähempänä maakuntia ja että tehdään töitä yhdessä kasvatetaan se luottamus ja yhteistyösuhde yhdessä

sitten näistä valitusasioista tämähän tulee lisäämään hallinto oikeuksien työmäärää jonkun verran ja sitä ei ole huomioitu tässä taloudellisessa tilanteessa tarpeeksi hallinto oikeudethan käsittelevät tällä hetkellä muutenkin paljon näitä kaavavalitusasioita ja uskon ja toivon että tästä kokonaisuudesta päästään kuitenkin eteenpäin koska hallinto oikeuksilla on kuitenkin niin paljon kokemusta kyseisten alueitten kaavojen valitusasioiden hoitamisessa viimeisenä valitusasteena on kuitenkin korkein hallinto oikeus ja sen roolia tämä ei tule ainakaan kovin paljon muuttamaan uskoisin että saattaa olla että jopa valitukset sinne tulevat jopa vähenemään koska asiat käsitellään sitten hallinto oikeudessa jo aikaisemmin sitten näistä valitusasioista sen verran että vaikka ympäristöministeriölle ei tule otto oikeutta niin onhan sillä kuitenkin normaali viranomaisen valitusoikeus he pystyvät tarvittaessa valittamaan jos he näkevät että siellä selviä virheitä on olemassa sitten menen meidän maakuntaan tuonne lappiin itä lappiin meillä on siellä työn alla tällä hetkellä erittäin paljon julkisuudessakin esillä ollut rovaniemen ja itä lapin maakuntakaava ja se mikä siitä tekee julkisen ja paljon puhutun on tämä perinteinen vuotos keskustelu tai niin kuin nyt pitäisi puhua kemihaaran tulvasuojelualtaasta tai mistä sitten puhutaankin miten siinä nyt sitten käy meillä valitusoikeudelle ja ja hoitamiselle kun aikoinaan korkein hallinto oikeus on tehnyt asiasta jo kielteisen ratkaisun ja päätöksen minä en koe että millään tavalla meidän sen alueen ihmisten valitusmahdollisuus tai asian käsittely heikkenee todennäköistä on että tästä samaisesta kemihaaran altaasta tullaan vielä uudestaan käymään korkeimman hallinto oikeuden käsittely elikkä uskon ja toivon että tämä lakiasia kokonaisuudessaan auttaa meitä kaikkia asioiden paremmassa hoitamisessa

minä olen kanssa sitä mieltä että tämä hallituksen esitys on hyvä esitys tässä edustaja hoskonen piti hyvän peruspuheen jossa oli paljon sellaisia asioita jotka selventävät tätä tilannetta tämä ministeriön ohjaava rooli on erittäin tärkeä mutta sitten se päätösvalta siellä maakuntaliitossa on ratkaisuna äärettömän tärkeä minä en toista niitä juttuja mitä muut puhujat tässä ovat jo ansiokkaasti tästä asiasta kertoneet mutta kun puhuttiin tästä osaamisesta onko sitä ministeriössä enemmän kuin maakunnissa minä luulen että tämä ammatillinen osaaminen on yhtä lailla siellä maakunnissa kuin mutta se osaaminen joka liittyy alueeseen ja tämäntyyppisiin asioihin löytyy kyllä enemmän sitten sieltä maakunnista kun maakunnilla on valtaa tehdä oma kehitysstrategia esimerkiksi niin täytyy olla myöskin valta toteuttaa sitä kehitysstrategiaa ja siihen liittyy aika olennaisena osana

myöskin tämä kaavoitusvalta on niissä samoissa käsissä joissa tehdään näitä kehitysstrategioita ja olennainen osa nimenomaan näiden strategioitten toteuttamisesta tämä on minun mielestäni kaikista merkityksellisin merkityksellisin asia sitten tähän edustaja loppupuoleen siitä mikä liittyi näihin mahdollisiin energiaratkaisuihin ja vesivoiman käyttöön ja siihen liittyvään allasrakentamiseen tältäkin osin pidän erittäin hyvänä asiana sitä että jos niin käy että tämäntyyppistä kaavoittamista tehdään niin se päätösvalta on nimenomaan siellä maakunnissa eikä ympäristöministeriössä

arvoisa rouva puhemies olen itsekin maakuntahallituksen jäsen pohjois pohjanmaalla ja minusta tässä on hirvittävän hienosti sanottu heti alussa perusteluissa että korostaa maakunnan liittojen itsehallinnollista roolia nimenomaan niin että se asiantuntemus siellä alueella saa nousta näkyviin no minä en usko myöskään että maakuntahallitukset ja maakuntaliitot olisivat tarkoitan siis että olisivat tahallaan tekemässä laittomuuksia tai yllyttämässä ketään ylilyönteihin enkä ole kyllä kuullut tuolla omassa maakuntahallituksessa esimerkiksi vasemmistoliiton tai sosialidemokraattien erityisesti tätä esitystä kritisoineen toki on sanottava että sosialidemokraattien lausumaehdotus on sinänsä aivan kelpo ison muutoksen vaikutuksia on seurattava no vihreät eivät vaalituloksellaan pohjois pohjanmaan maakuntahallitukseen yltäneetkään sitten haluan taas kerran todeta salikeskusteluun viitaten että eihän tässä olla yhtään myöskään ympäristölakeja luonnonsuojelulakeja ilmastolakia purkamassa muuttamassa ja tässä uudessakin tilanteessa säilyy valitusoikeus mihin valiokunta on myös kiinnittänyt aivan oikein huomiota palaan tämän viikon maanantaihin jolloin pohjois pohjanmaan liitossa käsittelimme liiton talous ja toimintasuunnitelmaa ja maakuntakaavoituksen vaihetta ja kyllä minun on todettava ilokseni että se oli mielestäni oman maakuntani näköinen uskon että sieltä meidän kaikkien maakunnista juuri nousee sitä sitä näkemystä miten elinvoimaa kehittää miten elinkeinoelämää kehittää aivan kuten tässä edustaja hoskonen viittasi tällä hetkellä elämme tilanteessa jossa jokainen uusi työpaikka on kullanarvoinen ne eivät välttämättä ole niitä suurten volyymien työpaikkoja mutta ne paikalliset työpaikat eivät ainakaan kiinaan karkaa kovin helposti

tässä on nyt viimeksi käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja ja myös minä haluan puolustaa maakuntien suomea tässä uudistuksessa annetaan se päätösvalta sinne maakuntiin maakuntien liitoille myöhemmässä vaiheessa maakuntien valtuustoille heille annetaan mahdollisuus päättää asiasta joka todellakin koskee sen oman maakunnan tulevaisuutta en oikein ymmärrä sitä että täällä puolustetaan sitä ajatusta että viime kädessä täällä helsingissä valtionhallinnon ympäristöministeriön tulisi nämä kaavat vahvistaa eikö se ole hyvä että siellä kuntien tai jatkossa suoraan kansalaisten valitsemat elimet

paljon kiivaammin kuin muut puolueet vihreät esimerkiksi näissä kansalaisaloiteasioissa ovat korostaneet omaa merkitystään kun tässä nyt sitten annetaan tulevaisuudessa kansalaisten suoraan valitsemille elimille päätösvalta oman maakunnan maakuntakaavassa niin täällä vihreät esittävätkin että se päätösvalta ei kuulukaan sinne vaan se kuuluu helsingissä oleville virkamiehille totta kai on selvää että tätä kaavoitusta sääntelevät ja rajaavat ne lait lait jotka me me olemme täällä eduskunnassa säätäneet ja normaali laillinen valitustie on käytettävissä niille jotka kokevat että lakia on rikottu tässä kaavoituksen yhteydessä lopuksi on pakko korjata edustaja kurvisen täällä ilmaisema käsitys siitä että tämä on hallituksen ensimmäinen kunnon askel byrokratian purkamisessa kyllä se kauppojen liikeaikalain kumoamisesitys oli se ensimmäinen askel

puhemies kaavoitushan on erittäin tärkeä prosessi siinä on isot taloudelliset ympäristölliset ja yhteisölliset arvot kyseessä ja on tietysti äärimmäisen tärkeätä että nämä kaikki otetaan huomioon ja nämä prosessit ovat avoimet

hämmästynyt ja ja ehkä hieman myöskin ihmettelen sitä että että oletetaanko täällä että tämä uusi tilanne mahdollistaisi sen että että vuotoksen allas voitaisiin sitten maakuntakaavan päätöksellä rakentaa kyllä kai valtakunnalliset valtakunnalliset tavoitteet kuitenkin kuitenkin otetaan huomioon ja ja myöskin korkeimman hallinto oikeuden päätökset mutta haluan todellakin korostaa sitä että että samanaikaisesti kun vahvistusmenettelystä luovutaan ei ei voida lähteä siitä että myös valitusmenettelyjä rajataan no sitä ei tässä esityksessä ole mutta mutta hallitusohjelmassa on se että näitä valitusprosesseja tullaan rajoittamaan tämä sosialidemokraattien vastalause lähtee juuri näistä asioista että että harkitsemme tulevaisuudessa niitä asioita jotka voivat tätä tätä avoimuutta ja oikeusturvaa heikentää jos niitä ei oteta huomioon

puhemies edustaja myller äskeisessä puheenvuorossa taisi todeta suurin piirtein niin että on hyvä että tämän prosessin myötä alueilla otettaisiin valtakunnalliset intressit huomioon jos kuuntelin oikein tätä pitää ajatella myös toisinpäin toivottavasti valtakunnan tasolla otetaan myös alueitten intressit huomioon edustaja hoskonen varmaan yhdessä tämän päivän parhaimmista puheenvuoroistaan tämän päivän parhaista puheenvuoroistaan kiinnitti huomiota tähän valtakunnalliseen alueittenkäytön suunnitelmaan ja totesi että että näissä vateissa pitäisi ottaa huomioon koko maan olosuhteet siihen mielipiteeseen on todella syytä syytä yhtyä eli toivottavasti jatkossa uudistettavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioivat entistä paremmin alueitten erilaisuudet ja toivottavasti ne tulevat ohjaamaan myös suunnittelua entistä paremmin paikallisiin lähtökohtiin perustuviksi

ei täällä salissa kukaan ole kyllä esittänyt että maakunnilta otettaisiin kaavoitusvaltaa tai muutakaan valtaa pois tai ettei maakunnissa olisi osaamista kaavoituksessa varmasti on ja kyllä on

jossa ympäristöministeriö vahvistaa kaavat pidetään varsin toimivana ja hyvänä kuten jo aikaisemmin totesin kahdeksankymmentä prosenttia maakuntien kaavoittajista säilyttäisi nykyisen menettelyn ennallaan maakunnissahan ajetaan tietysti pääsääntöisesti maakunnan parasta se on kiistatonta kiistatonta on sekin että silloin tällöin tapahtuu kuitenkin tästä huolimatta niin että maakunnan omat tavoitteet ovat sellaisia että kaavoituksessa saattaa unohtua valtakunnallinen aspekti ja vaikutuksiltaan laajaan kaavoitukseen tulee ehkä tällöin hyväksyttyä sellaistakin mikä ei laillisuustarkastelua kestä täällä on nyt kuultu hyvä esimerkki siitä rovaniemen ja itä lapin maakuntakaava johon ollaan jälleen lisäämässä vuotoksen allasta vaikka kyseinen hanke on korkeinta hallinto oikeutta myöten jo todettu toteutuskelvottomaksi on se kumma että tätä ei ole kaavoituksessa osattu ennakoida kyllä totean yhdyn niihin puheenvuoroihin jotka ovat puoltaneet sitä että että ympäristöministeriön pitäisi lisätä neuvontaa maakuntakaavoituksessa ja tässä on yksi esimerkki siitä se on aivan kannatettava ja hyvä esitys

edustaja halmeenpää taisi mainita minunkin täällä läsnä ollessani jo kolmannen kerran sen että maakunnissa käytännöllisesti katsoen ei osata osata kaavoittaa puhui laittomuuksista ja ja tästä että valtakunnan intressit unohtuvat minä en itse asiassa ihan nyt tarkkaan ottaen ymmärrä sitä ovatko alueen ja valtakunnan intressit jotenkin vastakkaisia tai edes ristiriitaisia millään tavalla aika vaikea nähdä sitä alueitten kehittäminen on yhtä kuin valtakunnan kehittäminen tästä asiantuntevuudesta vielä niin kuin äsken sanoin se ammatillinen asiantuntemus löytyy ihan varmasti molemmilta tahoilta niin ympäristöministeriöstä kuin sitten tuolta maakuntaliitoistakin mutta ympäristöministeriöstä ei välttämättä löydy sitä paikallista tuntemusta niin hyvin tai niitä kehityssuunnitelmia mitkä maakunnassa on tehty

tuntemus ei ole ministeriössä varmaankaan ihan niin hyvä mutta oikeastaan sanoisin näin että maakuntaliitossa joissain tilanteissa varmasti on koettu voimattomuutta ei niinkään pelkoa tai mitä näitä sanoja aikaisemmin käytettiin siellä on vain voimattomuutta toteuttaa niitä maakunnallisia kehityshankkeita kun se päätösvalta ei ole omissa käsissä vaan ministeriössä mitä tulee tähän allasrakentamiseen niin sehän vaatii monia eri päätöksiä kuin kaavoitukseen liittyviä päätöksiä aivan niin kuin edustaja myller sanoi se vaatii tosiaankin paljon muutakin päätöksentekoa mutta sitten loppupelissä kyllä minun mielestäni se on tärkein juttu että sitten kun kaikki muut päätökset on tehty esimerkiksi jos olisi tehty positiivinen päätös jonkun allasrakentamisen vuoksi ja tullaan siihen tilanteeseen että tämä on enää kaavoituksesta kiinni

on hyvä erottaa mikä on kenenkin tehtävä maakuntien tehtävä on ajaa maakunnan etua ja kehityshankkeita ja huolehtia kaavoituksesta ympäristöministeriön tehtävä tässä kyseessä olevassa asiassa on laillisuusvalvonta ja senhän ympäristöministeriö on tehnyt oikein ja tehokkaasti kun katsoo mihin ympäristöministeriö on kaavoituksellisissa asioissa näissä olosuhteissa puuttunut ja miten hyvin ne muutokset ovat korkeimmassa hallinto oikeudessa pysyneet niin eihän siellä paljon ole huteja tullut

arvoisa rouva puhemies itse asiassa nykyisessä laissa kaksoisrooli sekä ohjaavana että myös päättävänä viranomaisena on ollut hieman ongelmallinen ja se on ehkä myös haitannut eri viranomaisten yhteistyötä nyt tämä hallituksen esitys selkeyttää ympäristöministeriön roolia kaavoituksen ohjaamisessa parantaa parantaa viranomaistyötä ja luo luo myös edellytyksiä hyvälle ja laadukkaalle kaavoitukselle

puhemies ei tässä missään tapauksessa ollut nyt kysymys siitä että lähdettäisiin rakentamaan jotain jotain altaita vesivoimalle ei ollenkaan siitä kysymys vaan se oli esimerkki siitä

missä se lopullinen päätöksenteko on semmoisessa tilanteessa itse asiassa kun edustaja halmeenpää ei kannata allasrakentamista yhtä lailla minäkin voin sanoa että en kannata allasrakentamista tai sitten toisaalta kannatan mutta se ei ole olennainen osa tässä tarkennan vielä sitä että jos kaikki päätöksenteko mikä tämmöiseen allasrakentamiseen liittyy se prosessointi ja kaikki muu olisi valmiina ja se viimeinen päätöksenteko niin minun mielestäni se vain on reilumpaa että se on siellä paikallistasolla kuin jossakin ministeriössä helsingissä mitä tulee tähän laillisuusvalvontaan niin

meni keskustelu tähän kemiran altaaseen joka sattuu olemaan siellä minun kotikuntani alueella se on muuten ollut vuodesta kuusikymmentäseitsemän asti keskusteluissa neljäkymmentäkahdeksan vuotta aikaa kun siellä on alettu keskustelemaan tästä altaasta ja siitä on riidelty sillä alueella ihan nokko mutta no jatketaan sitä tappelua itse toivon että tämän kaavan valmistelussa mikä meillä siellä on meneillään voitaisiin keskittyä enemmän muitten asioiden tekemiseen ja toimintaan koska me kaikki tiedämme sen että päätettiin siitä nytten maakuntatasolla mitä tahansa niin siitä valitetaan hallinto oikeuteen korkeimpaan hallinto oikeuteen korkein hallinto oikeus tulee tekemään siitä ratkaisunsa miten päin sitten ratkaiseepi toivottavasti sen mukaan mitä jo aikaisemmin on korkein hallinto oikeus asiasta ratkaissut

arvoisa rouva puhemies ei kai maakuntien edun ajamisessa ole tarkoitus pyrkiä mihinkään laittomuuksiin tai ylilyönteihin siellä on edelleen noudatettava lakeja eli ei kai ympäristöministeriön roolin ole tarkoitus olla tuomioistuimena ja niin kuin todettu on kaavoitusta ohjaavia lakeja ja normeja ei olla purkamassa vaan tätä vahvistusmenettelyä vaikka nykymenettelyä kyllä asiantuntijalausunnoissa on on pidetty hyvänä niin en minä kyllä mitään erityistä suurta myllytystä vastustusta tälle tälle laille kuitenkaan ole kuullut enkä myöskään omalta maakuntahallituspaikaltani kuullut mitään erityistä erityistä vastustusta ja keskustelua minä ymmärrän kyllä tämän vuotos kummituksen ja ja sen sen keskustelun siihen liittyvä toinen mörkö on tietysti kollaja ja ne ovat samassa samassa paketissa mutta ei siitä nyt sen pitemmästi ei kannata tänä iltana varmasti ruveta vesirakentamista lisäämään mutta vielä tähän neuvontaan kuten on myös todettu tuossa valiokunnan kannanotossa ympäristöministeriö tuntee maakuntakaavoituksen ja varmasti sen neuvoa antava rooli säilyy säilyy jatkossakin ja vielä kerran todetaan että valitusoikeushan tästä tästä säilyy eli oikeusturvaa voidaan sitten hakea sitä kautta

puheenjohtaja tämä laki on nyt menossa siihen suuntaan mitä me toivomme ja nyt sitten mietimme seuraavia lakeja mitä tulee tähän maankäyttö ja rakennuslakiin toivon että me voisimme samalla tavalla viedä myöskin muita rakentamiseen liittyviä lainsäädäntöjä eteenpäin elikkä tämähän tulee johtamaan siihen että seuraavaksi me tulemme käsittelemään täällä sitä millä tavalla me tulemme auttamaan näitä

ettei niitä tarvitse edes ely keskuksissa alkaa käsittelemään niin tämä kokonaisuudessaan on nytten oikea suunta tässä kuviossa ja teemme töitä täysillä sen eteen että katsomme millä tavalla muitakin toimintoja voidaan yhä enemmän ja enemmän viedä lähemmäs ihmisiä

rouva puhemies mitä tulee tähän keskusteluun yleensä niin totean vain sen että kun täällä tuntuu olevan edelleen sitä henkeä että halutaan maakuntien kehittämistä ja rakentamista jarruttaa niin muistakaa hyvät edustajakollegat se että joka ainoasta rakennuksesta mikä tähän maahan lähtee nousemaan jos on vaikka miljoonan euron kustannusarvio tulee valtiolle

jo valjastettu käytetään sitä vesivoimaa jos semmoinen ratkaisu tehdään vuotos ja kollaja ovat järkeviä hankkeita koska nehän nehän ovat valjastettuja vesistöjä tietenkään sitä megawattimäärää mikä siellä uinuu ja on edelleen tulvahaittana en ole tässä esittämässä mutta se on hyvä ajatus sitä pitää viedä eteenpäin mutta arvoisat kollegat arvoisa puhemies juttu on nimittäin niin että jos me joka asiaa vastustamme jos joka asiaa jarrutetaan niin ankarasti vesivoimarakentamista ydinvoimarakentamista talojen rakentamista maakuntien kehittämistä sanokaa minulle en jaksa ymmärtää pohjois karjalan maakuntakaavatyöryhmän puheita mitä te oikeasti haluatte

kuvitellaanko jossakin täällä hallintopalatseissa että pitää panna kontti selkään ja ruveta syömään kuivattuja särkiä tuolla järven rannalla ei hyvät ystävät sillä keinoin tämä homma pelaa velkaa on sata miljoonaa ja täällä ja täällä ajatellaan ehkä niin että miten me saisimme vielä tuon hankkeen estettyä koettakaa nyt hyvät ystävät tulla sille kannalle että rakennetaan tätä maata tässä maassa on valtava määrä halua rakentaa isänmaata paremmaksi liittykää tähän joukkoon minä väitän että se on yksi kannattavimpia projekteja mitä tällä vuosituhannella tulee olemaan meillä on vielä aikaa tehdä se vapaaehtoisesti muutaman vuoden päästä siihen on on pakko

arvoisa rouva puhemies tässä ollaan käyty hyvää keskustelua tästä maakuntakaavoituksesta ja sen tulevaisuudesta on hyvä että hyvä että maakuntakaavojen vahvistaminen siirtyy sinne maakunnille kyllä kyllä siellä maakuntien päättäjät ja maakunnat itse pystyvät päättämään miten alueita halutaan kehittää siellä ne tarpeet ovat ja tiedetään parhaiten ja kyllä tämä viranomaisten vuorovaikutus säilyy edelleen tässä uskon sen kyllä maakuntapäättäjät ja maakuntaliitot näin myös haluavat tulevaisuudessa sitten ihan lopuksi haluan sanoa sen että täällä on muutamassa puheenvuorossa nostettu esille myöskin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet olen kyllä samaa mieltä siitä edustaja hoskosen kanssa että niiden tulee myöskin huomioida suomen eri alueiden erilaiset olosuhteet ja erityistarpeet ja ne myöskin tulevat vaikuttamaan näihin maakuntakaavoihin ja kyllä maakuntaliitot ottavat ne myöskin asiallisesti huomioon

arvoisa puhemies ehkä hiukan kevennyksenäkin tähän keskustelun loppupuolelle sain juuri sähköpostin jossa kysytään minkä vuoksi eduskunnassa ei koskaan puhuta petopolitiikasta minä nyt sanoisin sillä tavalla tämän lakiesityksen käsittelyn yhteydessä että tämä käsillä oleva laki ei todellakaan ole mikään susi mutta mitä susiin tulee niin olen kyllä sitä mieltä että niitä on tällä hetkellä suomessa aivan liikaa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

rouva puhemies esittelen siis tämän valiokunnan mietinnön koskien hallituksen esitystä jossa ehdotetaan muutettavaksi ely keskuksista annettua lakia siten että ely keskusten ja te toimistojen kehittämis ja hallintokeskus päättäisi ely keskusten myöntämän valtionavustuksen maksamista ja takaisinperintää koskevista asioista samalla valvoen ely keskusten lisäksi valtionavustusten käyttöä tästä käytetään siis nimitystä keha keskus tälle ehdotetaan siirrettäväksi maa ja metsätalousministeriön ympäristöministeriön ja liikenne ja viestintäministeriön hallin nonalan valtionavustusten maksamista ja koskevia tehtäviä tämä keha keskus kehittämis ja hallinnointikeskus siis on perustettu ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaviisitoista voimaan tulleella lainmuutoksella ja se toimii ely keskusten ja te toimistojen virastoverkostoon ja niiden kanssa samaan kirjanpitoyksikköön kuuluvana palvelukeskustyyppisenä virastona asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että tätä uudistusta on pidetty aivan toimivana ratkaisuna tälle keha keskukselle on siis siirretty näitä henkilöstöhallintotehtäviä taloustehtäviä koulutuskeskus salmian tehtävät te hallinnon tukien ja maksamista koskevia tehtäviä työnantajatehtäviä ja eräitä muita tehtäviä nyt siis tätä hyvää toimintaa käyntiin lähtenyttä toimintaa on lainmuutoksella tarkoitus jatkaa hallinnollisia hallinnollisia tehtäviä kokoamalla ja nämä edellä luetellut ministeriöt sitten tähän tulevat ja ja hoidetaan valtionavustusten maksatusta no sitten lisäksi tähän liitetään siviilipalveluskeskuksen tehtävät hallinnollisesti siten siirtyvät kaakkois suomen ely keskukselta keha keskukseen ja tästä kuultiin tietysti asianmukaisesti myös siviilipalvelukeskusta joka fyysisesti sijaitsee lapinlahdella näin tehtäväsiirtojen myötä tässäkin tapauksessa voimavaroja on mahdollista ja tarkoitus suunnata entistä tehokkaammin ydintehtäviin hallintovaliokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja tähän sitten liittyy muutamia muutosehdotuksia koskien esimerkiksi rakennusperinnön suojelemista sinne on lisätty avustuksia myöntävä viranomainen museovirasto ja sitten muutamia teknisluontoisia muutoksia tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies näistä valtion eri toimintojen keskittämishankkeista on on tässä vuosien varrella monenlaisiakin kokemuksia mutta nyt on pakko sanoa että vaikka moniin keskittämishankkeisiin aika kriittisesti suhtaudun niin tämän lain tavoite keskittää näitä ely keskusten tiettyjä tehtäviä keha keskukselle on varmasti monella tavalla järkevä hanke tuo keha keskuksen tehokkuus on on monella tavalla ainakin itseeni tehnyt tehnyt vaikutuksen

olen ymmärtänyt tuo keha muun muassa kykenee tuottamaan sen järjestelmissä olevat palvelut tällä hetkellä noin neljänneksen pienemmällä henkilöstöllä kuin esimerkiksi vuonna kaksituhattakolmetoista on on valtakunnassa tapahtunut keha keskus on on monella tavalla pystynyt tuottamaan tuottamaan tehokkuutta pystyy järjestämään tuottamaan palvelut hyvin ja tehokkaasti eli niillä täsmennyksillä mitä hallintovaliokunta on tähän lakiesitykseen tehnyt tämä lakiesitys näyttää erinomaisen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kymmenen

päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vankiterveydenhuollon yksiköstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tähän on saatu lakivaliokunnan lausunto ja kuultu asiantuntijat ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on yksimielinen tässä esityksessähän esitetään että vankien terveydenhuollon järjestäminen siirrettäisiin oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali ja terveysministeriön alalle ja ja siellä sitten thln tulosohjaukseen näin ollen tällä esityksellä pyritään saamaan vankien asiat sosiaali ja terveydenhuollon osalta samaan tilaan kuin yleisesti ihmisten asiat on on hoidettu yhteiskunnassa eli tämmöinen normaaliusperiaate on tässä lähtökohtana tämän muutoksen tavoitteena on myös toteuttaa vakiintuneena pidettyä vankeinhoidon kansainvälisoikeudellista periaatetta jonka mukaan vankilan terveydenhuoltohenkilökunnan ei tulisi osallistua minkäänlaisiin valvonnan ja järjestyksen ylläpidon

on paljon päihdeongelmia mielenterveyshäiriöitä tartuntatauteja ja valiokunta mietinnössään myös totesi että näistä syistä valiokunta pitää tärkeänä sitä että tämä uudistus voi mahdollistaa ja edesauttaa sitä että vankien terveydentilan ennalta ehkäisevään työhön voidaan panostaa ja ja myös että terveydenhoito on asiallisesti hoidettu valiokunta myös korosti sitä että on tärkeää että että hallinnollisesti ollaan samalla sosiaali ja terveydenhuollon hallinnonalalla ja erityisesti tämä liittyy myös siihen vaiheeseen kun vankilasta kotiudutaan siirtymävaiheessa on myös tärkeää että sitten sitten palvelut jatkuvat jatkuvat katkeamattomina ja ja voidaan myös myös varmistaa sitten siellä siviilissä selviytyminen ja sosiaali ja terveydenhuollon asioiden asianmukainen hoito eli näin ollen valiokunta pitää tätä hallinnonalan siirtoa tärkeänä ja hyvänä asiana sitä että vankiterveydenhuolto liittyy nyt sitten kiinteämmäksi osaksi yleistä yleistä terveydenhuoltoa tässä lakivaliokunnan lausunnossa oli muutamia asioita joita joita haluttiin tässä laissa täsmennettäväksi täsmennykset liittyvät terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilasrekisterimerkintöjä samoin kuin eri hallinnonalan toimijoiden välistä tiedonkulkua koskeviin säädöksiin ja niihin tuolla pykälissä on sitten muutosesitykset sosiaali ja terveysvaliokunta ehdottaa että nämä muutokset nyt sitten lakiin sisällytetään

lakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota myös tämän järjestelmän uudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin thln toiminnan järjestäminen aiheuttaa tämän esityksen mukaan euron pysyvän vuosittaisen lisäkustannuksen lisäksi tästä aiheutuu myös valviralle seitsemänkymmenentuhannen euron ja aluehallintovirastolle sadanviidenkymmenentuhannen euron lisävoimavaratarve näiden uudistusten valmisteluun jo aiemmin kohdistetun määrärahan lisäksi näin ollen sosiaali ja terveysvaliokunta piti tärkeänä ettei tämä hallinnonalan siirto aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia ja että sitten tämän siirron vaikutuksia ja toimivuutta myös huolellisesti seurataan valiokunnan yksityiskohtaisissa perusteluissa sitten todetaan nämä muutokset näihin lakipykäliin ensimmäisessä laissa viidenteen pykälään tulee tulee siis muutos eli rikosseuraamuslaitoksen palvelukseen terveydenhuollon ammattihenkilöitä joilla on muiden tehtävien ohella potilaan hoitoon liittyviä tehtäviä ja koska rikosseuraamuslaitoksella ei ei jatkossa enää ole omaa potilasrekisteriä valiokunta ehdottaa tuota toisen momentin täydentämistä siten että nämä ammattihenkilöt tallettavat potilaan hoitoon liittyvät tiedot vankiterveydenhuollon potilasrekisteriin sitten tuli siis uusi kuudestoista pykälä

se koskee ilmoitusta rikosseuraamuslaitoksen yksikölle valiokunta ehdottaa lakivaliokunnan lakivaliokunnan lausunnon mukaisesti säännöstä vankiterveydenhuollon yksikön mahdollisuudesta ilmoittaa rikosseuraamuslaitokselle kun on syytä epäillä vangin aiheuttavan vaaraa laitoksen järjestykselle tai turvallisuudelle taikka vangin tai muiden henkilöiden turvallisuudelle

arvoisa rouva puhemies

vankien itsetunnon vahvistaminen rikosseuraamusviraston resurssit ovat tällä hetkellä niin minimaaliset että vankeuslain mukaista kuntouttavaa työtä ja erittäin haasteellista toteuttaa valtion säästöt näkyvät esimerkiksi vankiloiden päihdeohjelmissa siten että muun muassa hoito ohjelmia on lopetettu vankiloissa kokonaan viimeksi kiskon yhteisöhoito yhteisöhoito keravan vankilassa vankiloiden kiinteistöhuoltoja on ulkoistettu jolloin vangeilta katoaa työpaikkoja ulkotöistä myös vankilapappien resurssit ovat uhattuina suuri osa rikoksentekijöistä on päihdeongelmaisia ja siksi päihdekuntoutuksella on keskeinen merkitys sekä vankilassaoloaikana että vapautusvaiheessa päihdekuntoutusohjelmien kehittäminen ei ole enää ollut vankeinhoidon keskiössä samoin kuin vuosituhannen vaihteessa pitäisi muistaa että vankeinhoitolaitokset ovat suurimpia päihdekuntoutuslaitoksia ja vankilaan päädyttäessä päihdekuntoutus on vangille mahdollisuus jopa uuteen elämään koska vankilaympäristö on lähtökohtaisesti päihteetön päihdekuntoutusohjelmissa voi syntyä vankien ja ohjaajien välistä luottamusta lisääviä käytäntöjä jotka edistävät vankien henkilökohtaista tukemista ja vapautumisen valmistelua päihdeohjelmat voivat parhaimmillaan toimia siltana vankilan ja kunnallisten toimijoiden välillä ja keinona rakentaa jatkumoita esimerkiksi valvotun koevapauden ajaksi olisi kaikkien edun mukaista että vangit saisivat riittävää kuntoutusta oikeaan aikaan kuten edellä mainitsin vankeusaika on parasta mahdollista aikaa hoitaa päihdeongelmia riittävät päihdepalvelut ja ennalta ehkäisevä työ vähentävät myös vankilaan uudelleen joutuneiden määrää yksikin kuntoutunut päihdeongelmainen rikoksenuusija on melkoinen säästö yhteiskunnalle kun yksi vanki maksaa yhteiskunnalle noin kaksisataa euroa vuorokaudessa ja seitsemänkymmentäkolmetuhatta euroa vuodessa voidaan kuntouttavalla toiminnalla säästää vuosittain merkittäviä summia monessa vankilassa pystyy harjoittamaan fyysistä kuntoa mutta henkisen kuntoutuksen tilanne on huonompi rahaa ei ole niin sanottuun pehmeään kuntoutukseen kuten esimerkiksi teatteriin ja musiikkiterapiaan tähän olisi mielestäni panostettava sikäli kuin vain resurssit ja rahoitus antavat myöten vankia koskevat päätökset tehdään joka tapauksessa lähtökohtaisesti vankeuslain ja tutkintavankeuslain nojalla vaikka vanki olisikin terveydenhuollon yksikössä vangin ei siis tässä suhteessa muutu kun hänet on sijoitettu terveydenhuollon yksikköön ainoastaan terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa vankiin sovelletaan edellä mainittuja yleiseen terveydenhoitoon liittyviä lakeja muun muassa potilaslakia sijoittamisesta rikosseuraamuslaitoksen sairaalayksikköön ja sieltä poistamisesta päättää rikosseuraamuslaitoksen sairaalayksikön toiminnasta vastaava ylilääkäri toivon että tämä lakiuudistus parantaa esimerkiksi juuan vankilassa vankien sairaanhoitajalle pääsyä tällä hetkellä sairaanhoitaja käy vankilassa vain kerran viikossa ja hänen palveluaan on saatavissa peräti viisi tuntia mielestäni se on täysin riittämätöntä kun huomioidaan monen vangin varsin huono kunto arvoisa rouva puhemies pidän hallituksen esitystä erittäin tarpeellisena

arvoisa rouva puhemies

meidän mietintöömme tämä vankiterveydenhuollon siirtäminen oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle tukee vankien hoitoketjujen katkeamattomuutta vangin siirtyessä kunnallisen sosiaali ja terveydenhuollon piiriin sekä myös mahdollisuutta kansanterveystyön ja tartuntatautien vastustamistyön tehokkaampaan toteuttamiseen erityisen riskin omaavan väestönosan kohdalla vankien näkökulmasta taas tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta vankilan ja ympäröivän yhteiskunnan välillä ja vähentää pidemmällä tähtäimellä vankien ja muun väestön terveyseroja kuten tämän esityksen perusteluissa todetaan voi hyvin toimiva vankiterveydenhuolto tarjota mahdollisuuden tarttua syrjäytyneiden ihmisryhmien ongelmiin ja samalla tukea uusintarikollisuuden ehkäisyä vankeusaikaisen terveydenhuollon erillisyys muista julkisista terveyspalveluista katkaisee kuitenkin olemassa olevat hoitosuhteet ja haittaa tuloksellisten hoitojatkumoiden kehittämistä arvoisa rouva puhemies terveydenhuoltohenkilöstön erillisyyden vankilaorganisaatiosta vankilan johdosta ja muusta vankilahenkilökunnasta on arvioitu voivan lisätä vankien luottamusta terveydenhuoltohenkilökuntaan ja mataloittavan kynnystä käyttää terveydenhuoltopalveluja tämä on todella tärkeä asia valiokuntamme puheenjohtaja kertoi vankien terveydentilasta ja muun muassa siitä että vankien elinikä on keskimäärin neljäkymmentäseitsemän vuotta tällä hetkellä terveydenhoito ja valvontatehtävien erottaminen toisistaan mahdollistaa terveydenhuoltohenkilökunnan ammattieettisten velvollisuuksien toteutumisen tätä nykytilaa paremmin ja tukee terveydenhuoltohenkilöstön todellisen ja koetun riippumattomuuden lisääntymistä sosiaali ja terveysvaliokunta pitää lakivaliokunnan tavoin kannatettavana hallinnonalan siirtoa ja vankiterveydenhuollon liittämistä kiinteämmäksi osaksi yleistä terveydenhuoltoa valiokunta katsoo myös että vankiter veydenhuollon vaatiman erityisasiantuntemuksen vuoksi on tarkoituksenmukaista keskittää järjestäminen valtakunnallisesti terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuudessa toimivaan yksikköön arvoisa rouva puhemies lakivaliokunta antoi meille sosiaali ja terveysvaliokuntaan lausunnon ja

kiinnitti huomiota esityksessä valitun järjestelmän aiheuttamiin kustannuksiin kustannusten nousu tällaisessa taloustilanteessa todella arveluttaa mutta se mikä on hyvää on se että laki kuitenkin selkeyttää terveydenhuoltohenkilöstön asemaa ja erottaa terveydenhoidon vankien vartioimisesta tämä toteutuessaan tekee sen että meillä suomessa pystytään toteuttamaan vakiintuneena pidettyä vankeinhoidon kansainvälistä periaatetta jonka mukaan vankilan terveydenhuoltohenkilökunnan ei tulisi osallistua minkäänlaisiin valvonnan ja järjestyksen ylläpidon tehtäviin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö seitsemän

edustaja lapintie olkaa hyvä

rouva puhemies eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta kaksituhattaneljätoista valiokunta on antanut yksimielisen mietinnön ja nostan nyt tässä muutaman asian esille ensinnäkin suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle joka muodostuu oikeusasiamiehestä ihmisoikeuskeskuksesta ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnasta myönnettiin joulukuussa kaksituhattaneljätoista korkein mahdollinen a status tämä a status on sen vuoksi merkittävä että sen kansainvälinen merkitys on suuri sen saaneella instituutiolla on muun muassa puheoikeus yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostossa oikeusasiamiehen kertomuksessa on vuosittain teema ja vuonna vuonna kaksituhattaneljätoista se on ollut vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen tällä teeman valinnalla ennakoitiin sitä että oikeusasiamiehelle on tulossa ykn vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukaisia erityistehtäviä perustuslakivaliokunta pitää myönteisenä sitä kehitystä että oikeusasiamiehen toiminnan painopiste on viime vuosina siirtynyt yhä selvemmin viranomaisten toiminnan valvonnasta ihmisten oikeuksien edistämiseen valiokunta pitää tärkeänä sitä että viranomaistoiminnan ohjaavia oikeustilaa kehittäviä ja perus ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviä vaikutuksia vaikutuksia edelleen kehitetään jatkossa oikeusasiamiehen toiminnassa oikeusasiamies jääskeläinen nostaa puheenvuorossaan esille tarpeen kehittää eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerien tehtävien jakoa siten että tehtävät olisivat mahdollisimman vähän päällekkäisiä oikeusasiamies katsoo että järjestelmä nykyisellään ei ole kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta tehokkain ja tarkoituksenmukaisin esimerkiksi ykn vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen voimaantulon myötä oikeusasiamiehelle tulee erityistehtäviä oikeusasiamies toteaa tässä vuosikertomuksessa että olisi epätarkoituksenmukaista jos myös oikeuskansleri käsittelisi tuon tehtävän piiriin kuuluvia asioita ja oikeuskansleri käsittelevät samanlaisia asioita samalla toimivallalla myös asioiden lopputulosten ja toimenpiteiden pitäisi olla samanlaisia riippumatta siitä kumpi asiaa on käsitellyt eroja syntyy yksilön oikeuksien edistämiseen tai tietyn hallinnonalan viranomaistoiminnan ohjaamiseen ja oikeustilan kehittämiseen tähtäävissä toimenpiteissä perustuslakivaliokunta on aikanaan vuonna kaksituhattaneljätoista ihmisoikeusselonteon yhteydessä antamassaan lausunnossa todennut että erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina on tärkeää että niukat resurssit hyödynnetään tehokkaasti niin että myös uudet tehtävät pystytään hoitamaan eikä valvontajärjestelmään synny aukkoja näitä edellä mainitussa lausunnossa viisikymmentäkaksi kautta kaksituhattaneljätoista esitettyjä näkemyksiä valiokunta pitää edelleen tärkeänä pitää tärkeänä myös sitä että eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin työnjakoa yhteistyön kehittämismahdollisuuksia selvitetään apulaisoikeusasiamies sakslin ottaa omassa puheenvuorossaan esille eun perusoikeusulottuvuuden ja katsoo että perusoikeuskirjan merkitys lainsäädännön valmistelussa ja euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on viime vuosina vahvistunut euroopan unionin tuomioistuimella on merkittävä rooli perus ja ihmisoikeuksien turvaamisessa vuonna kaksituhattaneljätoista tuomioistuin teki satayhdeksänkymmentä perusoikeuskirjaa koskevaa ratkaisua joissa se antoi jäsenvaltioiden tuomioistuimille ohjausta muun muassa siitä milloin perusoikeuskirjaa on sovellettava velvollisuudesta tulkita johdettua oikeutta perusoikeuskirjan valossa sekä oikeuksien sisällöstä kuten hyvästä hallinnosta myös suuri valiokunta on todennut että perusoikeuskirjan merkitys on kasvanut euroopan unionin toimielinten toiminnassa erityisesti lainsäädännön valmistelussa ja samalla euroopan unionin tuomioistuimen rooli perus ja ihmisoikeuksien turvaamisessa on vahvistunut sen tulkitessa euroopan unionin perusoikeuskirjaa

euroopan unionin merkitys perus ja ja ihmisoikeustoimijana on kasvanut ja unionin lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi oikeuksien toteutumiseen kansallisella tasolla euroopan unionin perusoikeusnormit tulee tuoda nykyistä vahvemmin kansallisen tason viranomais ja tuomioistuintoimintaan ja tulee lisätä tietämystä perusoikeuskirjan suojaamien oikeuksien ja periaatteiden sisällöstä ja niitä koskevasta soveltamiskäytännöstä näin siis suuri valiokunta lausunnossaan kuusi kautta kaksituhattaneljätoista

muut valvontaviranomaiset tuomioistuimet ja muut ihmisoikeustoimijat ovat tässä keskeisessä asemassa oikeusasiamiehellä on tärkeä rooli unionin perusoikeuskirjan turvaamien oikeuksien toimeenpanon ja edistämisen valvonnassa euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön painoarvo eurooppalaisen perusoikeuskäsityksen muovaajana kasvanee myös tulevaisuudessa siksi on tärkeää että suomi pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan tuomioistuinten tulkintoihin perustuslakivaliokunta yhtyy apulaisoikeusasiamiehen arvioihin euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön merkityksestä eurooppalaisen perusoikeuskäsityksen muovaajana ja pitää tärkeänä että eu tuomioistuimessa vireillä olevien perusoikeusasioiden seurantaa ja suomen osallistumista niiden käsittelyyn tehostetaan samoin valiokunta pitää toivottavana että myös oikeusasiamies osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan euroopan unionin tuomioistuimessa vireillä olevien tapausten arviointiin perusoikeusnäkökulmasta valiokunnan kannanottoehdotuksena on että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta

arvoisa rouva puhemies

nytkö vasta eikö vammaisilla ole ollut tähän asti oikeuksia kyse on kuitenkin siitä että oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten välistä työnjakoa muutettiin huhtikuun alusta lukien siten että oikeusasiamiehen ratkaistavaksi tulee asiaryhmästä riippumatta kantelut joissa on kyse vammaisten henkilöiden oikeuksista mielestäni tämä on hyvä muutos vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen on ollut kertomusvuonna myös erityisteemana teema on ollut erittäin ajankohtainen ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointia valmistelleen työryhmän ehdotettua vammaissopimuksen piste toisen artiklan mukaisia tehtäviä suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle jossa on vahvasti ollut mukana juuri eduskunnan oikeusasiamies tässä vammaissopimuksessa määritellyt tehtävät ovat yleissopimuksen täytäntöönpanon edistäminen suojelu ja seuranta hallituksen esityksessä kaksisataakahdeksankymmentäneljä kautta esitetään oikeusasiamiehen hoitavan oman toimivaltansa puitteissa myös näitä vammaissopimukseen kuuluvia tehtäviä oikeusasiamies toimii tässä sekä laillisuusvalvojana että perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvojana ja edistäjänä suomen lainsäädännössä vammaisuutta määritellään eri tavoin eri laeissa ja tilanteissa mielestäni määritelmät ovat vähintäänkin sekavia eivätkä aina toisiaan täydentäviä tärkeimmässä vammaispalvelulaissa vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä jolla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista mielestäni tämäkin olisi jo riittävä määritelmä vammaisuudesta kuitenkin myös vammaissopimuksessa on hyvä määritelmä vammaisuudesta se määrittelee vammaisiksi henkilöiksi ne joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen henkinen älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma joka voi vuorovaikutuksesta erilaisten esteiden kanssa estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa olisi hyvä jos ja kun päästäisiin mahdollisimman yksinkertaiseen määritelmään ja että niitä olisi mahdollisimman vähän määritelmiä tärkeämpää on kuitenkin että vammainen henkilö saa yhdenvertaisena ne palvelut ja oikeudet mitkä hänelle kuuluvat vammaissopimus edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kaikilla elämän osa alueilla tiedän kokemuksesta että monessa kunnassa ja kaupungissa ei vammaislaki ole saanut vielä sitä arvoa mikä sille kuuluu laillisuusvalvonnassa on tullut kaikilla hallinnonaloilla tarkasteltavaksi vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen tapauksissa jotka liittyivät vammaisten henkilöiden oikeuksiin ratkaistiin tämän kertomuksen mukaan viime vuonna satakuusikymmentäyksi asiaa toimenpiteisiin näistä johti peräti kuusikymmentäseitsemän kantelua eli peräti neljäkymmentäyksi prosenttia toimenpideprosentti on kanslian keskiarvoa huomattavasti korkeampi yhteensä sataviisi vammaista henkilöä oli sosiaalihuollon asiaryhmässä vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin liittyvissä kanteluissa oli hyvin usein kysymys palveluita koskevasta päätöksentekovelvollisuuden laiminlyönnistä sekä hakemuksen käsittelyn viivästymisestä ja vaikeavammaisen kuljetuspalveluista ja henkilökohtaisen avun järjestämisestä minuun vuoden aikana useat vaikeavammaisen lapsen vanhemmat yhteyttä ja kertoneet että kunnilta päätökset tulevat hitaasti ja lapselle on vaikea saada kuljetuspalveluita ja henkilökohtaista apua vaikka vaikeavammainen lapsi olisi siihen oikeutettu yleensä tässä on kyse siitä että kunta tai kaupunki haluaa säästää rahaa vaikka kuntatalous olisi jo valmiiksi plussalla suomi hyväksyi ykn vammaisten yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan jo toukokuussa kaksituhattaseitsemän sopimuksen ratifiointi on kuitenkin siirtynyt koska suomen itsemääräämisoikeuslakien pitää olla yhdenmukaiset sopimuksen artikloiden kanssa suomi on viimeisiä eu maita joissa sopimusta ei ole vielä saatettu voimaan loppuun asti ja pidän sitä aikamoisena miinuksena suomen maineelle eduskunta on toki hyväksynyt ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen maaliskuussa kaksituhattaviisitoista kuten jo aikaisemmin mainitsin eduskunta kuitenkin edellytti että vammaisten itsemääräämisoikeuteen liittyvistä rajoituksista on säädettävä lailla ennen kuin sopimus voidaan lopullisesti ratifioida muussa tapauksessa suomen kansallinen lainsäädäntö ei olisi sopusoinnussa sopimuksen artiklan kanssa tässä sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet estetään syrjintää sekä edistetään esteettömyyttä pidän sopimuksen ratifioimista erittäin tärkeänä asiana

arvoisa rouva puhemies ja me muut matti ja maijamyöhäiset jotka täällä vielä jaksamme olla ja puhua halusin nostaa tuosta perustuslakivaliokunnan mietinnöstä yhden asian ylös ja annika lapintie valiokunnan puheenjohtajana ansiokkaasti ja erittäin hyvin kuvasikin tätä tilannetta itse olin erittäin ilahtunut tästä eduskunnan oikeusasiamiehen esille tuomasta kehitystarpeesta jossa hän katsoo että eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin tehtävänjakoa voisi tarkastella koska se on osittain päällekkäistä ja se ei ole kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta tehokkain eikä tarkoituksenmukaisin tapa tässä tilanne on vielä se että että tästä tehtävänjaosta voidaan säätää tavallisella lailla kaventamatta kummankaan laillisuusvalvontaa koskevan viranomaisen toimivaltaa oikeusasiamies katsoo että tehtävissä on tapahtunut eriytymistä ja erikoistumista mikä puoltaa tehtävien jakoa ja tehtävät ovat ovat siis osittain päällekkäisiä ja se ei ole tarkoituksenmukaista valiokunta on tosiaan nyt lausunnossaan kuten aikaisemminkin perustuslakivaliokunta toivonut tämmöistä selvitystä nyt on toistettu tämä asia että halutaan että oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin työnjaon ja yhteistyön kehittämismahdollisuudet selvitetään sitten tarkastelen vielä vielä pikkuisen sitä että oikeuskansleri ei suhtautunut tähän yhtä myönteisesti tämä lausunto mikä meillä oli kirjallisesti ja kuulimmekin häntä valiokunnassa on kriittinen ja rohkeampi sanoisi että siinä oli hieman tuohtumustakin mutta itse en ole niin rohkea että sanoisin näin joka tapauksessa oikeuskansleri katsoo

että hän saa tietoa tässä työssään olemalla mukana eri lainsäädännön kehittämishankkeissa ohjaustyössä ja valvonnassa tästä tulee oikeuskanslerille tietoa siitä miten viranomaiskoneisto toimii no itse en oikein tätä perustelua sillä lailla näe hyvin keskeisenä tietoa hankitaan lukemalla asiakirjoista niinhän kaikki viranomaiset tietysti joutuvat jatkuvasti tekemään niin että se että pysyy ajan tasalla ei edellytä eikä saakaan edellyttää että täytyy itse juuri niitä niitä päätöksiä tehdä samoin oikeuskansleri katsoo että että kun on päällekkäistä toimivaltaa niin tehtäviä kirjataan siellä kansliassa mutta niitä sitten rutiininomaisesti jaetaan virastojen kesken että ei samaa asiaa ratkaista kahteen kertaan mutta menee tähänkin aikaa ja tässä saattaa kuitenkin tulla semmoisia semmoisia tilanteita että oikeuskansleri esimerkiksi sitten kuitenkin katsoo että hän hän haluaa sen ratkaista ja se mikä minun mielestäni tässä on oikeastaan tärkein asia on se että meillähän on tänä päivänä myös tuomioistuimissa erikoistumista ja eriytymistä meillä on hyvin paljon oikeudenaloja ja kukaan ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija ja silloin erityisesti korostuu se osaaminen ja se että teet hyvinkin paljon niitä saman alueen asioita aina se osaaminen tulee syvemmäksi esimerkkinä voisin sanoa eduskunnan vanhemman oikeusasiamiehensihteerin mikko sarjan

holhoustoimen ja edunvalvonnan puolella siellä näkyy ratkaisuissa että hänellä on erittäin syvällinen osaaminen ja silloin ne ratkaisut ovat oikeampia ja myös johdonmukaisia minusta on siis erittäin suositeltavaa että tämä tutkitaan ja erityisesti kun meillä on nämä norminpurkutalkoot silloin jokainen instituutio oli se sitten kuinka vanha tahansa tai kuinka toimiva viranomaisten itsensä mielestä tulee uudelleen tarkastella

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat hyvä eduskunnan oikeusasiamies tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa sivulla seitsemänkymmentäseitsemän on kiinnitetty huomiota niin sanottujen paperittomien perustarpeiden täyttämiseen jossa oikeusasiamiehen mukaan on puutteita ja epäselvyyttä ja sanoisinko pahoittelevassa hengessä näin minä luen tässä kertomuksessa todetaan että kertomusvuonna annettiin hallituksen esitys jolla eräiden niin sanottujen paperittomien oikeutta terveyspalveluihin olisi parannettu mutta esitys raukesi haluan sanoa että suomen eduskunnan suomen kansan on syytä olla kiitollinen edustaja rajamäelle joka viime vaalikaudella aikaansai sen että mainittu hallituksen esitys raukesi siis mainittu stubbin hallituksen esitys nimittäin jo ensi vuonna ja ja viimeistään vuonna kaksituhattaseitsemäntoista meillä tulee olemaan tässä maassa tuhansia paperittomia eli laittomasti maassa olevia henkilöitä

ja siis kyse on henkilöistä jotka ovat hakeneet turvapaikkaa suomesta mutta joiden kohdalla ei ole katsottu olevan aihetta turvapaikan myöntämiseen tai oleskeluluvan myöntämiseen humanitäärisin perustein ja jotka sen vuoksi on päätetty maasta käännyttää mutta jotka tästä käännyttämisestä huolimatta ovat käytännössä suomeen jääneet eli meillä tulee olemaan tuhansia tällaisia ihmisiä suomessa koko suomalainen yhteiskunta pyrkii siihen että nämä ihmiset poistuisivat suomesta mahdollisimman pian koska he ovat täällä laittomasti jos me olisimme säätäneet lain jolla näiden ihmisten terveyspalveluja olisi laajennettu siitä mikä nyt on oikeustila jokaiselle tietysti kuuluu oikeus kiireellisiin

terveyspalveluihin erilaisiin kroonisiin sairauksiin ja muihin niin luuleeko kukaan että se olisi edistänyt näiden henkilöiden vapaaehtoista lähtemistä suomesta ei varmasti haluan sanoa että vaikka luen ehkä vähän rivien välistä oikeusasiamies ilmeisesti tällaista niin sanottua ihmisoikeusmyönteistä tulkintaa edustaen pitää tämän lain säätämättä jäämistä ongelmana niin itse olen erittäin tyytyväinen siihen että tätä virhettä me emme viime vaalikaudella tehneet arvoisa rouva puhemies täällä

alkaen käsitellään laajemmin ulkomaalaisasioita ja kun tämä maahanmuuttokriisi euroopassa ja suomessakin on erittäin ajankohtainen niin haluan siitä tässä yhteydessä muutaman sanan lausua mutta tietysti vaikka sanottavaa olisi paljon lähinnä siitä näkökulmasta mikä liittyy näihin ihmisoikeustulkintoihin ja tätä kautta ainakin minun tulkintani mukaan myös tämän asian käsittelyn yhteyteen meillä tällä hetkellä on suomessa yli kolmekymmentätuhatta turvapaikanhakijaa tässä kertomuksen sivulla sataankahdeksaankymmeneenkolmeen kerrotaan että vuonna kaksituhattaneljätoista näitä hakijoita oli kolmetuhattakuusisataaviisikymmentäyksi ja vuonna kaksituhattakolmetoista oli kolmetuhattakaksisataakolmekymmentäkahdeksan eli jokainen näkee että puhutaan noin kymmenkertaisesta määrästä

tähän liittyy erittäin paljon isoja haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle joista meidän pitää yrittää selviytyä mutta näihin ihmisoikeuskysymyksiin ja kansainvälisten sopimusten tulkintaan liittyen haluan nostaa esille yhden kysymyksen joka tänä päivänä keskusteluttaa koko suomalaista yhteiskuntaa aika paljon mistä keskustelusta eduskuntakaan ei voi olla sivussa se koskee muutamien turvapaikanhakijoiden tekemiä törkeitä rikoksia tapahtuneita törkeitä rikoksia lähinnä raiskauksia joista muutamia turvapaikanhakijoita epäillään haluan sanoa että nämä turvapaikanhakijat näillä teoillaan pilaavat kaikkien turvapaikanhakijoiden ja itse asiassa maahanmuuttajien mainetta näinhän ei saisi olla mutta näinhän tapahtuu voitte kuvitella miten raivostuneita näille muutamille ihmisille ovat muut turvapaikanhakijat

sen lisäksi että he pilaavat muiden mainetta he aikaansaavat turvattomuudentunnetta laajasti suomalaisten keskuudessa niillä paikkakunnilla missä näitä vastaanottokeskuksia on nyt tulee kysymys mitä me voimme tehdä minun mielestäni viestin pitäisi olla täysin selvä raiskaajalla ei ole mitään asiaa suomeen ei mitään edellytyksiä saada oleskelulupaa ja päinvastoin hänet pitäisi palauttaa lähtömaahan mahdollisimman pian näin ajattelee yleinen oikeustaju mielestäni ja näin ajattelen minäkin raiskaajalla joka tulee tänne tekee törkeän seksuaalirikoksen ei pitäisi olla mitään oikeutta jäädä suomeen saada oleskelulupaa vaan päinvastoin hänet pitäisi palauttaa mahdollisimman pian lähtömaahan asia ei valitettavasti ole näin yksinkertainen kuten me olemme voineet mediasta lukea geneven pakolaissopimus ja ainakin sen sanoisiko nyt sitten ihmisoikeusmyönteinen tulkinta johtaa helposti siihen että tällä perusteella turvapaikkaa ei voida olla myöntämättä se on totta että jos henkilöä varsinaisesti vainotaan ja hänellä olisi kriteerit saada turvapaikka niin tällä perusteella näiden sopimusten mukaan ja meidän lakiemme mukaan ei voida mutta käytännössä meillä on keinoja estää näissä yhteyksissä oleskeluluvan myöntäminen koska useimpien kohdalla olisi kyse niin sanotun toissijaisen suojelun perusteella saatavasta oleskeluluvasta vaikka me emme myöntäisikään oleskelulupaa niin erikseen on kysymys siitä saadaanko tällainen ihminen suomesta pois lopuksi rouva puhemies kiitos kärsivällisyydestä haluan sanoa että on välttämätöntä että suomalaiset viranomaiset onnistuvat antamaan sen viestin kaikille suomessa oleville turvapaikanhakijoille että raiskaajat eivät saa oleskelulupaa suomeen ja joutuvat palaamaan lähtömaahansa mahdollisimman pian tämä on tehokkain keino estää tällaisten rikosten rikosten toistuminen ja esiintyminen ja tällainen viesti meidän pitää pystyä antamaan

arvoisa rouva puhemies kiitoksia oikeusasiamiehelle tästä kertomuksesta osoittaa pitkää perinnettä suomalaisessa oikeusvalvonnassa onnittelut myös ihmisoikeuksien a statuksen saamisesta eduskunta hyväksyy oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin toimintakertomukset perinteisesti aika vähin puhein ja harvalukuisin yleisöin kertomus on

ja ottaa kantaa oikeisiin asioihin meillä on kansainvälisesti mitattuna hyvä hallinto sellainen josta moni valtio voi vasta haaveilla ihmisoikeusinstituutio jonka osana on siis oikeusasiamies on merkittävä osa länsimaista oikeusvaltioperiaatetta sallittakoon muutama kritiikin sana kuitenkin tuon viestiä julkisuudessa käydystä keskustelusta ja kansalaisilta saamastani palautteesta kuulen jatkuvasti niitä puheita etteivät kantelut laillisuusvalvojille johda mihinkään eli kritiikkiä tulee näistä lukuisista ei anna aihetta päätöksistä voidaan toki että puheissa on hävinneen pettymyksiä mutta haluan kuitenkin tuoda myös terveisiä heiltä jotka esittävät huolensa hallintokulttuuriamme kohtaan tarkastaessaan eri toimielimiä laillisuusvalvojat voisivat kiinnittää huomiota juuri tuomioistuinten osaamiseen eli kuten vaasan hovioikeuden eläkkeellä oleva presidentti erkki rintala sanoi tuomioiden hyvyyteen eilen taisi mediassa olla juttu miten raiskauksesta ja pahoinpitelystä tuli ehdollinen tuomio ja korvaus uhrille sata euroa professori terttu utriainen on useissa yhteyksissä kiinnittänyt huomionsa juuri raiskaustapauksista annettuihin tuomioihin liikkuessani vaalipiirissäni hyvin usein saan kuulla jonkun oikeudettomaan tilaan joutuneen kansalaisen kysymyksen miten pääsee oikeuksiinsa kun kansalaiset kokevat jääneensä oikeudettomaan tilaan jotkut käynnistävät käynnistävät valitusprosessin kun kyseessä on lupamenettelyihin ja elinkeinoelämään liittyvä asia joka voi vasta vuosien valituskierroksen jälkeen päättyä valittajan kannalta positiiviseen lopputulokseen

keskustelevammalla hallintotavalla positiivinen

asian tultua vireille hyvästä hallinnosta puhui myös muun muassa tarkastusvaliokunta viime kaudella eli hallinto on osa talouden tuotantopotentiaalia luvituksen parhaasta tai huonosta päästä esimerkki vapon lupahakemuksen käsittely kesti valitusasteissa yhdeksän ja puoli vuotta minkä jälkeen lupa tuli olisiko tämä sama oikeudenmukainen päätös voitu tehdä jo aiemmin nyt hallintomenettelyt viivyttivät luvan saantia ja toiminnan aloittamista voi kysyä näitten valitusten hintaa talousvaikeuksissa rypevän maamme talouteen ja sitä jos mietitään yhdeksää ja vuotta paljonko talouselämän suhdanteet muuttuvat tänä aikana ja tämä ei ole ainoa vuosia viipynyt tapaus euron panssaripaidassa ollessamme menetetty teollisuuden kilpailukyky ja huono taloustilanne eivät kestä raskasta hallintomenettelyä hallintopäätökset rasittavat hallinto oikeuksia aiheuttavat jutturuuhkia ja estävät talouselämän toimintaa ja tulevat veronmaksajien kustannettaviksi onneksi juttujen käsittelyaika on kiitettävästi lyhentynyt ei se tietenkään saa vaarantaa oikeusvarmuutta mutta kuinka raskaaseen hallintoon meillä on varaa muutamia havaintoja osio poliisi sivu kahdeksankymmentäviisi kantelija ei ole saanut poliisilta eikä syyttäjältä pyytämiään asiakirjoja mistä hän oli sitten kannellut vastauksessa kantelijalle syyksi annetaan se etteivät viranhaltijat tienneet kumman olisi pitänyt aineisto antaa eli tällaista tietämättömyyttä ei kyllä tulisi hallinnossa liioin olla oikeusasiamiehen oltua yhteydessä poliisiin se antoi samana päivänä pyydetyt asiakirjat ja tämähän osoittaa sen että jos kantelija ei olisi mennyt näin pitkälle hän ei olisi ehkä pitkänkään ajan kuluessa saanut sitten näitä asiakirjoja ja sitten olisi jäänyt vaille hänelle kuuluvia oikeuksiaan tuntematta kuitenkaan tapausta yksityiskohtaisesti tässähän emme niitä kuitteja näe tuli käsitys että että oikeuksiinsa pyrkivä joutui ponnistelemaan päästäkseen oikeudenmukaiseen lopputulokseen sitten vielä palaan tässä viime kauden tarkastusvaliokunnan mietintöön koskien juuri hallintoa sillä kun hyvä hallinto toteutuu hallinto oikeuksien juttumäärät supistuvat laillisuusvalvojille tulevien kanteluiden määrä vähenee veronmaksajien kustannukset vähenevät ja talouselämän toiminta vilkastuu kun vaikkapa yritysten voimavaroja kohdennetaan toimintaan valitusten sijasta lopuksi sitten kehittämistehtävistä kansainvälisestä työstä kiitoksia ihmisoikeuskeskus on esittänyt kansainvälisille instituutioille ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuksen lisäämistä tämä on hyvä mutta palataan koti suomeen kertomuksesta luettua koulukiusaamiseen puuttuminen on riittämätöntä kouluilla ei ole riittäviä keinoja havaita ja puuttua koulukiusaamiseen tämä on kyllä valitettava uhka tämä on esimerkiksi meidän koulujemme pisa tuloksille uhka mutta loppupeleissä tämä on nuortemme terveydelle uhka pidän erityisen välttämättömänä että koulukiusaamiseen kiinnitetään huomiota ja toivon että että maassamme hyvin vireille saatu koulupoliisitoiminta voisi jatkua vaikka tiedämme poliisin niukkenevat resurssit en tarkoita mitään vartiointia koulussa enkä poliisin poliisin kiinniottoja vaan valistusta ja kasvatusta sitä pystytään pedagogian tukena

arvoisa rouva puhemies nyt käsittelyssä oleva oikeusasiamiehen kertomus vuodelta kaksituhattaneljätoista antaa mielestäni hyvän kuvan kuvan toimintavuodesta muutamia huomioita tämän kertomuksen pohjalta ensinnäkin se että kanteluita viime vuoden aikana neljätuhattakuusisataa kappaletta ja mikä parasta kanteluiden käsittelyssä on päästy niin hyvälle tasolle että vastaus kanteluun tulee oikeusasiamiehen toimistolta vuoden sisällä tämä taso joka on saavutettu määrätietoisen toiminnan seurauksena ja asioiden hyvällä järjestelyllä on kantanut nyt hedelmää ja siitä oikeusasiamiehelle erikoiset kiitokset kansalaisten oikeusturvan kannalta on äärimmäisen tärkeää että kansalainen asioidessaan viranomaisessa saa asianmukaisen päätöksen ja sitten mahdollisesti valittaessaan saa tuomioistuimelta tai asianomaiselta viranomaiselta päätöksen riittävän lyhyessä ajassa vuosien käsittelyajat eivät saa olla tätä päivää tässä tässä asiassa oikeusasiamiehen toimisto on toiminut erinomaisen hyvin ja siitä erikoinen kiitos yksi huomio joka koskee oikeusasiamiehen oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin välistä työnjakoa se on mielestäni käsitelty tässä kertomuksessa hyvin ja on aivan oikein perusteltua että tätä oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin välistä työnjakoa selkeytetään tässä on se hyvä puoli että tämä selkeyttäminen lainsäädännön lainsäädännön kannalta voidaan tehdä aivan normaalin lainsäädännön pohjalta ilman sen kummempia kommervenkkejä ja kun saadaan selkeytettyä tämä työnjako se tarkoittaa tietenkin sitä että käsittelyajat edelleen lyhenevät ja kansalaisten oikeusturva paranee kun molemmat viranomaiset voivat työssään keskittyä niihin erikoisalueisiin joihin he ovat erikoistuneet ja parhaiten hallitsevat tämä kehitys on erittäin suotavaa ja toivon että perustuslakivaliokunta seuraavissakin kertomuksissa kiinnittää tähän huomiota jotta saadaan tämä työnjako selväksi siitä hyötyvät sekä kyseiset toimijat itse että joka ainoa suomen kansalainen oikeusvaltion yksi tärkeä periaatehan on se että käsittelyt ovat riittävän lyhyitä ja päätöksen saa riittävän nopeassa aikataulussa kertomusvuonna kaksituhattaneljätoista teemana oli tämä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja tältä osalta me voimme olla tyytyväisiä tässä maassa kun suomen kansallinen oikeusinstituutio sai viime vuonna joulukuussa parhaan mahdollisen statuksen

a statuksen joka käytännössä

tarkoittaa sitä että me pystymme käyttämään puhevaltaa sitten ihmisoikeusneuvostossa kun siellä asioimme tämä kertoo siitä että se työ mikä oikeusasiamiehen toimistossa on tehty on kantanut hedelmää ja se on huomattu myös kansainvälisesti se luo hyvää pohjaa sille että pystymme ihmisten oikeuksia turvaamaan jatkossakin hyvin ja ennen kaikkea niin että sen pienen ihmisen asia tulee hoidettua mahdollisimman jämäkästi aina on syytä muistaa se että oikeusturvaa ja ja oikeussuojaa tarvitsevat kaikista kipeimmin ne ihmiset joilla muuten omien asioiden oikeudelliseen ajamiseen ovat heikommat taloudelliset mahdollisuudet ovat rajattomat tällaista ongelmaa ei ole mutta tässä asiassa pitää tarkastella sen pienen ihmisen asemaa ja hänen oikeusturvaansa siinäkin mielessä tämä oikeusasiamiehen kertomus on hyvä ja toivon että sama hyvä työ jatkuu tänäkin vuonna ja tulevina vuosina

arvoisa rouva puhemies haluan vielä ihan lopuksi tuoda esiin suoran siteerauksen eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen kaksituhattaneljätoista sivuilta kaksisataakaksikymmentäviisi viiva kaksisataakaksikymmentäkuusi tämä seikka monesti kuntien ja kaupunkien virkamiehiltä unohtuu heidän tehdessään päätöksiä vammaisen kuljetuspalveluista kunnan kuljetuspalvelujen soveltamisohjeissa ole mainittu mahdollisuudesta yksilökohtaiseen harkintaan lähikuntiin suuntautuvien matkojen osalta joissain tilanteissa tämä voi johtaa siihen että kaupungin soveltamisohjeet rajoittavat vaikeavammaisen henkilön subjektiivista oikeutta kuljetuspalveluihin oikeusasiamies korosti että vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus itse päättää siitä miten hän hänelle myönnettyjä kuljetuspalveluja käyttää kunnalla ei siten ole oikeutta vaikeavammaisen puolesta määritellä ilman laissa siihen olevaa perustetta esimerkiksi sitä mihin kuljetuspalvelut ulottuvat kunnalla ei ole oikeutta kaventaa tai estää omilla ohjeillaan henkilölle kuuluvien ehdottomien oikeuksien toteutumista

arvoisa rouva puhemies kolme asiaa esille eduskunnan oikeusasiamiehen viime vuoden kertomuksesta sivuan vanhusten laitosoloja lastensuojelun ja lapsiasioiden käsittelyä ja sitten kolmantena asiana tätä edustaja zyskowizin esiin nostamaa paperittomien terveydenhuoltoa oikeusasiamies nostaa esille vanhusten tilanteen laitoshoidossa meillä on kymmeniätuhansia ihmisiä erilaisissa palveluasumisen ja laitoshoidon malleissa ollut ja tulee varmasti meidän demografisen kehityksen vuoksi olemaan myös jatkossa mutta se mitä meillä ei tulisi olla meidän jatkuvasti on syytä kiinnittää huomiota on se että siellä on erilaista kaltoinkohtelua ravinnonpuutetta ongelmia hygieniassa riittämätöntä vaippojenvaihtoa kuntoutuksen puutetta siis ihan kerta kaikkiaan kuntoutuksen puutetta ulkoilun mahdollisuuden puutetta tällaista ei meillä tulisi olla näitä ongelmia on myös sitten avopalvelun piirissä olevien vanhusten ikäihmisten asioissa oikeusasiamies nostaa esille turvallisuudentunteen heikkouden myös täällä ulkoilun järjestämisessä on ongelmia ja ylipäätänsä kodin ulkopuolisten asioiden hoidossa oikeusasiamies tuo esille että näitten vanhustenhoidossa käytettävien itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteitten tulisi perustua lakiin mutta vaadittava säädöspohja puuttuu kuitenkin kokonaan nämä asiat eivät ole yksinkertaisia mutta näen kyllä että nämä asiat on hyvä nostaa myös näillä ja tulevilla valtiopäivillä esille arvoisa rouva puhemies lastensuojelusta ja lapsiasioista oikeusasiamies nostaa kertomuksessa kuntien lastensuojelun yleisten voimavarojen niukkuuden tämä on tunnettu tosiasia valitettavasti edelleenkin lähes joka puolella suomea ja ongelmana on ylipäätänsä sosiaalityöntekijöiden vähäinen määrä joskus puutteellinen koulutus ja sitten työntekijöiden suuri vaihtuvuus nämä kaikki yhdessä ja erikseen heikentävät lastensuojelupalveluiden laatua oikeusasiamies toteaa että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat riittämättömiä sijoitettuja lapsia on vaikea saada tarvitsemaansa hoitoon arvoisa rouva puhemies tässä yhteydessä haluaisin todeta ja kannustaa meitä kaikkia että meillä on eri puolilla suomea myös erinomaisia hyviä malleja ja ja käytänteitä puhutaan muun muassa niin sanotusta imatran mallista imatralla on hyvinvointineuvola palkittu ohjelma tai käytössä oleva malli jossa panostetaan erityisen paljon ennalta ehkäisevään työhön perheiden varhaiseen tukemiseen näillä kaikilla toimenpiteillä ollaan saatu parannettua lasten hyvinvointia perheitten hyvinvointia ja tuotu isoja säästöjä kunnalle siinä että tätä lasten huostaanottoa ja muita tämmöisiä raskaampia toimenpiteitä ei ole sitten tarvittu näenkin että nyt sote uudistuksessa yksi meidän tärkeimpiä tehtäviä on poimia näitä loistavia malleja ja levittää niitä eri puolille suomea sitä kautta sitä kautta saadaan säästöjä ja sitä kautta saadaan parempaa sosiaali ja terveydenhuoltoa ja sitä kautta parempia myönteisempiä kirjauksia oikeusasiamiehen vuotuisiin kertomuksiin arvoisa puhemies vielä lyhyesti tästä edustaja esille nostamasta paperittomien terveydenhuollosta sivuan pelkästään koska kello käy lyhyesti sitä että tämä asia ei ole sillä tavalla hyvin yksinkertainen sillä tavoin jos me emme tarjoa paperittomille minkäänlaisia terveydenhuoltopalveluja ja he kuitenkin jäävät olemaan suomeen tavallaan piiloon virallisen yhteiskunnan ulkopuolelle kenties ne sairaudet mitä heillä on kaikkia emme tietenkään tunne ja kaikki eivät välttämättä hirveän tuttuja edes suomessa ole eivät katoa minnekään sitä kautta kun sairaudet pahenevat ja jossain pisteessä heitä on pakko kuitenkin sitten hoitaa meidän terveydenhuoltomenot saattavat räjähtää vielä pahemmin kuin jos heillä olisi oikeus tällaisiin ensi asteen terveydenhuoltopalveluihin

rouva puhemies haluan kuitenkin korostaa tuohon äskeiseen puheenvuoroon liittyen että tämä on ihan vakava ongelma tämä paperittomien terveydenhoito olen erittäin iloinen että edustaja zyskowicz otti sen esille ymmärrän toki että se on monitahoinen asia mutta me varmasti ymmärrämme että jos tänne tulee kymmeniätuhansia henkilöitä ja jos on täydellinen terveydenhoito se pitää sisällään kaiken hammasremonteista ja tämäntyyppisistä asioista lähtien kyllä se on vetovoimatekijä jos ihminen tällaisia palveluita saa kyllä meidän täytyy myöntää se tosiasia että me olemme aika voimattomia ja ihan oikeasti kansalaiset ovat todella vihaisia siitä että meillä joudutaan vanhustenhuollosta mistä sinäkin puhuit leikkaamaan leikkaamaan ja ihmiset eivät saa hoitoa minä en haluaisi nähdä sitä kun suomalainen lähtisi samalla lailla kuin muuhun vapaaehtoistyöhön lastensuojeluun vanhustensuojeluun kaikkeen tällaiseen että me keräisimme tavaroita ja lähtisimme sinne minulla on unelma hoitaa minun vanhukseni hyvin siitä minä että ei tämä nyt ihan mikään pikkuasia

arvoisa puhemies

haluan kuitenkin nyt opponoida

näin mustavalkoisesti ajatella että vaihtoehtona on vain tarjota paperittomille täydellinen terveydenhuolto kuitenkin kyse on siitä perustason terveydenhuoltotarpeesta jota itse tuossa tarkoitin jos edellinen puhuja viittasi siihen että suomalaiset ovat vihaisia jos heille tarjotaan kaikkea hyvää erikoissairaanhoitoon saakka ja se on poissa meidän omilta vanhuksiltamme ylipäätänsä en tykkää tämmöisestä vastakkainasettelusta mutta

vastaan opponoida tässä että ei varmaankaan kantaväestö tykkää myöskään siitä että näitten paperittomien terveydentila traagisesti heikkenee ja ne sairaudet joihin he eivät saa tarvitsemaansa sairaanhoitoa pahenevat ja ne leviävät väestöön hallitsemattomasti ainakaan tätä ei meistä varmaan kukaan halua

arvoisa rouva puhemies kaikkihan täällä käsitykseni mukaan saavat perusterveydenhoidon ja kyllähän erikoissairaanhoitoakin tällä hetkellä annetaan juurihan me luimme että sairaalassa hoidetaan tuberkuloosipotilasta emmekä me tietenkään jätä jätä niitä sairauksia hoitamatta mutta kyllä tämä pitää ottaa ottaa ihan vakavasti sitten täytyy muistaa että kun henkilö ei ole saanut oleskelulupaa hän on täällä laittomasti minäkin haluaisin auttaa kaikkia jos minulla olisi rahaa minä annan myös eläintensuojeluun tuonne afrikkaan rahaa ja moneen muuhun asiaan erilaisiin keräyksiin totta kai me haluamme auttaa mutta meidän täytyy rahat ovat rajalliset että jos me yritämme säästää sotessa kolme miljardia ja se menee hetkessä näihin maahanmuuton ongelmiin niin täytyy vain priorisoida ne asiat laittomasti maassa oleva on täällä laittomasti

tarvitsemaansa terveydenhuoltoa suomessa tällä hetkellä ja vielä toistan tämän kantani mitä yritän selittää ylipäätänsä meillä terveydenhuollossa ja kaikkien sairauksien kohdalla ennalta ehkäisty sairaus on halvin sairaus seuraavaksi halvin on se että asioihin puututaan tarpeeksi ajoissa kun kustannukset ja tarvittavat hoidot ovat mahdollisimman vähäisiä ja kalleinta on se että sairaus pääsee pitkälle ja tarvitaan erikoissairaanhoitoa tämä pätee koko ihmiskuntaan koko eläinkuntaan ja varmaan koko luomakuntaan näin vain on että asioihin pitäisi pystyä paneutumaan silloin kun tarvitaan mahdollisimman vähäisiä toimenpiteitä ja näin on kyllä myöskin näitten paperittomien terveydenhuollon kohdalla arvoisa puhemies näen että tämä on kipeä

arvoisa rouva puhemies lyhyesti vielä tästä laittomasti maassa olevien terveydenhuoltopalvelujen laajentamisesta ensinnäkin toivon että huolimatta tästä kannanotosta mikä on oikeusasiamiehen kertomuksessa vuodelta kaksituhattaneljätoista oikeusasiamies ei ajaisi tätä asiaa itse olen ymmärtänyt että jos ei ulkopuolisia paineita kovin paljon tule niin nykyinen hallitus ei aio tässä asiassa liikkua ja hyvä niin todellakin pitää muistaa että puhutaan laittomasti suomessa olevista ihmisistä ja kun ihmiset ovat laittomasti suomessa niin koko suomalainen yhteiskunta pyrkii siihen että he lähtisivät suomesta pois koska heillä ei ole laillista oikeutta olla suomessa silloin pitää kysyä että jos me laajennamme heidän sosiaali ja terveyspalveluitaan niin edistääkö se sitä pyrkimystä mikä koko suomalaisella yhteiskunnalla on eli että he he palaisivat lähtömaihinsa vai onko se sellainen tekijä joka toimii toiseen suuntaan minun mielestäni se toimii toiseen suuntaan sitten ihan selvyyden vuoksi se mitä edellinen hallitus esitti edellinen hallitus ei esittänyt samoja terveyspalveluita kuin mitä on suomalaisilla vaan tämä esitys mikä oikeusasiamiehen kertomuksessa sivulla seitsemänkymmentäseitsemän on mainittu tarkoitti että nykyisen kiireellisen hoidon sijaan he saisivat laajempia terveyspalveluita muistaakseni siinä oli oli käsite välttämättömiä palveluita itse olen sitä mieltä että jos nykyisen kiireellisen hoidon tulkinnassa on jotain ongelmia niin muutettakoon näitä tulkintoja sosiaali ja terveysministeriön ja kuntien toimesta itse ainakin näen että todellakin jos meillä on joku tarttuva sairaus niin totta kai on kiireellistä sitä hoitaa ettei se tartu edelleen näin käsittääkseni tänä päivänä esimerkiksi tuberkuloosin kohdalla menetellään hallitus siis ei esittänyt samaa kuin mikä on suomalaisten ja laillisesti suomessa olevien oikeus terveyspalveluihin mutta kannattaa huomata että työryhmässä joka tätä valmisteli tämäkin malli oli esillä ja ainakin vihreät vaativat täysin samoja palveluita kuin on laillisesti suomessa olevilla ulkomaalaisilla ja suomalaisilla tämä todellakin tarkoittaisi sitä että hampaat hoidetaan ja muuta jokainen voi kuvitella että jos meillä on pietarissa satojatuhansia sairaita ihmisiä jotka tietävät että suomessa veronmaksajien piikkiin pystyy hoitamaan hampaansa ja ja sairautensa niin kyllä ainakin minä näin uskon takuuvarmasti se olisi vetovoimatekijä silloin

puhemies tarkoituksena oli lopuksi kiittää vilkkaasta keskustelusta ja tätä eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta ja perustuslakivaliokunnan mietintöä kohtaan mutta huomaan tässä että keskustelu edelleen jatkuu mutta siitä huolimatta ottaisin esille tämän mitä tuossa esittelypuheenvuorossani en vielä ottanut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan saapui kertomusvuonna neljätuhattakuusisataa kantelua ja ratkaisuja sen sijaan tehtiin neljätuhattaseitsemänsataaviisikymmentä eli enemmän kuin mitä oli saapuneita kaikista ratkaisuista kanteluihin ja omiin aloitteisiin seitsemässäsadassaseitsemässäkymmenessäneljässä eli yli kuudessatoista prosentissa kantelu johti johonkin toimenpiteeseen ja samalla valiokunta huomasi että kertomusvuonna tehtiin tarkastuksia sadanteenyhdenteentoista kohteeseen mikä on kaksikymmentäviisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna eli valiokunta piti hyvin tärkeänä sitä että oikeusasiamiehen kansliassa on saavutettu kanteluissa enintään vuoden käsittelyaika ja pitää myös toivottavana että se jatkossakin pysyy tässä aikataulussa ja ja ainakin nyt näyttää tässä myös pysytään sen lisäksi näissä edustajien keskusteluissa tuli esille monia asioita jotka varmasti tulevat tänne täysistuntoon myös kansalaisaloitteiden tai hallituksen lakiesitystenkin pohjalta ja näiden osalta on varmasti aina syytä muistaa että suomea sitovat kansainväliset sopimukset joista ehkä tärkeimpänä nykyään voi mainita tämän euroopan unionin perusoikeuskirjan velvoitteet jotka ovat aika täsmällisiä ja ja joiden merkitys myöskin jatkuvasti kasvaa ja tässä työssä varmaan kaikki sen muistavat

arvoisa rouva puhemies vielä palaan tähän äsken käytyyn keskusteluun paperittomien oikeudesta terveydenhuoltoon paperittomilla ei tällä hetkellä ole minkäänlaista oikeutta suomen laajuiseen terveydenhuoltoon on hyvä että ei sekoiteta turvapaikanhakijoita ja paperittomia tässäkään yhteydessä mutta sitten edustaja zyskowicz

puheenvuorossaan pelkäsi sitä että jos meille tulisi laajemmat oikeudet paperittomien terveydenhuoltoon niin se saattaisi aiheuttaa miljoonamääräisen ihmismäärän tulon esimerkiksi pietarista mutta jos minä olen oikein ymmärtänyt ja oikein muistan niin esimerkiksi helsingin kaupunki kyllä tarjoaa jonkintasoisia terveydenhuoltopalveluja paperittomille ja käsittääkseni mitään ryntäystä ei kyllä pietarin suunnasta ole tullut minä itse kannatan näissä keskusteluissa semmoista rauhallista otetta

uhkakuvien perusteella

annettaisi signaaleja tähän yleiseen keskusteluun koska sehän uppoaa ihmisiin kuin kuuma veitsi voihin että näitä uhkakuvia maalaillaan minusta on paljon tärkeämpää että tätä tarkastellaan esimerkiksi kansanterveyden näkökulmasta ja haluan tässä vielä kerran toistaa tuossa äsken sanomani että mitä aikaisemmin

otan otan nyt ensin kantaa tähän keskusteluun paperittomista siirtolaisista tai kuten edustaja zyskowiczkin äsken sanoi voi puhua myös laittomista siirtolaisista ja heidän terveydenhuollostaan yhdyn kyllä kyllä itse ainakin tässä edustaja zyskowiczin näkemykseen siitä että jos jos heille nyt taattaisiin jatkossa laaja terveydenhuolto niin kyllä se voisi voisi toimia jonkinlaisena vetovoimatekijänä itse kyllä periaatteellisista syistä syistä en voi kannattaa sitä että heille heille oltaisiin takaamaan erityisen laajaa terveydenhuoltopalvelua meidän täytyy nyt muistaa se että myöskään myöskään kaikille suomalaisille meillä ei ole ollut aina tarjota riittäviä terveydenhuoltopalveluita kyllä tässä on myös periaatteellisesta kysymyksestä tosiaan kyse toivotaan nyt sitten että tämä sote uudistus tuo tähän suomalaisten terveydenhuoltoon ratkaisun no sitten vielä toisena asiana tähän edustaja turusenkin mainitsemaan asiaan näiden vakaviin rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden mahdollisesta karkottamisesta itselleni kuten varmasti myös monelle muulle kansanedustajalle on tullut paljon paljon sähköpostia huolestuneilta ihmisiltä jotka ovat tosiaan hyvin huolissaan tämän maahanmuuttokriisin aiheuttamista mahdollisista ongelmista nythän näistä on saatu mediastakin valitettavasti kuulla ja lukea enenevässä määrin nimenomaan juurikin naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja sen yrittämisestä olen olen kyllä ehdottomasti edustaja turusen kanssa samaa mieltä että pelkästään tämä turvapaikanhakijoille annettava valistus ei riitä vaan kyllä meidän täytyy ottaa tiukka linja sen suhteen että se joka täällä on hätää paossa ei väkivaltaa tee eikä sitä yritä vaan hänet pitää sitten karkottaa
arvoisa rouva puhemies vielä lyhyesti tästä asiasta pyrin kyllä minäkin välttämään aiheettomien uhkakuvien maalaamista mutta kun me jo tänä päivänä tiedämme että meillä ensi vuonna on tuhansia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita jotka jäävät suomeen eli laittomasti suomessa olevia ihmisiä niin ei mielestäni voida aiheettomana uhkakuvana pitää sitä että mitä laajemmat sosiaali ja terveyspalvelut heillä on suomessa

oikeusasiamieskin tässä kertomuksessa kiinnittää huomiota siihen että nykytilanteessa on puutteita ja epäselvyyttä

sitä vaikeampaa on saada heidät vapaaehtoisesti suomesta lähtemään minä ajattelen että inhimillisesti ajatellen ihminen näin menettelee no mitä sitten tulee näihin pietarilaisiin niin on totta että helsingissä tänä päivänä on laajemmat palvelut myös laittomasti maassa oleville pietarista tiettävästi ei ole tällaista terveysturismia jossa tullaan viisumilla ja sitten kun viisumi menee vanhaksi jäädään laittomasti maahan ja saadaan suomalaisten veronmaksajien piikkiin palveluita toivottavasti ei myöskään tule pidän sitä mahdollisena ja olen huolissani että näin voisi käydä mutta hyvä jos näin ei ole helsingissä käynyt eikä kävisi vielä ihan selvyyden vuoksi turvapaikanhakijat eivät ole laittomasti suomessa he ovat laillisesti suomessa ja heille

luonnollisesti minun mielestäni luonnollisesti laajemmat terveyspalvelut kuin niille jotka ovat laittomasti suomessa mutta ei ole myöskään niin kuten edustaja heikkinen mainitsi että niille jotka ovat laittomasti suomessa ei kuulu terveyspalveluita kyllä heille kuuluu kiireelliset palvelut kuuluvat kaikille suomessa oleville jos me löydämme tuolta kadulta tuupertuneen ihmisen niin hän saa kaiken tarvitsemansa avun eikä kukaan rupea häneltä oleskelulupia tai kansalaisuuksia kyselemään eli kyse on nyt siitä laajennammeko laittomasti suomessa olevien terveyspalveluita

edustaja heikkinen sanoi ensin

että pitää voida kaikista asioista puhua ja ja sitten hän kuitenkin sanoi seuraavassa puheenvuorossa että uhkakuvia maalaillaan ei se ole uhkakuvien maalaamista kuten edustaja zyskowicz sanoi jos me otamme faktat pöytään tämä tilanne vain on tällainen ihmiset ovat tosi tosi vihaisia siitä kun viranomaiset ovat ensinnäkin pantanneet tietoa näistä rikosasioista ja on tullut sitten esille että siitä on ollut poliisin ohjeita ettei niistä saa tiedottaa juuri se suututtaa ihmiset että tietoa on pantattu mitä nyt viikonlopun tapahtumia oli erään ministerin toiminnasta se suututti että annetaan väärää tietoa ei se että joku sanoo vahingossa jotakin tai unohtaa jonkun sanan se suututti jos tahallaan pimitetään tämä on ihan sama asia joka ikiselle ihmiselle minkä takia on tietty asia mistä ei saa puhua kun lehdestä saa lukea että juoppoputka suljettiin niin onko se kauhean kiva kiva nimitys ihmisestä jolla on päihdeongelma ei kukaan siitä nosta meteliä

arvoisa puhemies toivon että edellinen puhuja ei lavenna keskustelua näihin rikoksiin todettuihin raiskaustapauksiin minä minä en ole näitä sivunnut omassa puheenvuorossani millään tavalla pelkästään liittyen paperittomien ja toisaalta turvapaikanhakijoiden jotka eivät ole paperittomia terveydenhuoltoon ja omiin näkemyksiini siitä missä vaiheessa heille tulisi antaa terveyspalveluita jotta se olisi kansanterveydellisesti ja kansantaloudellisesti järkevää tämä oli se asia mihin halusin ottaa kantaa en en mihinkään muuhun ja ja tässä halusin että pitäydymme faktoissa ja emme maalaile uhkakuvia aivan oikein totesi edustaja zyskowicz tästä kiireellisen avun antamisesta se on tällä hetkellä näin lakitekstissä mutta käytännössä hyvin moni joka tarvitsisi kiireellistä apua käännytetään pois itse ainakin näen että jos on näkyvillä että on syöpätapaus niin kyllä se olisi mielestäni kiireellisen avun avun piirissä ja pitäisi ottaa mahdollisimman pian hoitoon mutta usein tällainenkin syöpäpotilas kenties saa apua vasta siinä vaiheessa kun todella todella tarvitaan jo melko kalliita kalliita hoitoja nämä asiat terveydenhuollossa ovat totta kai tiukkoja jo sen takia että meillä on erittäin rajalliset resurssit siihen mutta vielä kerran haluan korostaa sitä että hyvin moni sairaus ja vamma ovat siten halvempia meille kaikille

arvoisa rouva puhemies luulen että en käytä tässä yhteydessä pidempää puheenvuoroa haluan kuitenkin kiittää arvoisaa perustuslakivaliokuntaa hyvästä mietinnöstä ja samoin haluan kiittää arvoisia kansanedustajia niistä puheenvuoroista joita tämän oikeusasiamiehen kertomuksen käsittelyn yhteydessä on käytetty

rouva puhemies valiokunta on todellakin käsitellyt tätä oikeuskanslerin kertomusta vuodelta kaksituhattaneljätoista ja tässäkin ottaisin esille muutamia kohtia joihin valiokunta erityisesti on halunnut kiinnittää huomiota oikeuskansleri jonkka nostaa omassa puheenvuorossaan esille huolensa lainvalmistelun laadusta ja kiinnittää erityistä huomiota oikea aikaiseen poliittiseen ohjaukseen ja kunnollisen lainvalmistelun mahdollistavien aikataulujen merkitykseen valiokunta yhtyy oikeuskanslerin huoleen lainvalmistelun laadusta vaikka monet hallituksen esitykset ovat nykyisin hyvin valmisteltuja ja korkeatasoisia joukkoon mahtuu yhä myös heikosti valmisteltuja esityksiä erityisen huolestuttavaa on että puutteellisesti valmisteltujen joukossa on ollut myös yhteiskunnallisesti merkittäviä laajoja lakihankkeita jotka on tuotu eduskuntaan kiireellä ilman että niihin on ehditty tehdä esimerkiksi kunnollisia vaikutusarvioita tai säätämisjärjestysperusteluja perustuslakivaliokunta korostaa samoin kuin oikeuskansleri poliittisen ohjauksen oikea aikaisuuden merkitystä ja viittaa valtioneuvoston lainvalmistelijoiden tueksi laadittuun lainvalmistelun prosessioppaaseen tässä oppaassa on yksityiskohtaisesti kuvattu ideaalimalli jonka mukaan tärkeimmät poliittisen ohjauksen ajankohdat liittyvät lainsäädäntöhankkeen käynnistämisvaiheeseen ja päättämiseen hallituksen esitysluonnoksen sisältölinjauksista kuten siitä mikä perusvalmistelussa hahmotelluista ja arvioiduista ratkaisuvaihtoehdoista otetaan hallituksen esitysluonnoksen laatimisen pohjaksi luonnoksen valmistuttua ohjausta tarvitaan päätettäessä lausuntopalautteen perusteella tehtävistä muutoksista perustuslakivaliokunta kuuli myös kansliapäälliköitä eri ministeriöistä tämän asian selvittämiseksi ja kiinnitimme huomiota siihen että säädösvalmistelulle annettu vuosien saatossa lyhentynyt oikeuskanslerin näkemys siitä että varsinaista lainvalmisteluprosessia ei aina pidetä lain sisällön kannalta merkittävänä valmisteluvaiheena vaan lähinnä teknisenä toteuttamisena näyttää perustuslakivaliokunnan mielestä olevan ainakin eräissä tapauksissa oikeansuuntainen jo ennen säädösvalmistelua tiukasti toivottu lopputulos ja siihen liittyvät keinot jotka on määritelty rajaavat toteuttamisen vaihtoehtoja ja vaikutusarviot ja oikeudelliset reunaehdot voivat olla pitkälti etukäteen rajattuja tämä on osoittautunut ongelmaksi toisaalta on on ollut tilanteita joissa poliittisia linjauksia olisi kaivattu valmistelun aikaisemmassa vaiheessa ja merkittäviäkin sisältömuutoksia on tehty ilman riittävää arviota ja lausuntokierrosta perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä että eri ministeriöissä tai itse asiassa kaikissa ministeriöissä kiinnitetään entistä enemmän huomiota lainvalmistelun prosessioppaan noudattamiseen ja saatujen lausuntojen huomioonottamiseen kunnolliseen säädösvalmisteluun kuuluu virkamiesvalmistelua jossa tuodaan esille säädöshankkeen toteuttamisvaihtoehdot sekä niihin liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät kuten suhde perustuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön erityistä huomiota valiokunta toivoo kiinnitettäväksi siihen että säätämisjärjestysperustelut laaditaan huolellisesti perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen korostanut että hallituksen esitykseen on aina syytä ottaa jakso suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys jos lakiehdotukset sisältävät säännöksiä joiden perustuslainmukaisuutta on syytä arvioida hallituksen esityksen säätämisjärjestysjakso tarjoaa myös eduskunnalle tärkeän informaation jonka avulla keskeisesti arvioidaan esityksen käsittelemisen tarpeellisuutta perustuslakivaliokunnassa perustuslakivaliokunta haluaa tuoda esille myös sen tärkeyden että ministeriöt kiinnittäisivät erityistä huomiota kokeneiden lainvalmistelijoiden riittävyyteen ja huolehtisivat uusien lainvalmistelijoiden perehdytyksen ja koulutuksen järjestämisestä tärkeää on että lainvalmistelijat perehdytetään myös eduskuntakäsittelyn vaiheisiin erityisesti valiokuntakäsittelyyn sekä eduskunnan käsittelyn pohjana olevan valiokunnan mietinnön perustelujen merkitykseen

tämän lainsäädännön ongelmien ratkaisemisen lisäksi valiokunta otti esille myös valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen työnjaon ja yhteistyön kehittämisen näiltä osin valiokunta tyytyi viittaamaan

mietinnössään oikeusasiamiehen kertomuksen johdosta ja tässä todetaan perus ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja valvontaan liittyvien toimijoiden yhteistyöstä ja työnjaosta että on syytä varmastikin edelleen asiaa selvittää valiokunnan kannanottoehdotuksena on että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta

kertomuksen kohdalla mutta koska oikeuskansleri ei ollut silloin paikalla haluan tietysti että hänkin hänkin on kuulemassa kun tämä asia koskee myös häntä elikkä tämä koskee työnjaon ja yhteistyön kehittämisen selvittämistä selvittämistä eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin välillä perustuslakivaliokunta on on tätä toivonut ja pitänyt tärkeänä että tämä selvitetään ja myös aiemmassa lausunnossaan valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta on pitänyt tätä tärkeänä ja toistanut toivomuksensa se on minusta erittäin hyvin linjassa siihen että me me yritämme tarkastella näitä niin sanottuja norminpurkutalkoita ja katsoa sitä onko päällekkäisiä tehtäviä ja voidaanko voidaanko niitä järkevämmin järkevämmin jatkossa hoitaa tässä eduskunnan oikeusasiamies jääskeläinen onkin todennut että nykyinen päällekkäinen kahden ylimmän laillisuusvalvojan järjestelmä ei ole kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta tehokkain eikä tarkoituksenmukaisin tässähän on tietysti ideana asiat ratkaistaan asiallisesti ja joutuisasti ja ihmiset saavat hyvin hyvin oikeusturvaa olemme perustuslakivaliokunnassa kuulleet molempia laillisuusvalvojia ja oikeuskansleri on antanut myös kirjallisen lausunnon ja tietysti nämä samat asiat kävimme valiokunnassa läpi tässä on joitakin sellaisia näkökohtia joita joita tarkastelen tämä lausunto oli oli aika kriittinen ja koin sen vähän negatiiviseksi enkä kovin halukkaaksi ottaa vastaan tätä eduskunnan oikeusasiamiehen ehdotusta mutta se on tietysti jokaisen itsensä päätettävissä miten asioihin suhtautuu nyt itse katselen kansanedustajana näitä joitakin perusteluita esimerkiksi oikeuskansleri katsoo että laillisuusvalvojalla olisi hyvä olla mahdollisimman laaja toimenkuva varmasti näin ja että se olisi keino saada tietoa viranomaiskoneiston toiminnasta ja siitä mitä rakenteellisia esteitä siellä mahdollisesti on ehkä näinkin mutta jos ajatellaan kaikkea tuomioistuintoimintaa ja viranomaistoimintaa niin kaikki joutuvat selvittämään laajastikin tuomioistuimen eu lainsäädäntö ja muita ratkaisuja sitä tietoa saa myös perehtymällä toisen viranomaisen päätöksiin varmasti sitten kun laaja tiedonsaantioikeus voi myös halutessaan saada valmisteluasiakirjoja niin että ehkä se ei syvällisesti tarkasteltuna ole niin niin keskeinen vastaseikka sen torjumiseen tietysti oikeusasiamies oli vielä tuonut esille sitäkin että että täällä joudutaan kansliassa sitten tarkistelemaan kanteluita ja kirjailemaan niitä ja soittelemaan ja että tämä ei tietenkään ole ongelma että eipä siihen juuri mene aikaa no ei varmasti nyt ole mikään suuri asia mutta kyllä se kuitenkin on siellä rikkana rokassa ja ainahan se kuitenkin jonkin verran käsittelyaikoja pidentää mutta yksinomaisesti tämä ei ole mitenkään ratkaisevaa mutta se mikä minusta on tärkeintä on se mitä oikeusasiamies on tuonut esille että samantyyppisistä tapauksista tulisi samantapaisia ja samansuuntaisia ratkaisuja kysymys ei ole siitä että meidän meidän pitäisi aina saada samanlaisia ratkaisuja paitsi silloin kun on täysin samanlainen tapaus ja harvoin on mutta jos me mietimme esimerkiksi tämän päivän tuomioistuimia siellähän on hyvin eriytetyt osastot toiset käsittelevät konkurssiasioita toiset rikosasioita toiset riita asioita juuri sen takia että siellä syvennetään sitä osaamista kun tiedetään että meistä kukaan ei voi hallita laidasta laitaan kaikkea silloin se tuntemus ja osaaminen on parasta parasta ja se on myös tehokasta ja nopeampaa se on minun mielestäni kaikkien oikeusturvan kannalta hyvä että ihminen on todella paljon käsitellyt niitä asioita tämä on minun näkemykseni esimerkiksi annoin täällä jo aikaisemmin kehut

mikko sarjalle huomaa että hänellä on vuosien ote siihen edunvalvontaan kyllä hän meitä huomauttaa en en minä sitä tarkoita mutta hän hän osaa sen alueen ja se nopeuttaa ehdottomasti asioiden käsittelyä minä pidän erittäin suotavana että tämä tutkitaan ja tähän suhtaudutaan avoimin mielin tässä voi tulla vaikka mitä uutta voimmehan me keksiä oikeuskanslerille sitten sen tilalle jos jos tuntuu että on liian vähän tehtävää mitä en epäile tämä oli vain loppukevennys

rouva puhemies pari huomiota oikeuskanslerin kertomuksesta viime vuodelta perustuslakivaliokunta mietinnössään toteaa että ei ole huomautettavaa kaksi huomiota omalta osaltani ja nämä huomiot eivät missään nimessä ole negatiivisia huomioita vaan käytännön asioiden kehittämistä ensimmäinen huomio liittyy oikeuskanslerin esille nostamaan erittäin ajankohtaiseen asiaan lainvalmistelun laadun parantamisesta tämä on eduskunnan otettava ihan oikeasti hyvänä positiivisena neuvona siitä mitä asialle tulisi tehdä koska olemme törmänneet monessa yhteydessä joidenkin lakien osalta sellaiseen tilanteeseen jossa lainvalmistelussa on ollut joko kiireen tai sitten jonkun muun syyn takia puutteita tämä on kansalaisten oikeusturvankin kannalta huono asia koska jos teemme huonolaatuista lainsäädäntöä sehän johtaa tietenkin sitten siihen tilanteeseen että oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle tulee valituksia sitten kun on epäselvä tilanne tällaisesta lainvalmistelusta meidän on päästävä eroon ja ja nimenomaan kuten oikeuskansleri aivan oikein tässä omassa kertomuksessaan viittaa varten on tehty tällainen lainvalmisteluopas joka on tuolla oikeusministeriössä tehty sen kyseisen oppaan käytöstä voisi sanoa vähän proosallisesti että se on vähän kuin rallissa nuotit että hyvä rallikuski tarvitsee erinomaisen kartturin joka laatii hyvät nuotit että auto menee sujuvasti tietä pitkin sama koskee lainlaadintaa tässä maassa kun on hyvä opas ja ja hyvät nuotit niin silloin syntyy laadukasta työtä ja pysytään raiteilla ja nimenomaan niin että oikeusasiamiehen työ helpottuu kun turhat valitukset vähenevät kun on selvä lainsäädäntö joka on hyvin perusteltu ja sen lisäksi kun eduskunnan uudesta laista sitten aikanaan laaditaan mietintö tässä salissa hyväksyttynä se on sitten myös selkeä ja kansalaisten on sitä helppo noudattaa se on tärkeä osa suomalaista oikeusturvaa

arvoisa puhemies kiitän arvoisia kansanedustajia esitetyistä näkemyksistä minä otan esille tässä vain yhden asian

oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen osaksi rinnakkainen ei johda päällekkäiseen työhön olen perustellut perustuslakivaliokunnassa kuultuna sitä että oikeuskanslerin nykyinen tehtäväkenttä on valvonnallisesti varsin onnistunut ja voimavarojen käytettävyyden kannalta tarkoituksenmukainen minun näkemykseni perustuu molempien ylimpien laillisuusvalvojien toiminnasta omakohtaisesti saamiini käytännön kokemuksiin olen ollut oikeusasiamiehen kansliassa esittelijänä kansliapäällikkönä ja apulaisoikeusasiamiehenä yhteensä lähes vuosikymmenen ja sen jälkeen toistakymmentä vuotta nyt oikeuskanslerinvirastossa ensin apulaisoikeuskanslerina jonka keskeisin työnkuva vastaa pitkälti oikeusasiamiesten tehtäviä ja sitten oikeuskanslerina näen asian niin että oikeuskanslerin tehtävien karsiminen ei olisi toiminnan kannalta onnistunut toki myönnän että kaikessa on tietysti aina kehittämisen varaa kiitos

esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö viisi

arvoisa rouva puhemies euroalueen talouden tilassa ei tapahtunut kertomusvuonna kaksituhattaneljätoista merkittävää kohentumista alkuvuoden jossain määrin optimistisista näkymistä huolimatta euroalue jäi vuoden kuluessa enenevässä määrin jälkeen maailmantalouden ja usan kasvuluvuista suomen osalta bruttokansantuotteen vuonna kaksituhattakolmetoista alkanut kasvu pysähtyi ja vaihtotase jäi vuositasolla alijäämäiseksi työttömyys jatkoi kertomusvuonna kasvuaan eivätkä yksityiset investoinnit osoittaneet elpymisen merkkejä suomen pankki on syyskuussa eli kahdeskymmenesneljäs päivä syyskuuta kaksituhattaviisitoista julkaisemassaan ennusteessa arvioinut maailmantalouden ja kaupan kasvun nopeutuvan jonkin verran vuosien kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista aikana vaikkakin vaikkakin aiemmin ennustettua hitaammin euroalueen rahoitussektorilla ei esiintynyt kertomusvuonna suuria markkinahäiriöitä uutena piirteenä markkinoilla on nähtävissä että suurempien yritysten rahoitus on osin siirtynyt pankkisektorilta joukkovelkakirjamarkkinoille että pankkien rinnalla toimii ja kilpailee yhä enemmän uusia rahoitusalan toimijoita euroopan keskuspankin ekpn rahapolitiikan tavoitteena on ylläpitää hintavakautta jolla tarkoitetaan inflaation pitämistä lähellä kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä ohjauskorot on laskettu niiden tekniselle alarajalle perusrahoitusoperaatioiden korko oli nolla pilkku nolla viisi prosenttia maksuvalmiusluoton korko nolla pilkku kolme prosenttia ja talletuskorko nolla pilkku kaksi prosenttia minkä lisäksi ekp päätti vuoden kaksituhattaneljätoista myös useista niin sanotusti epätavanomaisista rahapoliittisista toimenpiteistä näitä olivat muun muassa kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot omaisuusvakuudelliset osto ohjelmat ja rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä lisäävät toimenpiteet suomea ajatellen ekpn toimien kestolla saattaa olla merkittävä vaikutus valiokunta valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen että suomen talouskehitys jää yhä kauemmaksi euroalueen kasvusta on vältettävä tilanne jossa muun euroalueen kasvun myötä rahapolitiikkaa ryhdytään kiristämään ilman että suomi on saanut taloutensa nostettua kilpailukykyiseen kuntoon sekä suomen pankin että toimintaan vaikuttaa enenevässä määrin eun pankkiunionin kehittyminen talousvaliokunta toteaa että pankkiunioniin liittyvä asteittain voimaan tuleva sääntely mukanaan myös joukon uusia välineitä joilla viranomaiset voivat varmistaa markkinoiden vakautta sekä makro että mikrotasolla kertomuksesta ilmenee että uuden sääntelyn voimaantuloon on varauduttu ja kehitetty viranomaisten välistä yhteistyötä nämä toimet samoin kuin tehtävien riskiperusteinen priorisointi ovat välttämättömiä jotta tehtävistä kyetään selviytymään niukkenevin resurssein talousvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että muutoksena aiempaan sijoitustoimintaansa suomen pankki on kertomusvuoden lopussa ryhtynyt sijoittamaan varallisuuttaan myös osakkeisiin sijoitukset osakerahastoihin on aloitettu marraskuussa kaksituhattaneljätoista osakesijoituksilla tavoitellaan varallisuudelle parempaa tuottoa ja samalla hajautetaan riskejä kertomuksen mukaan suomen pankkisektori on säilynyt kannattavana ja vakavaraisena ja myös vakuutus ja työeläkesektorin riskiperusteinen vakavaraisuus on hyvä suomen pankkisektorilla on kuitenkin käynnissä rakennemuutos talousvaliokunta toteaa että erilaisten jo toteutuneiden ja vireillä olevien fuusiohankkeiden ohella suunnitteilla on suomen rahoitusmarkkinoiden kannalta merkittävä muutos mikäli nordea pankki suomi muuttuu tytäryhtiöstä sivuliikkeeksi nordea pankki suomen tase muodostaa viisikymmentäkaksi prosenttia koko nordean konsernin taseesta ja kuusikymmentäkuusi prosenttia suomen koko pankkisektorin taseesta suomen liiketoiminnan osuus nordea pankki suomen taseesta on arviolta noin sata viiva sataviisikymmentä miljardia miljardia euroa tämän lisäksi nordean markkinaosuus eri asiakassegmenteissä ja pankkituotteissa on noin kolmekymmentä prosenttia talousvaliokunta toteaa että kyseessä on paitsi suomen myös koko eun markkinoita ajatellen merkittävä luottolaitos jonka toiminnalla voi olla huomattava vaikutus markkinoiden vakauteen sivuliikerakenteessa nordea suomen eivät olisi pankkiunionia koskevan valvonta ja säätelyregiimin alaisuudessa mikä vaikuttaisi kansallisten viranomaistemme toimivaltuuksia ja tiedonsaantia rajoittavasti eu sääntely mahdollistaa sivuliikkeiden osalta viranomaisyhteistyön erilaisten kollegioiden muodossa mutta kokonaisvaltainen tiedonsaanti rajoittuisi sivuliikemallilla saattaa olla vaikutusta kansallisten markkinoidemme kilpailuolosuhteisiin ja myös finanssivalvonnan toiminnan rahoituspohjaan edellä oleviin alustaviin vaikutusarvioihin viitaten talousvaliokunta pitää tärkeänä että se pidetään hyvin informoituna jatkossakin tulevasta kehityksestä ja tarkentuvasta vaikutusarvioinnista talousvaliokunta katsoo että pankkivaltuuston kertomus antaa kattavan selvityksen rahoitusmarkkinoiden kehityksestä sekä suomen pankin ja finanssivalvonnan toiminnasta kertomusvuonna kertomuksen rakenteessa on otettu tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon valiokunnan edellisessä kertomusmietinnössä esittämät näkemykset talousvaliokunta on antanut mietintönsä yksimielisesti

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat

on mielestäni perusteltua vaikka istunto on kestänyt jo monta tuntia ja vaikka täällä salissakaan ei tällä hetkellä varsinaista tungosta ole eli tänään työmarkkinaosapuolten neuvottelut työmarkkinaratkaisusta tai yhteiskuntasopimuksesta miksi sitä haluaakin kutsua päättyivät ainakin tällä erää päättyivät ymmärtääkseni ennen kaikkea sen vuoksi että yksi ammattiliitto eli akt oli ilmoittanut että he eivät aio olla mahdollisesti syntyvässä sopimuksessa mukana tämä on mielestäni erittäin huono uutinen suomen talouden kannalta suomen talouden joka muutenkin on erittäin surkeassa tilanteessa ja meillä on valtavat haasteet siinä että saisimme talouteemme vauhtia kasvua ja sitä kautta ihmisille töitä tämä neuvottelujen kariutuminen on huono uutinen joka tapauksessa vaikka ei viime aikoina siltä näyttänyt että olisi syntymässä sellainen neuvottelutulos joka riittävällä tavalla kohentaisi suomen kustannuskilpailukykyä suhteessa meidän keskeisiin kilpailijamaihimme joka joka tapauksessa me tarvitsemme suomessa tätä kustannuskilpailukyvyn kohentumista vain sillä että suomalainen työ menisi vähän paremmin kaupaksi maailmalla me saamme suomeen lisää uutta työtä saamme suomeen investointeja saamme suomeen tilauksia ja saamme suomeen lisää työtä kun neuvottelut ovat nyt ainakin tässä vaiheessa päättyneet on tärkeätä että hallitus etenee oman lakipakettinsa kanssa jota lakipakettia on kutsuttu pakkolaeiksi ja jolla lakipaketilla tullaan suomalaisen työn kilpailukykyä kohentamaan yksikkötyökustannuksia pienentämällä

sairauspäivän omavastuuta lisätään vuosittaista työaikaa pidennetään ja

millimetrioikeudenmukaisuus toteudu ne eivät kohdistu eri palkansaajaryhmiin oikeudenmukaisella ja täysin tasapuolisella tavalla näistä seikoista huolimatta on tärkeätä että edetään koska viime kädessä hallituksella ja kansan valitsemalla eduskunnalla on vastuu siitä että suomen taloutta hoidetaan mahdollisimman hyvin ja kun työmarkkinajärjestöt eivät ole päässeet eteenpäin omassa neuvottelupöydässään se tulosvastuu joka työmarkkinajärjestöillä on ei ainakaan tässä vaiheessa ole toteutunut niin on välttämätöntä että hallitus etenee me emme voi jäädä tumput suorana katsomaan kun tilanne suomessa vain heikkenee tässä yhteydessä on myös tärkeätä laittaa lisää vauhtia paikallisen sopimisen lisäämisen valmisteluun koska paikallinen sopiminen on se keino jolla sitten ruohonjuuritasolla voidaan sitä tuottavuutta parantaa kun yritysten mahdollisuudet yritysten ja niiden henkilöstön yhteiset mahdollisuudet sopeutua erilaisiin tilanteisiin paranevat

lyhyesti yksi asia pankkivaltuuston kertomuksessa ilmilausuttu huoli siitä suomen kansantalouden tilasta on aivan aivan oikeaan osunut ja riittävän kriittinen edustaja zyskowicz käsitteli tätä asiaa omassa puheenvuorossaan erinomaisesti ja allekirjoitan joka ainoan sanan mitä hän sanoi todellakin tänä päivänä nyt neljännen kerran yritetään neljäs kertahan oli nyt menossa yrityksissä saada suomeen syntymään yhteiskuntasopimus jolla maan taloutta yritetään saada kuntoon juuri sitä asiaa

pankkivaltuusto huolta kantaa niin nimenomaan nyt kun tämä neljäs kerta ei taaskaan tuonut tulosta omalta osaltani toivoisin että suomessa löytyisi järjestöiltä edelleen sen verran sen verran sitä sitkeyttä ja ennen kaikkea tarvittavaa arkijärkeä että sopu syntyisi jos suomen kansa jonkun joululahjan tarvitsisi se olisi nimenomaan yhteiskunnallinen sopu koko kansakunnan yhteinen ajatus siitä että tämän maan asiat pannaan kuntoon nyt ei ole riitelyn aika nyt on sopimisen aika se että olemme tähän tilanteeseen ajautuneet on kyllä aivan selkeästi itse aiheutettu päänsärky ja itse aiheutetusta päänsärystä tunnetusti ei ole muuta kuin yksi tie eteenpäin tehdä parannus elää paremmin ja hoitaa asiansa kuntoon

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmas kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon